lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kaksi tuntia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies esittelen eduskunnan käsittelyyn vuoden kaksituhattayhdeksäntoista ensimmäisen lisätalousarvion olemme valmistelleet lisätalousarviota hyvin vahvassa suhdannetilanteessa erityisesti vahvassa työllisyyden kehitystilanteessa työllisyysaste on kivunnut yli seitsemänkymmenenkahden prosentin ja vireen odotetaan työmarkkinoilla edelleen kasvavan tänään julkaistun tammikuun työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysasteen trendi oli jo peräti seitsemänkymmentäkaksi pilkku kuusi ja työllisiä on

enemmän kuin vuosi sitten ja samaan aikaan työttömiä oli viidenkymmenenseitsemäntuhannen vähemmän kuin vuosi sitten tämä on oikea suunta kuitenkin näyttää siltä jos katsomme isoa kuvaa että maailmalla kasvu hiipuu samoin meille tärkeällä euroalueella ja korkeasuhdanteen huippu näyttäisi olevan meidänkin osaltamme kuitenkin taaksejäänyttä tästä kielii muun muassa se että yritysten ja kuluttajien odotukset ovat jonkin verran heikentyneet ne ovat edelleen siis suotuisia mutta hieman aiempaa vaisumpia päivittyneen talousennusteen myötä lisätalousarviossa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tuloarviota alennetaan sadallaneljälläkymmenelläneljällä miljoonalla eurolla tässä taustalla on ennen kaikkea se että johtuen maailmantalouden ja euroalueen näkymistä on kasvuennustetta suomessa tälle vuodelle alennettu yhdestä pilkku seitsemästä yhteen pilkku viiteen tämä tuo tuon aleneman tämä tarkoittaa sitä että lainanoton tarve tänä vuonna arvioidaan tässä vaiheessa vuotta yhteen pilkku yhdeksään miljardiin siis näin suotuisan työllisyyskehityksen aikana näin vahvan kasvun aikana edelleen valtion lainanoton tarve on yksi pilkku yhdeksän miljardia toivotaan että kahtena kolmena viime vuotena nähtyyn tapaan hyvä talouskehitys jatkuu ja se kuroo kuitenkin loppuvuotta kohti kiinni tätä tässä vaiheessa vuotta ennustettua mutta meidän jokaisen pitää ymmärtää se että jos näiden kolmen vahvan vuoden jälkeen meidän budjettitaloutemme on näin vahvasti alijäämäinen ja jos samaan aikaan taloussuhdanne on kääntymässä tarvitaan määrätietoisia toimia tarvitaan määrätietoisia toimia jotka lisäävät talouden kasvua tänä vuonna ja tulevina vuosina määrätietoisia toimia joilla saadaan edelleen yhä useampi suomalainen töihin määrätietoisia toimia joilla saadaan yritykset toteuttamaan ne investoinnit joita ne suunnittelevat viime viikolla vierailin pohjois pohjanmaalla kainuussa kainuu on mielestäni erinomainen esimerkki päivän tilanteesta siellä kerrottiin miten sinne tulevina vuosina yksityiselle sektorille odotetaan syntyvän yli neljätuhatta työpaikkaa mikäli tällä hetkellä putkessa olevat investoinnit toteutuvat neljätuhatta työpaikkaa yksityiselle sektorille alle kahdeksankymmenentuhannen ihmisen maakunnassa tämä kuvaa sen mahtavan positiivisen potentiaalin joka meillä on samanlainen viesti myöskin viime viikolta pohjanmaalta vaasan ja seinäjoen seudulta siellä ollaan työllisyysasteessa suomen huipulla työttömien määrässä alhaisimpia mutta sama viesti eli osaavaa työvoimaa tarvitaan varsinais suomessa kotikonnuilla ensi vuosikymmenen alkupuolella ennustetaan tarvittavan jopa kymmenissätuhansissa puhuttavaa määrää uutta työvoimaa mutta nyt siis pitää varmistaa se että hyvä talouden kasvu jatkuu siihen eivät sovi eivät sovi veronkorotukset yrittäjyyden ja investointien haittaaminen siihen eivät sovi vastuuttomat menojen lisäykset joita ilma on sakeanaan tällä hetkellä nämä vievät pohjan siltä positiiviselta mikä meidän edessämme on näköpiirissä hallituksen erinomainen talous ja työllisyyspolitiikka on saanut aikaan tämän potentiaalin

että me vapaaehtoisesti toteaisimme että tulevaisuudessa olemme valmiita leikkaamaan hyvinvoinnistamme me tarvitsemme nuo kymmenettuhannet työpaikat me tarvitsemme niistä tulevat verotulot jotta meidän hyvinvointimme on kestävällä pohjalla jotta voimme huolehtia vanhustenpalveluista jotta voimme huolehtia lasten palveluista terveyspalveluista turvallisuudesta tai korjausvelan kiinnikuromisesta josta eduskunta on autuaan yksimielinen mikään näistä ei onnistu ilman korkeaa työllisyysastetta se pohja on luotu investoinnit ovat putkessa pidetään yhdessä huolta että ne toteutuvat arvoisa rouva puhemies tässä lisätalousarviossa on keskitytty ennen kaikkea kahteen kysymykseen turvallisuustilanteeseen oulun järkyttävien seksuaalirikosten jälkeen niihin vastaamiseen niihin puuttumiseen ja siksi olemme lisänneet resursseja poliisille opetus ja kulttuuriministeriölle sosiaali ja terveysministeriölle toimiin joilla pyritään puuttumaan voimakkaasti ja päättäväisesti seksuaalirikollisuuteen ja ennaltaehkäisemään sitä toinen merkittävä panostuksen kohde on meitä kaikkia puhuttanut vanhustenhuolto ja siellä ilmenneet ongelmat me lisäämme vanhuspalveluiden ja myöskin varhaiskasvatuksen valvontaan resursseja huomattavasti suomea on rakennettu vastuullisen markkinatalouden periaatteella suomessa on saatu aikaan korkea hyvinvointi yksityisen ja julkisen sektorin hyvällä yhteistyöllä joka tuottaa laatua järkevällä määrällä verorahoja ja tätä täydentää välttämättömällä panoksellaan kolmas sektori ne asiat mitä me olemme nähneet ne jotka ovat tulleet ilmi esimerkiksi vanhustenpalveluista ovat täysin ristiriidassa vastuullisen markkinatalouden periaatteen kanssa ne eivät kuulu vastuulliseen markkinatalouteen ja niistä laiminlyönneistä pitää jäädä kiinni ja niistä pitää seurata rangaistus siksi hallitus lisää nimenomaan valvontaan resursseja ja samaan aikaan hallitus on oikeusministeriön johdolla alkanut käymään läpi lainsäädäntöä jolla varmistetaan että sanktiot meidän hoitamisen rikkeistä ja laiminlyönneistä ovat sellaiset että ne tuntuvat on aivan selvä että jos jollekin verovaroista maksetaan siitä että hän hoitaa meidän mummoja ja meidän vaareja ja hän jättää heidät hoitamatta niin siitä pitää seurata sanktio

arvoisa rouva puhemies ei vain sanoja vaan tekoja se on mahdollista hallituksessa arvoisa rouva puhemies tässä oli kaksi keskeistä asiaa minkä vuoksi tämä lisätalousarvio tehtiin ja ne ovat asioita joihin hallitus halusi määrätietoisesti heti puuttua ja etsiä ratkaisuja ja myöskin pysyviä ratkaisuja toisaalta kunnioitamme sitä että eduskunnan kausi on päättymässä ja seuraava hallitus aloittaa työskentelynsä kesän korvilla ja siksi on tärkeää että jakamatonta varausta jää reilusti tältä vuodelta myöskin tulevan hallituksen käyttöön silloin ilmeneviin tärkeisiin asioihin kiitos
kiitoksia nyt otetaan vastauspuheenvuoroja kaikki te jotka haluatte varata vastauspuheenvuoron painakaa viides painiketta ja nousemalla seisomaan sen sitten voi varata

arvoisa arvoisa puhemies tämä on hallituksen viimeinen lisätalousarvio olen tyytyväinen ja esitän kiitoksen siitä että hallitus huomioi eduskuntaryhmien yhteisen tahdon siitä että nettipoliisitoiminnan resursseja vielä tässä vaiheessa poikkeuksellisestikin näin myöhään lisätään vanhustenpalveluista on paljon puhuttu puolikas valvoja per maakunta lisää kyllä jykevämpiä toimia tarvitaan ja toivoisin että vihdoin hallitus ja kokoomus olisivat valmiita tarkastamaan kantansa hoitajamitoitukseen arvoisa puhemies tähän lisätalousarvioon sisältyy myös suuri pommi suurin pommi on se että hallitus menee pieni ja keskituloisten vuokralaisten kukkarolle ja tekee aivan viime töikseen yli seitsemänkymmenen miljoonan ryöstön valtion täysin päinvastoin kuin koko eduskunta on yhdessä päättänyt ja korostanut että valtion asuntorahaston itsenäinen asema pitää turvata hallitus aivan viime töikseen loppumetreillä menee ja tekee ryöstön ne ovat rahoja joita pieni ja keskituloiset vuokralaiset ovat sinne maksaneet ministeri orpo mistä tässä on kysymys miksi te viime hetkellä teette tämmöisen ryöstön

arvoisa puhemies olen samaa mieltä valtiovarainministeri orpon kanssa siitä että valtion rakenteellinen alijäämä on ja pysyy ja samaan aikaan olemme siirtyneet jo suhdannehuipusta kenties aikaan jolloin voidaan odottaa ehkä noin puolentoista prosentin kasvua taloudessa tulevina vuosina puhuitte tuossa määrätietoisista toimista ja siitä miten varmistetaan kasvu ja työllisyys tulevaisuudessa kysyisin haluaisitteko hieman avata mitkä ovat nämä määrätietoiset toimet joilla työllisyyttä saadaan lisättyä koska me kaikki tiedämme myös sen että kun puhutaan seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta ja kolmen miljardin euron sote säästöstä nämä ovat uskomuksia ja sopii toivoa että ne tapahtuvat koska jos näin ei tapahdu kahden miljardin euron välittömän sopeuttamisen tarve on aika akuutti lähinnä tahdon tietää valtiovarainministeri näkee että toimia pitäisi viedä eteenpäin

puhemies tähän aran ryöstöön sisältyy toinenkin pommi ja se on se että ministeri orpo asetitte työryhmän miettimään liikenneväylähankkeiden rahoitusmalleja se jätti raporttinsa joulukuussa sen raportin johtopäätös oli että jos ja kun tulevissa hallitusneuvotteluissa pystytään sopimaan etenemistavasta käytetäänkö parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmänkin aikaisemmin ehdottamaa mallia hankeyhtiöistä joidenkin yksittäisten hankkeiden edistämiseksi niin niistä neuvotellaan hallitusneuvotteluissa

sen jälkeen alkaa yksityiskohtainen suunnittelu kumppanien hakeminen rahoitusmallien etsiminen ja niin edelleen tänään budjettipäällikkö mäkinen oli ennakoivasti valtiovarainvaliokunnassa ja hän totesi selvästi että tapahtui aikamoinen ohitus kun

puhemies vaikka tämä talouden kasvu nyt hidastuu

valtion velkasuhde taittuu hyvä talouden kasvu täytyisi jotenkin saada ylläpidettyä meillä on ongelmana vain se että meidän kotitaloudet jotka ovat nostaneet meidän valtiontaloutta myöskin lisäämällä kulutusta ovat liiaksi velkaantuneita tällä hetkellä ja itse asiassa näin on myöskin koko eun alueella ja eun alueella myöskin valtion velkaantuneisuudet ovat kääntyneet huomattavaan kasvuun me olemme itse asiassa luoneet velkaunionin tässä ja onkin nähtävissä se että kohta nähdään uusi ekpn elvytysohjelma samaan aikaan suomen pankin ja suomi on myöskin luopumassa evmn yksimielisyysvaatimuksesta tämä on todella outoa toisaalta kiitän tässä lisäbudjetissa siitä että saatiin oulun kaupungille tukea muun muassa oulun vastaanottokeskuksen tilojen muuntoon ulkomaalaisten säilöönottotiloiksi myöskin vanhuksille saatiin hyvin tukea vanhusten oikeuksien

arvoisa puhemies talouskasvun oikeastaan vaimennuksen seurauksena erityisen tärkeätä on että suomi kykenee säilyttämään vakautensa ja ja ennustettavuutensa se edellyttää että kotitalouksien luottamus säilyy ja silloin tarvitaan sellaisia tulevaisuuteen suuntautuvia toimia jotka tukevat sekä ilmastopolitiikkaa että ihmisten liikkumista ja sen tähden näitten meidän ratojen kunnostaminen on erityisen tärkeätä täällä on moneen otteeseen todettu että budjettirahoitteisuuden kautta tätä tavoitetta ei pystytä toteuttamaan ja sen tähden eduskunnan on nyt syytä tukea näitä hallituksen toimia joilla tätä suunnittelua ja varautumista näitten suurten liikennehankkeiden osalta voidaan ylläpitää nämä tukevat vakautta ja ennustettavuutta ja pitävät yllä kotitalouksien luottamusta

on varoja nyt sekä valviralle että että myös muuhun valvontaan mikä koskee vanhustenhuoltoa me olemme tässä salissa peräänkuuluttaneet tätä ja varsinkin ruotsalainen eduskuntaryhmä on sen nostanut vahvasti esille siitä kiitos hallitukselle mutta olisin kysynyt vastaavalta ministeriltä kuinka nopeassa tahdissa pystytään nyt sitten uusia virkoja saamaan niin että vanhustenhuolto olisi paremman ja tehokkaamman syynin alla kuinka nopeasti kansalaiset voivat odottaa että meidän vanhuspalvelut todella toteutuvat sillä tavalla että kaikki vanhukset voivat voivat elää

puhemies me tarvitsemme ihmisille kohtuuhintaisia koteja ja oli hyvin tärkeää että eduskunta yksimielisesti lokakuun lopulla edellytti että jatkossakin valtion asuntorahaston varallisuutta käytetään siihen että ihmisille pystytään rakentamaan kohtuuhintaisia koteja asuminen on liian kallista ja aralla on tässä tärkeä rooli siksi oli hyvin hämmentävää että nyt heti vastoin tätä eduskunnan tuoretta linjausta hallitus on toimimassa toisin ja siirtämässä seitsemänkymmentäkolme miljoonaa

täysin vastoin eduskunnan täysin yksimielistä kantaa lähteä tähän valtion asuntorahaston ryöstöretkelle minusta se on väärin ja ministeri

otetaan kaksi vastauspuheenvuoroa tässä vaiheessa ja sitten ministeri saarikon lyhyt vastaus koska hänellä on aikataulupaine elikkä edustajat heinonen ja räsänen päivi
rouva puhemies lainaus eduskunnan pöytäkirjasta piti tulla työllisyysriihi tuli tussahdus hallitus tavoittelee työllisyyden vahvistamista sadallakymmenellätuhannella tämän hallituskauden aikana tähän tavoitteeseen ei tulla pääsemään edes puoliväliin myös seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteesta ollaan jäämässä kauas

arvoisa valtiovarainministeri tiedättekö kuka erehtyi näin massiivisesti suomen talouspolitiikkaa arvioidessaan teidän talouspolitiikkanne nykyhallituksen talouspolitiikka on toiminut velkaantuminen on taittumassa kokonaisveroaste ei ole noussut se on laskenut työllisyysaste on noussut tavoitteeseen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja satakymmentätuhatta työllistä on tullut lisää vai kuulinko oikein että luku taitaa olla jo sataneljäkymmentätuhatta

arvoisa rouva puhemies ilmi tulleet lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ja vanhuspalvelujen räikeät puutteet näkyvät tässä lisätalousarviossa mikä on hyvä asia se että vanhuspalveluja ja varhaiskasvatuksen valvontaa vahvistetaan mutta on muistettava että pelkkä valvonta ei kuitenkaan riitä tarvitaan lisää hoitavia käsiä tarvitaan lisää resursseja toivon että te ministeri orpo yksilöitte tarkemmin mitä tarkoititte kun puhuitte siitä että ilma on sakeanaan vastuuttomia menokorotustoiveita tai menokorotuspyyntöjä toivottavasti ette tarkoittanut näitä kipeitä vanhuspalvelujen parantamisen tarpeita joissa tarvitaan todellakin henkilöstömitoitusta lisää ja joissa tarvitaan myös resursseja
no niin tässä vaiheessa ministeri saarikko lyhyt puheenvuoro kaksi minuuttia
arvoisa puhemies haluan lausua lämpimät kiitokset eduskunnalle itse asiassa varmaankin kaikille puolueille siitä että tämän ikäihmisten hoivaan liittyvän kriisin ratkaisemiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat saaneet vahvan tuen eduskuntakeskusteluissa sekä vanhuspalvelulain päivitys joka ministeriössä on laitettu liikkeelle että myös akuutti tilanteen korjaus kohdistuen valvonnan resursseihin on ihan selvää että viime viikkojen keskustelu on lisännyt aluehallintovirastojen ja valviran painetta valvontatehtäviin niin sanottu ilmoittamisen ja asioiden esiin nostamisen kynnys on selvästi madaltunut sekä henkilöstöllä että omaisilla tätä pidän pelkästään hyvänä asiana vain näin me saamme ilmi epäkohdat ja toivottavasti tervehdytettyä keskustelua myös siltä osin että muistamme että hyvääkin hoivaa on ja tiedostamme että valvontaviranomaisen toimiksi parhaimmillaan ja useimmiten onneksi riittää vain ohjaus tai korkeintaan huomautus ei ääritilanteet joista viime viikkoina toimintojen keskeytys tässä lisätalousarviossa kohdistetaan siis lisää resursseja valviralle aluehallintovirastoille siis nykyisen valvonnan rakenteissa oikeusasiamiehelle jolle jo aiemmin todettiin lisärahoitus nimenomaan vanhustyöhön kohdistuen ja samoin terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle jonka tehtäväksi tulee laatia valtakunnallinen laatukysely omaisille ja palveluiden asiakkaille jotta me voimme myös valtakunnallisesti vertailla ihmisten kokemusta palveluiden laadusta nämä valvonnan resurssit kohdistetaan sekä varhaiskasvatukseen että vanhustyöhön mitä tulee tähän kokonaisuuteen ja sen euromääriin niin mitä nopeammin eduskunta hyväksyy tämän esityksen sitä nopeammin virat voidaan avata ja saada mahdollisimman nopeasti tämä lisätuki työntekijöistä valvontaviranomaisen käyttöön haluan myös todeta että valtiovarainministeriö oli erittäin suopea suhtautumaan näihin esityksiin ja tämän ratkaisun esittely ja eteenpäinmeno oli näissä olosuhteissa poikkeuksellisen helppoa

puhemies mitä tämä lisäbudjetti todistaa no se todistaa että hallituksessa luetaan iltapäivälehtiä tämä lisäbudjetti on lööppibudjetti ainoastaan reaktio julkisuudessa esiin nousseisiin vanhustenhoidon epäkohtiin ja päätöksiä tehdään otsikoiden pakosta ja johtajuus puuttuu julkisuuden pakottamana hallitus on nyt laittamassa seitsemänsataakaksikymmentätuhatta euroa vanhuspalveluiden valvontaan jokainen näkee että summa on täysin riittämätön se on pelkkää sinitarraa arvoisa puhemies ministeri orpo yrittää korjata vanhustenhoitoa sinitarralla se on valtion budjetista prosentin tuhannesosa no vähän enemmän se on puolitoista prosentin tuhannesosaa näin tärkeä asia vanhustenhoito orpolle ja ja hallitukselle on no nyt vaikka tässä sotessa on olevinaan niin valtava kiire niin vielä ehditte allekirjoittaa hoitajamitoituksen minimin jota sdp vaati aikoinaan hallituksessa ja nyt uudelleen lakialoitteessa voitteko osoittaa että te olette tosissanne ettekä tarjoile vain sinitarraa

puhemies en ymmärrä näitä edustaja harakan sinitarrapuheita mutta todellakin tässä budjetissa on osoitettu määrärahoja juuri näihin kahteen tärkeään kohteeseen tämä on nyt nykyhallituksen viimeinen talousarvio työllisyys on todella parantunut tavoitteita paremminkin totta kai meillä on edelleen ongelmia juuri tapasimme turun seudun työttömien lähetystöä ja keskustelimme siitä tilanteesta kritiikkiä tuli aktiivimallin toteutuksesta ja myöskin työvoimaviranomaisille resursseja tarvitaan enemmän suuressa kuvassa mielestäni tilanne on hyvä suomi oli kun tulin puhemies uudestaan tänne eduskuntaan vähän aivokuolleessa tilanteessa meillä oli tullut satatuhatta työtöntä ja tuli kuusi miljardia velkaa ja verot kasvoivat oli tärkeää että on saatu tämä käänne aikaan mihin ministeri orpokin viittasi että on saatu ennenaikaisesti työllisyysastetta nostettua tavoitteeseen ja ennenaikaisesti valtiontalous tasapainoon tästä vain nyt pitää jatkaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi nimenomaan kohti seitsemänkymmenenviiden

arvoisa rouva puhemies on erinomainen asia että hallitus ripeästi tarttui esille tulleisiin ongelmiin ja esittää tässä lisävoimavaroja sekä seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn että myös vanhuspalveluiden valvontaan

euroa lisää erinomainen asia täällä on puhuttu pommeista minun mielestäni tämän päivän pommi nimenomaan positiivinen pommi on se että työllisyysaste on noussut jo seitsemäänkymmeneenkahteen pilkku kuuteen prosenttiin hallituksen politiikka on on ollut onnistunutta talouskasvu on ripeytynyt ja työllisyys on parantunut totta kai talouskasvuun on vaikuttanut muukin mutta hallituksellakin on ollut siinä oma tärkeä roolinsa

arvoisa puhemies en voi olla kiinnittämättä jälleen huomiota siihen että puhumme valtiontaloudesta ja ja naisia on puhujina jälleen kerran huomattava vähemmistö neljästätoista puheenvuorosta noin neljä on ollut naisten joten on on meidän velvollisuutemme ottaa kantaa tähän keskusteluun haluan itsekin painottaa sitä että monen tutkimuksen mukaan suomalaisille tärkeää on että vanhuksista pidetään huolta ja että nuorten syrjäytymistä ehkäistään tämä lisätalousarvio panostaa juuri näihin asioihin muun muassa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön tulee lähes kaksi miljoonaa tämä on myöskin erittäin arvokas asia sen lisäksi se että valvontaan ja ohjaukseen laitetaan voimavaroja niin varhaiskasvatuksessa vammaispalveluissa kuin vanhustenpalveluissa on asia joka on erinomainen eikä siinä tule puhua sinitarrasta vaan meidän täytyy kunnioittaa niitä arvoja joita suomalaisilla näissä on

puhemies myös itse puhuisin tästä valtion asuntorahaston tuloutuksesta seitsemänkymmentäkolme miljoonaa tuloutetaan pois niistä varoista joilla on tarkoitus edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista me olemme täällä eduskunnassa yli puoluerajojen yhteisellä tahtotilalla halunneet pitää huolta siitä että meillä on olemassa pitkäjänteinen ja riippumaton itsenäinen asuntorahasto jolla pystymme huolehtimaan kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen ylläpitämisestä myös seitsemänkymmentäkolme miljoonaa teidän raideyhtiöön tai ratoihin on iso siirto siitä toki ratoja täytyy rakentaa mutta teette tästä aikamoisen arvovalinnan voitteko purkaa tämän esityksen ara rahaston

arvoisa puhemies ihan oikeansuuntainen toimenpide on hallitukselta lisätä rahoja nettipoliisin seksuaalirikosten torjuntaan ja ennaltaehkäisevään työhön mutta jos ministeri orpo muistatte tämän tarinan niin tämähän alkoi jo kolme vuotta sitten kun hallinto ja turvallisuusjaostossa jossa yksimielisesti ajoimme määrärahoja nettipoliisitoimintaan käytännössä ajettiin alas se yksi projekti mihin ei saatu edes kahtasataatuhatta euroa kun hallitus ei halunnut antaa sitä joka tosin palautettiin tänä vuonna mutta nämä esitykset mitä hallitus nyt tekee ovat vain keino nytten osoittaa se että ollaan jotain tekevinämme kun homman hallinta on valunut jo käsistä

moni toimenpide on aika myöhässä kuten vanhusten osalta ja siinä mielessä nämä olisi pitänyt toteuttaa jo paljon aikaisemmin mutta eivät sosiaalidemokraatit pääse sen helpommalla te puhutte täällä valtion asuntorahaston ryöstöretkestä ja kuitenkin kojamo tänäkin vuonna jakaa seitsemänkymmentäyksi pilkku kuusi miljoonaa euroa osinkoja ammattijärjestöille sataneljätoista miljoonaa miljoonaa euroa voittoa ja siitä huolimatta he myivät tuhatkuusisataa vuokra asuntoa kansainvälisille sijoittajille elikkä vuokrat nousevat heilläkin mitä te sanotte siihen että he ovat luvanneet teille miljoonien vaalituen näistä rahoista mitä he riistävät vuokralaisilta osinkojen muodossa teille

arvoisa puhemies pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisten asuntojen puute vaikeuttaa työvoiman saantia ja hidastaa talouskasvua mutta se myös lisää köyhyyttä merkittävässä määrin asuminen on todella kallista pääkaupunkiseudulla eduskunta on juuri hyväksynyt tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta asuntopolitiikan linjaamisen ja kehittämiskohteet ja yksi keskeinen asia on se että valtion asuntorahastoa vahvistetaan

tarvitaan myös tulevaisuudessa en voi ymmärtää sitä että vastoin eduskunnan päätöstä yli seitsemänkymmentä miljoonaa euroa niistätte tästä valtion asuntorahastosta yhdyn siihen mitä edustaja viitanen täällä aikaisemmin totesi että eduskuntahan ei voi hyväksyä tällaista toimenpidettä millä te jyräätte eduskunnan tahdon ja mitä te vastaatte pääkaupunkiseudun köyhille ihmisille ja perheille jotka etsivät asuntoa eivätkä löydä paikkaa asua eivätkä kattoa päänsä päälle minkä voisivat kohtuuhintaisesti ostaa tai vuokrata

toivotan kyllä edustaja niikon tervetulleeksi sosiaalidemokraattien linjalle nimittäin me olemme ainoa puolue joka tähän mennessä on esittänyt että näiden yhtiöiden osingot pistetään verolle lähdevero niille toisi valtion kassaan noin neljäsataa miljoonaa toivon todella että myös muut puolueet tarttuvat tähän esitykseen koska näillä rahoilla jos millä neljälläsadalla miljoonalla voitaisiin turvata ihan oikeasti inhimillinen hoiva meidän vanhuksillemme ja tehdä oikeudenmukaisia arvovalintoja esimerkiksi

asuntorahastossa on likvidiä varaa noin kaksi miljardia ja ennen kaikkea minusta eduskunnan tahto siitä että pitää saada aikaan enemmän kohtuuhintaista asuntotuotantoa on aivan oikea miksi sinne on on kertynyt kaksi miljardia aran pitää todellakin parantaa juoksuaan jotta yhdessä kuntien kanssa yhdessä kaavoittajan kanssa näitä asuntoja todellakin syntyy tämän valtavan pääoman turvin mutta sitten toinen asia tämän luulisi olevan erityisesti vihreille tärkeä me siirrämme tämän seitsemänkymmentä miljoonaa siis valtion raideyhtiöihin eli meillä on täällä aivan yhteinen tahto että me haluamme edistää raideliikennettä me haluamme torjua ilmastonmuutosta tämä raha käytetään siis näiden raidehankkeiden jättihankkeiden

aivan yksinkertainen yhtälö onko tämä teiltä mennyt kokonaan ohi ja koska näyttää olevan niin huoli pois tämä on täysin oikea ratkaisu millä me itse asiassa vahvistamme valtion omistamien yhtiöiden kautta asuntotuotantoa ja aran jäljelle jääville lähes kahdelle miljardille eurolle löytyy silloin kohteita

puhemies valtion asuntorahastolla on tarkoitus tukea asumista tukea asuntopolitiikkaa tukea kohtuuhintaisten vuokra asuntojen syntyä kohtuuhintaista asumista josta on huutava pula täällä pääkaupunkiseudulla valtion asuntorahastosta on aiemminkin tuettu raidehankkeita muun muassa raide jokeria erittäin tärkeä poikittainen raideliikenne se oli osa mal sopimusta vastineeksi siitä raideinvestoinnista pääkaupunkiseudun kunnat sitoutuivat lisäämään asuntokaavoja tällä alueella se suoraan silloin toi lisää asuntoja nyt teillä on tarve pääomittaa oy suomen rata abtä ja sen takia te kuppaatte valtion asuntorahastosta rahaa pääomittaaksenne tätä toista yhtiötä

arvoisa arvoisa puhemies minkä takia raideinvestointien rahoitus pitää asettaa suomessa pieni ja keskituloisten vuokralaisten kustannuksiksi eikö oikein ole että tämä katetaan yhteisestä potista miksi juuri vuokralaisten pitää maksaa suomessa raideinvestoinnit ja minkä takia siellä ministeri orpo on sitä rahaa no sen vuoksi kun te heikensitte ara rahoituksen ehtoja ensi töiksenne tämän vaalikauden alussa korkoa on nostettu

kunnat ovat nimenomaan sanoneet että nämä heikennykset pitäisi perua omavastuukorko pitäisi pudottaa sinne lähelle nollaa te olette toimineet toisin sen takia sitä rahaa ei ole käytetty nyt kun sinne on annettu kertyä sitä niin nyt te otatte sieltä vuokralaisten maksamia rahoja ja laitatte ne näihin investointeihin

voisi oikeastaan luonnehtia turvallisuuden lisätalousarvioksi jossa poliisit saavat lisää varoja vanhustenhuoltoa parannetaan sen valvontaa ja valvonnallahan ei itse asiassa ratkaista sitä vaan se on se pelotevaikutus mikä näille palveluntuottajille

puhemies tuntuu että tämä keskustelu vähän siiloutuu itse näen niin että liikennepolitiikka asuntopolitiikka ja ympäristöpolitiikka ovat yhtä isoa kokonaisuutta ja niin kuin tässä hallituksen esityksessä lindtman sanotaan tässä kehitetään raideliikennettä kokonaisvaltaiseksi ja mitä se tarkoittaa se tarkoittaa yhtenäistä työssäkäyntialuetta pia viitanen tietää varsin hyvin miten hervannasta ja tampereelta kuljetaan me haluamme että se matka taittuu tunnissa ja ihmisten arki sujuu sama koskee turun suuntaa tämä on erinomainen

miljoonaa erinomainen lisäys se tulee tarpeeseen mutta kuulin että kaksikymmentäneljä henkilötyövuotta on se mihin se riittää joten kysymykseni kuuluu mistä me saamme ne poliisit kun tällä hetkellä tilanne on se että poliiseja ei ole työttömänä ollenkaan

arvoisa rouva puhemies se että vanhustenhoitoon annetaan lisää valvontaresurssia on vain ensiapu se ei ole ratkaisu minä kysyn teiltä ministeri oletteko te koskaan miettinyt miksi me olemme tässä tilanteessa minä tiedän meillä on viisi laatusuositusta kaiken kaikkiaan ja niitä on heikennetty laatusuosituksesta toiseen vuonna kaksituhattakahdeksan meillä oli kaikkein parhain laatusuositus jossa määriteltiin hoitajamitoituksen määrä mistäkö minä sen tiedän tiedän koska olin silloin hoitajana ja se suositus kädessä minä marssin vaatimaan lisää hoitohenkilöstöä ja sitä muuten saatiin tämä ei ole ainoastaan markkinatalouden vika vaan että me emme määrittele hoitajamitoituksen määrää ja se pitää ehdottomasti saattaa lakiin kysynkin teiltä hyvä ministeri te annatte nyt ensiapua mutta te ette ratkaise tätä katastrofaalista vanhustenhoidon tilaa puuttuu hoitavia käsiä me tarvitsemme perälaudan me tarvitsemme hoitajamitoituksen lakiin oletteko valmis tuomaan sen ensi kaudella
ja sitten ministerin vastaus

esille se että kyse on maankäytön asumisen ja liikenteen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta otan esimerkkinä sen että esimerkiksi raide jokerin ja länsimetron rakentaminen on tuonut kymmeniätuhansia uusia asuntoja investointien kautta tässä haetaan tätä ihan samaa edustaja modig kaupungit ovat mukana tässä helsinki espoo vantaa turku tampere ja siitä kun jatketaan päärataa päästään seinäjoelle pohjanmaalle eli me pääsemme näihin samoihin tavoitteisiin nyt tehdään sitä jatkotyötä tällä varmistetaan se valmistelu ja ne ovat valtion kokonaan omistamia ei siinä ole hätää ei sitä rahaa mene nyt minnekään vaikka se onkin yhtiömuodossa

miljoonaa käytetään siis raideliikenteen kehittämiseen ilmastonmuutoksen haasteen keskellä ja te sanotte että se on eduskunnan tahdon vastaista käsittämätön käsittämätön johtopäätös no mitä tulee vanhustenpalveluihin niin kyllä tämä on nyt ensiapu siihen puuttuvaan valvontaan ja kuten ministeri saarikko viittasi tämä oli ehkä poikkeuksellinen prosessi koska oikein vmstä kysyimme riittääkö tämä ja valvontaviranomaiset sanoivat että kyllä tällä he nopeasti rekrytoimaan kouluttamaan saamaan ihmiset liikkeelle valvomaan tämä on nyt se ensimmäinen mitä tehdään ja nyt hallitus on käynnistänyt vanhuspalvelulain uudistamisen jossa määritellään myöskin miten ne lisähoitajat riittävät mihin heidät sijoitetaan sitä työtä tehdään minä luotan siinä asiantuntijoiden näkemykseen minua huolettaa kovasti tämä kun edustaja räsänen kysyi niistä lupauksista meidän täytyy huolehtia meidän vanhukset ja lapset se on ensimmäinen asia jonka hyvä yhteiskunta tekee ja me olemme nyt jo laittaneet kehyksiin neljälle vuodelle ikääntymisestä ikääntymisestä johtuvat kustannusten lisäykset jotka ovat satoja miljoonia joka vuosi ne me olemme yhdessä sitoutuneet hoitamaan se on perusura siihenkin me vaadimme hyvää työllisyyden kehitystä verotuloa jotta hoitamaan ja silloin kaikki mitä me eri puolille muualle lupaamme kaikkeen hyvään kaikkialle haastaa tätä että meillä riittävät rahat vanhustenhoitoon kun kaikkialle ei riitä ei millään ja tässä vastaan vielä lopuksi edustaja heinoselle joka lähti että se talousmies oli siis puheenjohtaja rinne joka ei uskonut yhdenkään hallituksen talouspolitiikan tavoitteen toteutumiseen ja nyt hän on taas luvannut lisää rahaa miljardikaupalla joka suuntaan olisikin sinitarran kokoisia mutta kyllä on iso iso

palaan nyt takaisin tuohon alkuun mistä alussa puhuttiin se on totta että työllisyys on korkeasuhdanteessa parantunut tässä maassa silti velkaa otetaan ja runsaasti no tämä ehkä on pakon sanelema juttu koska verotulothan eivät ole samassa suhteessa kasvaneet kuin työpaikat ovat lisääntyneet ja tästä yhtenä todisteena on myös aran ryöstö sieltä hallitus saa rahaa nyt haluan tietää arvoisa ministeri minkälaisia ovat olleet ne toimet jotka ovat parantaneet työllisyyttä lasketaanko niihin muun muassa aktiivimallin kahdeksantoista työtuntia kuukaudessa tämä määrähän ei edes täytä työssäoloehtoa lisäksi haluan tietää kuinka iso osa niin sanotuista uusista uusista työpaikoista on uusia toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja mikä on keskipalkka näissä onko se lähellä suomalaisten keskipalkkaa joka on kolmessatuhannessaneljässäsadassa kuukaudessa vai onko se lähellä yleisintä suomalaista palkkaa joka on kuukaudessa vai onko se sittenkin lähempänä sitä minkä suurin osa suomalaisista saa eli tuhatyhdeksänsataa euroa kuukaudessa

rouva puhemies näissä papereissa lukee että valtion nettolainanoton arvioidaan tänä vuonna olevan yksi pilkku yhdeksän miljardia jos minä oikein olen käsittänyt niin tämä tarkoittaa sitä että edelleen elämme ulkomaisten sijoittajien varoin ja aikanaan maksamme sitten korkoa

arvoisa rouva puhemies minä tiedän ihan tarkkaan että jos arasta tämmöinen summa siirretään niin sillä ei ole kyllä varmasti vaikutusta siihen nouseeko korkotaso vuokrissa tai ei ja ei se ole yksin aran päätettävissä milloin saadaan kohtuuhintaisia asuntoja se on paljon kaupungeista kaavoituksesta ja niin edelleen kaikki tiedämme tämän varsin hyvin minusta on erittäin hyvin nämä painopisteet valittu lisätalousarvioon on nostettu keskeisiä asioita ja ja on todella hienoa että työllisyyskehitys on näin mutta edelleenkin maakuntien välillä erot ovat varsin suuria ja siinä varmasti töitä tarvitaan kohtaanto ongelma on ainakin osassa maakuntia varsinkin meillä on avoimia työpaikkoja varsin paljon vaikka työllisyysaste on korkea tässä varmaan koulutus on hyvin keskeisessä roolissa ja nyt kun tuo naisten hiihto alkaa kymmenen minuutin päästä niin nostan yhden asian esille että täällä on myös liikuntatoimeen nyt panostettu hyvin se on erittäin hyvä nosto oikeaan aikaan niin että me saisimme menestyviä urheilijoita myöskin jatkossa

puhemies on hyvä että lisätään vanhustenhuollon valvonnan resursseja mutta me tarvitsemme kipeästi lisäresursseja myös itse vanhustenhuollon toteuttamiseen eli paremman hoitajamitoituksen arvoisa puhemies oulu on on ollut esillä kammottavien seksuaalirikosepäilyjen tähden on kuitenkin tärkeää muistaa ettei seksuaalirikollisuus ole mikään uusi tai vain oulua koskeva ilmiö eikä vain maahanmuuttokysymykseksi pelkistettävä asia arvoisa puhemies on hyvä että nettipoliisityötä nyt vahvistetaan ja että oulu saa lisäresursseja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja uhrien tuen vahvistamiseen mutta koska seksuaalirikoksia tapahtuu ympäri suomen seksuaalirikosten vastaisen työn on myös oltava kaikkialla ja uhrien tukipalveluita on vahvistettava koko suomessa arvoisa puhemies hallitus esittää rahoitusta lastenasiaintalon toimintamallille helsinkiin ja ouluun tämä on hyvä mutta tarvitaan lisää resursseja uhrien tukeen kaikkialla suomessa esimerkiksi seksuaalisen väkivallan tukikeskukset serit tarvitaan kaikkiin maakuntiin ja me tarvitsemme lisää voimavaroja myös turvakoteihin

tästä voi olla edustaja sarkkisen kanssa samaa mieltä näitä resursseja täytyy eittämättä lisätä mutta on se nyt hyvä aloitus että ouluun tämä lastenasiaintalo perustetaan ja voidaan näin seksuaalirikosten uhreja tukea ylipäätään nämä määrärahalisäykset tässä lisätalousarviossa turvallisuuteen ja ja turvapaikkapolitiikkaan liittyen ovat hyvin perusteltuja uskon että niin sanotulle nettipoliisille yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa lisäresursseja netissä tapahtuvan seksuaalirikollisuuden torjuntaan saa koko salin tuen lisäksi tulee tuomioistuimille oikeusapuun ja syyttäjälaitokselle merkittävä satojentuhansien eurojen lisäsatsaus koska yksi osa tätä ongelmaa on se että näitten tapausten käsittely kestää liian kauan erityisesti uhrin kannalta se on kohtuuton tilanne

pilkku kuudennella kyllä minäkin muistan että antti rinne joka täällä ei ole ja toivottavasti tänne tulee mahdollisimman pian sanoi että edes puoleen ei päästä hallituksen tavoitteesta nyt ollaan seitsemässäkymmenessäkahdessa pilkku kuudessa prosentissa työllisyysasteessa tästä varmasti sosiaalidemokraatitkin voivat meidän kanssamme yhdessä

puhemies ministeri orpo te kehuitte hallituksen talouspolitiikkaa ja on totta kai hieno asia että työllisyys on kasvanut ja talous on kasvanut mutta se ei ole koko talouspolitiikan kokonaiskuva haluaisin tietää miten suhtaudutte siihen että että rakenteellinen alijäämä on kuitenkin kaikesta huolimatta kasvanut tilanteessa jossa olemme kansainvälisen talouden noususuhdanteessa ja monet isot rakenteelliset uudistukset ovat tekemättä etenkin kun tilastoista näkee selvästi että suomen talous on noudattanut samaa euroalueen suhdannekaarta kahdella poikkeuksella ekanakin me tulemme koko muuta euroaluetta pikkusen perässä ja meidän nousu ja laskusuhdanteet menevät pitkäksi jos jos nyt ajattelee asiaa me olemme käytännössä jo vähän liukumäkivaiheessa tässä vaiheessa nyt
puhuitte aikaisemmin noista määrätietoisista toimista ja siitä mikä ei sovi niin haluaisin kyllä kuulla mikä sopii ja mitkä ovat niitä määrätietoisia toimia tähän seitsemäänkymmeneenkahteen pilkku kuuteenkin pitää suhtautua niin että myöhemmin pitää ottaa uusi suhdannekorjattu luku tämä ei pidä sisällään

arvoisa rouva puhemies on ehdottoman hyvä että miljoona euroa lisättiin grooming ilmiön vastaisiin toimenpiteisiin ja sosiaalisessa mediassa toimimisen vahvistamiseen tämän lisäksi pitäisi muistaa sitten ajatella sitäkin että meillä on erinomaisia järjestöjä esimerkiksi pelastakaa lapset joka on tehnyt pisimpään suomessa työtä nimenomaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä ja hoitoonohjauksessa toivoisin että jatkossa jatkossa muistettaisiin myös sitten tämä asia nimittäin on niin että lapset näissä rikosprosesseissa joutuvat olemaan aivan liian pitkään eli meillä tarvitaan myös sitten seuraavan hallituksen toimesta parempi lainsäädäntö siihen että lapset rikosprosessissa selviäisivät tuosta koettelemuksesta nopeammin ja saataisiin järkevämpi strategia myös

jokainen tarvitsee oman kodin ja ympäri suomea on valtava tarve kohtuuhintaisista ja ja edullisista asunnoista ja ajattelen kyllä että jos valtion asuntorahastossa on kaksi miljardia euroa rahaa niin se pitäisi kyllä saada sieltä liikkumaan ja näitä asuntoja tarvitsevien eduksi toivoisin että siihen jatkossa tartuttaisiin vielä rivakammin

monet lapset ovat ikävästi sinne sinne sotkeutuneet eli tästä iso kiitos kiitos myös siitä että veteraaneja on on muistettu tosin se on pieni pieni määrä lähinnä kansaneläkeindeksin jäädytysvaikutusten tasaamiseksi sitten olisin halunnut nostaa esiin nämä vanhuspalveluissa olevat epäkohdat käsiä sinne tarvitaan paljon ja valvontaa pitää ja tulee vahvistaa mutta kysyisin mitä tällä sadallakahdeksallakymmenellätuhannella eurolla oikeasti saa eikö se ole todella liian pieni summa tähän

arvoisa puhemies tässä on hyviä täsmäkohdennuksia erityisesti vanhustenhoidon valvontaan valvontaan ja sitten nettipoliisitoimintaan mutta varsinaisesti halusin ottaa kiinni tästä työllisyystilanteesta viitaten myöskin edustaja tolppasen puheenvuoroon ja muusta kannattaa hieman katsoa mitä täällä suomessa oikeasti tapahtuu minä olin tampereen rekrytorilla siellä oli tuhansia työpaikkoja auki siellä oli sastamalan vexve joka haki cnc koneistajaa metallimiestä insinööriä siellä haki tampereen kaupunki kolmeakymmentä linja autonkuljettajaa siellä haki r kioski yrittäjää siellä haki kotipizza myyjiä siellä oli osasto joka yritti saada it osaajia pietarsaareen ja kainuuseen siellä haki kuopion kaupunki lastentarhanopettajia meillä on valtava määrä työpaikkoja auki ja tämän muutoksen on hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa saanut aikaan tämä maailma on muuttunut aivan totaalisesti neljän vuoden

raideliikenteen hankeyhtiön perustaminen on erittäin iso asia se tulee palvelemaan koko suomea niin kuin valtiovarainministeri sanoi ja se tulee antamaan elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä parantamaan asuntorakentamisen mahdollisuuksia ja se oli huipennus tämän hallituksen liikennepolitiikan finaalissa aivan loistava viime hetken ponnistus joka tulee tuomaan valtavan hyviä tuloksia koko suomalaiselle yhteiskunnalle minä haluaisin sdpn edustajille sanoa kun te kritisoitte tätä tätä pääomittamista että katsokaa peiliin te esitätte joka vuosi syömävelkaa suomen pankin ja sitran pääomien viemistä joka vuosi syömävelkaa tässä pannaan aralta nytten pääomaa uuden tulevan kasvun rakentamiseen siinä on vissi ero teidän jokavuotiseen budjettiinne jossa otetaan muutama sata miljoonaa suomen pankilta otetaan sitralta muutama sata miljoonaa ja käytetään ne syömävelkaan tässä mielessä tämä hallituksen politiikka on aivan eri tasolla kuin teidän politiikkanne ja paljon parempaa
puhemies tuossa tuli vähän väritettyä totuutta kertatuloilla rahoitetaan kertamenoja tämä on oikeasti arvovalinta jos olette sitä mieltä että lähes miljardin omaisuuden omaava ajatuspaja on sellainen josta ei saa lainkaan ottaa yhteisiin hyviin tarkoituksiin ja pääomituksiin rahaa esimerkiksi yliopistoille suomen akatemialle tai mikseipä vaikkapa sitten raideyhtiöille niin se on teidän valintanne siitä on noussut hirveä metakka joka vuosi kun tätä on ehdotettu vaikka jo asiantuntijatkin ovat sitä mieltä että siellä on löysää sen sijaan käytte mieluummin pienituloisten vuokra asukkaiden kukkarolla ja heikennätte kohtuuhintaisten asuntojen valmistumista tähän maahan ja teidän

palataan tähän työllisyystilanteeseen ihan niin kuin tässä edustaja satonen äsken sanoi meillä on se tilanne meidän hyvässä maassamme että joillakin paikkakunnilla on yllin kyllin työpaikkoja avoinna eikä osaajia riitä oletteko hallituksessa miettineet sitä sitä millä tavalla me saisimme suomalaiset myös liikkumaan suomen sisällä niin että voitaisiin ajatella että voi muuttaa toiselle paikkakunnalle missä on niitä työpaikkoja auki oletteko tätä pohtineet ja miten aiotte tästä eteenpäin toimia jotta ne avoimet työpaikat myös löytävät osaajansa sitten arvoisa puhemies haluaisin myös kiittää siitä että tässä lisätalousarviossa on viisi miljoonaa euroa joka nyt tulee tähän merenkurkun valtavan tärkeään hankkeeseen

viime aikoina on puhuttu paitsi vanhustenhuollosta myös varhaiskasvatuksesta ja henkilömitoituksen ylityksistä jossain on myös kerrottu ettei missään olisi määritelty mitä tilapäisellä poikkeamisella henkilömitoituksessa tarkoitetaan mutta tämä ei pidä paikkaansa vaan tämä on yksiselitteisesti laissa ja sen perusteluissa sanottu siten että säännöksen tarkoittama tilapäiseen poikkeamiseen oikeuttava tilanne voi olla esimerkiksi se että päiväkodissa samaa paikkaa käyttävät lapset ovat satunnaisesti ja lyhytaikaisesti samanaikaisesti paikalla esimerkiksi vanhempien työvuoron yllättävän muuttumisen vuoksi mutta se ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista

euroa sivistysvaliokunta nimittäin mahdollisti nyt varhaiskasvatuslakia käsitellessään sen että aluehallintovirastot voivat tehdä myös ennalta määrittelemättömiä tarkastuksia varhaiskasvatukseen ennen piti sitä varten tehdä ensin kantelu

puhemies aivan kuten tässä monessa puheenvuorossa on käynyt ilmi hallituksen talouspolitiikka on toiminut ja työllisyysaste on noussut lähes viisi prosenttiyksikköä ylöspäin ja sehän tarkoittaa julkisessa taloudessa miljardien miljardien etua parempaa tilannetta kuin jos vertaa edelliseen hallituskauteen demarit täällä ymmärrän teidän tuskanne kyllähän se sielua kirvelee kun talouspolitiikka toimii ja ihmiset pääsevät töihin en ymmärrä mitä negatiivista siinä on että ihmiset pääsevät töihin ja varsinkin nuoret nuoret heillehän tämä töihin pääseminen on elämisen kannalta äärimmäisen tärkeä asia opiskelupaikan jälkeen töihin voiko sen paremmin asiat olla ja moni pitkäaikaistyötön on on saanut töitä ajatelkaa sitäkin kun te täällä huudatte että niin ei saisi olla vaikea teidän ajatustenjuoksuanne on seurata ja yksi asia vielä kun on talous lähtenyt nousemaan muuallakin maassa niin parasta asuntopolitiikkaahan olisi se että pidämme talouden toiminnassa ja jo rakennettu muuallakin suomessa sinne syntyy työpaikkoja ja niin paine tännepäin helpottaa tämähän on sitä oikeaa politiikkaa josta pitää pitää kiinni ja koko maa pitää pitää asuttuna sehän on ehdoton tavoite jos me haluamme näitä velkojamme jonain velkojamme jonain päivänä ruveta maksamaan koska pelkän yhden kaupungin tuotoilla sitä ei koskaan tehdä

mihin valtion asuntorahastoa on käytetty tämä ylimääräinen tuloutus on vastoin kaikkia periaatteita miten tähän asti on toimittu se on aivan selvä aran tehtävä on rahoittaa korkotukea rahoittaa purkuavustuksia käynnistysavustuksia suoraan asumiseen suunnattuja toimintoja se että tällä rahalla pääomitetaan uutta yhtiötä ei tuo vielä yhtään asuntoa se ei ole edes lupaus vielä yhdestäkään asunnosta jos mal sopimuksen kautta tämmöisiä rahoja ohjattaisiin se olisi suora lupaus asuntotuotannon lisäämisestä kun sillä voisi valtio velvoittaa kuntia lisäämään kaavoitusta niissä kohdissa missä tarvitaan ja jos te olette huolissanne siitä että ara ei toimi tarpeeksi tehokkaasti no aran resursseja on leikattu

arvoisa puhemies työllisyysaste seitsemänkymmentäkaksi pilkku kuusi prosenttia on erinomainen saavutus ja siitä voi hallitusta mutta meidän ei tietysti kannata jäädä makaamaan näin hienon tuloksen varaan vaan pyrkiä eteenpäin koska asiantuntijat ovat sitä mieltä että seitsemänkymmentäviisi viiva seitsemänkymmentäkuusi prosenttia ehkä voisi olla se tavoite jolla jolla me pystymme hyvinvointipalvelut takaamaan myöskin tulevaisuudessa mutta tähän me tarvitsemme innovaatioita koulutusta verorakenteen muutosta tuottavuuden parantamista työvoimapolitiikan uudistamista ja ja aivan kuten edustaja henriksson totesi liikkuvuuden lisäämistä mutta olisin nyt valtiovarainministeriltä kysynyt että kun yksi asia mikä meillä kuitenkin on puutteena

eiväthän nämä mal sopimukset mikään uusi keksintö ole päinvastoin niillä on menestyksellisiä tuloksia jo vuosien ajalta ja tarkastusvaliokunta linjaa niidenkin suhteen että niitä pitää jatkaa pidentää tehdä sitovammaksi mutta se oleellinen ero on se että ne on kyetty saamaan aikaan ilman että

tämän rakenteellisen alijäämän esille itse asiassa vuodesta kahdeksantoista vuoteen yhdeksäntoista rakenteellinen alijäämä pienenee miinus yhdestä pilkku yhdestä prosentista miinus nolla pilkku kahdeksaan suunta on sinänsä oikea ja julkinen talous on itsessään lähes tasapainossa budjettitalous ei ole ja ja nyt palaan edelleen näihin työllisyyskysymyksiin ja ja niihin keinoihin siis ajatelkaa että meillä on oikeasti tilanne että meillä on kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja tällä hetkellä eli meillä on siis työvoiman liikkuvuus kohtaanto ja osaamisongelma ja voi olla myöskin myöskin kannustavuusongelma eli näihin asioihin täytyy entistä määrätietoisemmin puuttua jos kuten kuvasin kainuuseen on syntymässä seuraavien vuosien aikana jos investoinnit etenevät yli neljäntuhannen yksityisen sektorin työpaikkaa niin me tiedämme jo nyt että se vaatii poikkeustoimia että me saamme nämä yksityissektorin työpaikat täytettyä eli huolehdittua että investoinnit lähtevät liikkeelle investoinnit liikkeelle lähteäkseen vakaan toimintaympäristön se se tarkoittaa työntekoon yrittämiseen investointeihin kohdistuvan verotuksen pitämistä kohtuullisena ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä tähän aikaan eivät nyt sovi yrittämiseen ja työntekoon pääomiin investointeihin kohdistuvat veronkorotukset osaavan työvoiman saanti on kaikki kaikessa onneksi yhteiskunnassa puhutaan hyvin laajasti jatkuvan oppimisen kehittämisestä jotta jokainen työssä oleva tai työtön tai nuori voi jatkuvasti ylläpitää taitojaan ja työmarkkinakelpoisuuttaan tämä on asia josta meidän pitää huolehtia koska teknologia muuttaa meidän työelämän luonnetta koko ajan meidän täytyy tehdä työn vastaanottamiseen kannustava sosiaaliturvajärjestelmäuudistus ja meidän täytyy tehdä työelämäuudistuksia kuten meidän kaikkien toivoma perhevapaauudistus mutta me tarvitsemme myöskin työvoiman liikkumiseen liikkumisvälineitä ja me tarvitsemme niitä asuntoja siksi minä nyt sanon arvon sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto että minusta teidän kannattaisi nyt myöntää että teidän logiikkanne petti tässä me saamme kymmenille ja

uusille asunnoille rakentamiskelpoista maata kun ne ovat hyvien raideyhteyksien nopeiden raideyhteyksien matkalla tämä on itse asiassa

uusi versio mal sopimuksista koska tähän yhdistyy nyt se että kaupunkien kanssa rakennetaan tämmöiset hankeyhtiöt käytännössä kaupungit voivat siirtää apporttina uusia maa alueita jotka tämän nopean ratayhteyden varrelle tulevat tähän yhtiöön ja niiden maiden arvonnousua kun niistä tulee rakentamiskelpoista käytetään näiden raideyhteyksien rahoittamiseen pääomittamiseen ja silloin me saamme aralle ja niille yhteisöille jotka rakentavat kohtuuhintaista asuntotuotantoa kelvollista tonttimaata ja ihmiset pystyvät liikkumaan työpaikoille laajemmalta työssäkäyntialueelta tämä on siis kerta kaikkiaan hyvä täysin aran tavoitteiden mukaista myöntäkää nyt että te te ette olleet oikein tätä ymmärtäneet ja nyt tuli tussaus tästä teidän poliittisesta manööveristänne te te olette kertakaikkisen väärässä ja kaikki tämä kaikki tämä tehdään vielä valtion sataprosenttisesti omistamien yhtiöiden puitteissa yhdessä meidän kaupunkiemme kanssa tampereen kanssa tampereen kaupunki on sitoutunut täysin tähän tämä tämä on upea hanke kerta kaikkiaan tämä on upea hanke

aivan upea juttu me luomme pysyvälle kasvulle koko suomeen tässä mahdollisuuksia ja mikä hienointa kun me pystymme tekemään nämä isot investoinnit näin rahoittaen niin meillä riittää budjettirahoitusta perusväylänpitoon korjausvelan purkamiseen ja maakunnallisiin investointihankkeisiin kerta kaikkiaan loistava juttu tämä kokonaisuudessaan sitten edustaja kiuru pauli kysyi

nettipoliiseista ensinnäkin tämä on nyt myös kehyksissä eli tämä ei ole kertaluonteinen meno ja huoleen siitä mistä me saamme nämä poliisit

on ikään kuin vastattu ennakolta koska jo vuonna viisitoista silloin kun toimin sisäministerinä hyvin nostettiin niin sanotusti tappiin neljäänsataan tampereen poliisiammattikorkeakoulun sisäänottomäärä sen jälkeen ovat ministerit risikko ja mykkänen pitäneet yllä tätä täyttä koulutusmäärää se on mahdollistanut sen että meillä on ollut mistä palkata viime vuonna poliisien määrä ensimmäisen kerran vuosiin jopa hieman nousi tämä on ollut ennakoivaa järkevää politiikkaa ja nyt pitää vain pitää jatkossa huolta siitä että meillä riittää niitä verorahoja jotta me voimme palkata näitä poliiseja niitä nuoria sieltä sieltä valmistuvia ja sitä kautta huolehtia tästäkin osasta kansalaisten turvallisuutta

arvoisa

sosiaali ja terveysvaliokunnan edustajana ja jäsenenä otan kantaa tähän sosiaali ja terveydenhuollon osioon arvoisa puhemies tämä on hallituksen joutsenlaulu paitsi joutsenlaulu hallitukselle siinä laulussa kuuluu myös vanhusten ja ikääntyneiden ääni vihdoinkin on harmillista että ministerit hallitus eivät ehkä muista tai tiedä miksi me olemme tässä tilanteessa ja nyt olisi syytä pohtia sitä hallitus antaa ensiapua vanhustenhoitoon mutta ei ratkaisua parsitaan pelastetaan mitä on pelastettavissa ensiapua vaan ei ratkaisua ja tämä on äärettömän murheellista mistä kaikki on saanut alkunsa että meillä täytyy olla tällainen valvonta ja meidän täytyy kohdistaa valvontaan lisää resursseja miksi voi luottaa siihen että vanhustenhoito toimii tänä päivänä suomessa mikä on se syy olemmeko täällä pohtineet sitä asiaa minäpä kerron teille mikä on se se syy vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan suomessa julkaistiin ensimmäinen vanhusten ikäihmisten palvelujen laatusuositus missä määriteltiin hoitajamitoitus vuonna kaksituhattayksi tuli taas laatusuositus ja siinä hoitajamitoitus oli nolla pilkku kahdeksan se oli äärettömän korkea ja hyvä mitoitus vuonna kaksituhattakahdeksan oli myös laatusuositus aavistuksen verran sitä uusittiin ja siellä myös mitoitus oli nolla pilkku seitsemän viiva nolla pilkku kahdeksantena vuonna kaksituhattakolmetoista se mitoitus kahdeksasta nolla pilkku viiteen ja tämä on se taitekohta missä suomalainen vanhustenhoidon tila on mennyt alaspäin mistä minä sen tiedän tiedän sen siitä että vuonna kaksituhattakahdeksan olin itse siellä vanhustenhoidon kentällä ja se laatusuositus oli minulla kädessäni se oli vahva asiakirja ja paperi ja sen varjolla luottamusmiehenä minä pystyin lähtemään neuvottelemaan lisää henkilöstöä työyksikkööni

hiiret ovat pöydällä arvoisa puhemies kaksituhattaseitsemäntoista julkaistiin taas uusi laatusuositus ja se vasta olikin pohjanoteeraus sillä siellä myös hoitajamitoitukseen lasketut henkilöt katsottiin ja käytiin läpi uudelleen eli eli ryhdyttiin puhumaan välittömästä asiakastyöstä ja asiakasajasta ja siitä ketkä kaikki siihen hoitajamitoitukseen laskettiin ja muun muassa kotiavustajat kodinhoitajat viriketoiminnan ohjaajat muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat ammattilaiset toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ynnä muut laskettiin hoitajamitoitukseen jopa ne jotka eivät olleet yksikössä sillä hetkellä paikalla vaikka käymässä kaupassa asiakkaan kanssa siellä työyksikössä eli tämä on se ongelma mistä kaikki on saanut alkunsa olen sitä mieltä että vanhusten hoitajamitoitus on saatava lakiin sen tulee olla nolla pilkku seitsemän eli meidän tulee palata sinne vuoden kaksituhattakahdeksan aikaan siihen kun informatiivisilla ohjauksilla kykenimme ylläpitämään hyvää vanhustenhoitoa hoitajamitoitus

on ehdottomasti sidottava lakiin välitön asiakasaika ja työ on täysin veteen piirretty viiva tällä hetkellä laatusuosituksessa ei kukaan tiedä mitä se tarkoittaa me olemme täällä eduskunnassa hyväksyneet vanhuslain mutta sitä vanhuslakia ei ole juurikaan vartioitu siellähän on kahdeskymmenes pykälä joka edellyttää että toimintayksikössä on oltava henkilöstö jonka määrä koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut meillä on tällainen kirjaus mutta eihän tätä kirjausta ole noudatettu missä se on ollut havaittavissa on esimerkiksi saattohoidon

kanssa oikeusasiamies totesi omassa kertomuksessaan jo taannoin että saattohoidon aika on sitä aikaa vanhustenhoivassa että resursseja ei ole riittävästi tämä vanhuslain pykälä edellyttää kylläkin toimijoita lisäämään henkilöstöä silloin kun on erityisiä tilanteita työyksikössä arvoisa rouva puhemies pidän äärettömän tärkeänä että tuleva eduskunta keitä täällä ikinä sitten onkaan ne ketkä istuvat hallituksessa päättävät ja tekevät sen että me saamme hoitajamitoituksen lakiin sillä se on ensimmäinen askel siihen että vanhustenhoidon tilaa saamme parannettua jos me annamme markkinatalouden viedä vanhustenhoitoa kasvottomien sijoittajien saapua ylläpitämään ja tienaamaan tekemään bisnestä suomalaisilla vanhuksilla niin se on aivan käsittämätöntä arvoisa puhemies muutoin olen erittäin tyytyväinen tässä budjetissa esitettyyn resurssiin muun muassa seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn olen tehnyt kaksi lakialoitetta vuosina kaksituhattakaksitoista kaksituhattaviisitoista liittyen minimituomioiden minimituomioiden koventamiseen koskien lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia on hyvä että teemme kaiken voitavamme voitavamme kaksituhattaneljätoista tein lakialoitteen hoitajamitoitus lakiin nolla pilkku seitsemännen silloin se ei juurikaan saanut ilmaa siipiensä alle mutta toivon että viime aikojen viime viikkojen esimerkit ja keskustelut saavat aikaan sen että voimme tuonkin asian laittaa kuntoon

arvoisa puhemies keskityn omassa puheenvuorossani lisätalousarvion menopuoleen ja siinä erityisesti seksuaalirikollisuuteen ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin

on lukuisia sinällään myönteisiä menolisäyksiä laitoshoidon neuvonta ja valvontaresurssien lisäystarve on ilmeinen varmasti meille jokaiselle seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön tutkinta ja oikeusprosessin muuttaminen hivenen uhriystävällisemmäksi on myös ehdottomasti positiivinen asia edelleen koulutus ja valistuspanostukset turvapaikanhakijoille nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville liittyen seksuaalirikoksiin ovat tervetulleita kuitenkin talousarviosta puuttuvat toimet jotka olisivat ehkä kaikkein akuuteimpia suhteessa siihen keskusteluun jota viime viikkoina me olemme käyneet seksuaalirikoksista

jota olisi pitänyt käydä mutta josta vaiettiin aikaisempina viikkoina kuukausina ja vuosina ensinnäkään lisätalousarviossa ei ole yhtään tointa yhtään suunnitelmaa tai yhtään euroa sellaiseen valistukseen joka olisi suunnattu kantasuomalaisille seksuaalirikosten tekijöille vaikka on ilman muuta selvää ja useista tutkimuksista löytyy viitteitä siihen että homma ei ole hanskassa ja paljon epäselvyyttä ja valistuksen tarvetta löytyy myös kantasuomalaisten keskuudesta

puuttuu se että olisi tunnistettu meidän seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön ehkä häpeällisin ongelma tässä yhteiskunnassa nimittäin se että suomi yksi maailman rikkaimmista valtioista ei pysty takaamaan edes oikea aikaista kriisiapua edes sellaisille seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreille jotka ovat ala ikäisiä

minä en voi ymmärtää sitä että tällaisessa maassa lapset eivät saa apua silloin kun he vakavan väkivaltarikoksen uhriksi minä en voi ymmärtää sitä jos ylipäätään johonkin rahaa riittää niin eikö nyt se olisi ihan siellä prioriteettilistan kärjessä no me poliitikot saamme usein kuulla sitä kuinka hyvä esitys mutta siitä puuttuu tämä ja tuo ja tuo tärkeä asia minä olen itsekin saanut kuulla tällaista kritiikkiä vaikka missä yhteyksissä jo vuosien ajan se on tyhmää kritiikkiä koska maailmassa on aina parannettavia asioita ja mikään esitys ei ole täydellinen syy siihen minkä takia minä kuitenkin poiketen omista tavoistani esitän tämän kritiikin tässä lisätalousarviossa on se että minun nähdäkseni kysymys ei ole vain siitä että nyt mennään pienin askelin tehdään edes se mitä nyt voidaan tehdä vaan kysymys on perustavanlaatuisesta ilmiön väärinymmärryksestä ja taustalla siinä on se että aitoa tahtotilaa ja kiinnostusta seksuaalirikosten kitkemiseen ja korjaamiseen tässä yhteiskunnassa tai tässä hallituksessa ei löydy se toimenpidepaperi johon tämä lisätalousarvio perustuu on enemmän vaalityötä ja reagointia kaikkein räikeimpiin lööppeihin kuin rehellinen yritys vastata kiistatta äärimmäisen vaikeaan ongelmaan se on enemmän hetkellistä paikkaamista vähänkin edes etäisesti asiaan liittyvien jo käynnissä olevien prosessien yhteen keräämistä kuin yritys ymmärtää mistä seksuaalisessa väkivallassa ja hyväksikäytössä todellisuudessa on kysymys ja mitkä ovat ne keinot joilla tätä meidän yhteiskunnassa pystyttäisiin hillitsemään ja sen uhreiksi joutuneita ihmisiä auttamaan minä toivon että seuraava hallitus on tämän asian kanssa enemmän hereillä ja viisaampi seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö on hirvittävän vaikea kysymys sen hahmottaminen edellyttää vaikeiden korrelaatiosuhteiden ymmärrystä edellyttää opiskelua ja perehtymistä erilaisiin samanaikaisesti tapahtuviin ilmiöihin ja edellyttää luottamusta sellaisiin pehmeisiin toimintatapoihin ja toimenpiteisiin jotka eivät välttämättä näy kovin nopeasti se kaikki ei käy hetkessä sitä ei koota kriisipäivystyksellä lehdistötiedotetta varten vaan se vaatii perusteellista paneutumista ja asian vakavasti ottamista siihen suomalainen yhteiskunta tai ainakaan suomalainen politiikka ei näytä ihan vielä olevan valmis

jonkin verran näitä valvonnan resursseja niin vammaisten kuin vanhusten palveluihin sekä varhaiskasvatuksen osalta mutta kyllä minä yhdyn tässä nyt

me voimme pitää huolta siitä että meidän ikäihmiset saavat ansaitusti arvokkaan hoivan ja kaikki hoivaa tarvitsevat sitä saavat meidän sivistysyhteiskunnassamme se tulee edellyttämään lisää voimavaroja varmasti lisää voimavaroja esimerkiksi vanhusten kotihoitoon ja parempia mahdollisuuksia palveluasumiseen sitten tietenkin on täysin välttämätön se täällä paljon puhuttu asia hoitajamitoituksen kirjoittaminen lakiin

me olemme nyt nähneet että suositukset eivät toimi kun niistä ei ole tullut toivottuja tuloksia niin silloin täytyy ryhtyä toimeen ja pistää lakiin on myönteistä puhemies että kaikki muut puolueet paitsi kokoomus tähän hoitajamitoituksen saattamiseen lakiin tähän mennessä kokoomuksen julkisista kannoista loppujen lopuksi vieläkään oikeastaan ei ole erkkikään ottanut selvää ja tulkitsen tämän sekavuuden jossa puhutaan välillä että kannatamme kyllä mitoitusta mutta emme numeerista sellaista ja milloin mitäkin niin että tämä johtuu siitä että tosiasiassa kokoomus on

tätä lakiin kirjaamista aiemmin vastustanut vastustaa sitä nyt ja tulee vastustamaan myös tulevaisuudessa mutta siksipä onkin hyvin tärkeää että me muut olemme tähän sitoutuneet ja mielestäni olisi tärkeää myös vaalien alla käydä tämä arvokeskustelu että tähän me voimavaroja tarvitsemme ja ketkä siihen sitten ovat valmiit niitä pistämään on myös hyvä että tässä on näitä tiettyjä useitakin toimia lapsiin ja

kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaan sekä sekä maahanmuuttoon liittyviin turvallisuustekijöihin tietenkin tässä yhteydessä muistelen sitä että oli tärkeää että eduskuntaryhmät yhteisesti tähän tarttuivat ja vaativat esimerkiksi juuri näitä lisätalousarviossa annettavia toimia siinähän meidän eduskuntaryhmämme puheenjohtaja edustaja lindtman esitti juuri sitä että kutsutaan kerta kaikkiaan ryhmät koolle ja sitoudutaan näihin tavoitteisiin se on tärkeää sitten mitä tulee aikaisempaan keskusteluun tästä asuntorahaston ryöstöstä on selvää että maankäytön asumisen ja liikenteen pitää kytkeytyä yhteen ja kautta aikain jo useampina vuosina näitä mal sopimuksia on siis toteutettu kuntien ja valtion välillä ihan erinomaisinkin tuloksin kaikki tuntuvat olevat niihin tyytyväisiä ja myös eduskunta on omissa kannanotoissaan että näitä tulee jatkaa ja päinvastoin vielä viedä kehittyneempään suuntaan mutta se on täysin eri asia kuin se että hallitus nyt huolimatta siitä että ministeri orpo näki tässä kaiken suorastaan melkeinpä fantastisena

tässä salissa asiasta keskusteltiin ja päätettiin siinä koko eduskunta edellytti sitä että valtion asuntorahaston varoja on jatkossakin käytettävä siihen että me saamme ihmisille kohtuuhintaisia koteja tässä on siinäkin mielessä merkittävä linjanveto kyseessä että olen seurannut aika tarkkaan tätä keskustelua jo useita vuosia ja aina sieltä täältä putkahtelee tietynlaisia intohimoja saattaa lopulta valtion asuntorahasto budjetin yleiskatteeksi ja todeta että täten näkemiin koko rahastolle ja ajatella että kyllähän ne markkinavoimat esimerkiksi tämän kohtuuhintaisen asumisen hoitavat mutta näin olemme nähneet että eivät hoida me tarvitsemme kohtuuhintaisia koteja me tarvitsemme valtion tukea niiden rakentamiseen me tarvitsemme valtion tukea tukea esimerkiksi kotien peruskorjauksiin ja moneen muuhun siksi oli tärkeää että eduskunta yksimielisesti edellytti että näitä rahoja on käytettävä nimenomaan asukkaiden hyväksi näitä on kerätty pieni ja keskituloisilta ihmisiltä aravalainojen lyhennysten ja korkojen kautta ja ja siten jo

pieni ja keskituloisten ihmisten vuokralaisten asumismenojen hillintään ja kotien tarjoamiseen siksi tässä on kysymys isosta asiasta jos nyt pikku hiljaa lähdetään hivuttamaan tätä asiaa toiseen suuntaan täysin päinvastoin kuin eduskunta on edellyttänyt siksi puhemies olen olen tämän ryöstön suhteen ajatellut että että on kummallista että hallitus viime töikseen nyt sitten päättää lähteä tällaiselle asuntorahaston ryöstöretkelle vastoin eduskunnan tahtoa ja koska näin on olen ajatellut niin että eduskunta tuskin välttämättä hyväksyy tätä siirtoa juuri siksi että tämä on niin vastoin tätä yksimielistä lokakuussa otettua linjaa

puhemies kolme teemaa sinitarra alijäämä ja tukholman syndrooma täällä on on puhuttu laajoin kaarin suurista asioista mutta muistetaan että lisäbudjetti on tehty aika pienistä aineksista kuten valtiovarainministeriö tunnustaa syy tähän lisäbudjettiin ovat julkisuudessa ilmenneet epäkohdat vanhustenhoidossa sekä huoli seksuaalirikoksista nämä lööppien pakottamat satsaukset ovat vääjäämättä symbolisia ei ole tarkoituskaan oikaista itse ongelmaa vaan osoittaa että jotakin tehdään siksi sanon että ongelmia hoidetaan sinitarralla vanhustenhoidon tragediaan on luvassa seitsemänsadankahdenkymmenentuhannen euron valvontaraha se on budjetin loppusummaan nähden puolitoista prosentin tuhannesosaa no sehän ei todellakaan auta vanhustenhoidon vakaviin ongelmiin jotka eivät valtiovarainministeri orvon mukaan ole vastuullista markkinataloutta mutta voitontavoittelu ei itsestään ilman muuta olekaan vastuullista jollei sitä valvota ja jollei sille aseteta ehtoja ja on selvää että hoivassa ja terveydenhoidossa tämä on välttämätöntä

talouspolitiikan tavoitteista saavuttanut yhdeksästä kuusi se on ihan hyvä tulos kuusi yhdeksästä mutta ei tässä nyt ehkä henkseleitä kannattaisi paukutella kuten tässä salissa tapana näyttää olevan kun suhdanteetkin ovat olleet varsin suotuisat kolme tavoitetta jäi saavuttamatta ikävä kyllä varsin keskeisiä kestävyysvaje ei supistu juurikaan rakenteellinen alijäämä eli juuri suhdanteista riippumaton julkisen talouden tilan kuvaaja ei korjaannu ja kolmanneksi velan määrä tosiaan nousee hallituskauden jälkeenkin kuten on noussut tähänkin asti nyt kun edessä on hidastuva kasvu tuulisempi tulevaisuus ja maailmanlaajuista epävarmuutta syödään seuraavan hallituksen kuormasta ottamalla lisää velkaa tältä osin onkin kyseenalaista että tämä hallitus haluaa sitoa seuraajansa kädet myös raidehankkeiden rahoittamisessa ja tässä hallituksen sisäinen kähinä heijastuu myös lisäbudjettiin ministeri orpon ministeriön valtiovarainministeriön johtama työryhmä jätti mietintönsä väylä tulevaan joulukuun kahdeskymmenes päivä viime vuonna ja siinä pääteltiin aivan oikein että tulevan hallituksen on syytä rakentaa rahoitusmalli ja harkita pääomitus omien strategisten valintojensa mukaan liikenneministeriö ohitti tämän

työryhmän raportin kyseessähän oli ministeri bernerin ohari valtiovarainministeriöhän halusi varmistaa että valtio voi käydä tiukkoja neuvotteluja kuntien ja muiden edunsaajien kanssa ja huolehtia valtion neuvotteluasemasta mutta berner nyt tässä päihitti orpon pääministeri sipilä oikein korosti että bernerin täytyy viedä tämä hanke loppuun samaan aikaan kun siirtyy ruotsalaisen pankin ja wallenbergin sijoitusimperiumin palvelukseen no siksi olikin oikein sydäntäsärkevää kuulla kuinka ministeri orpo itse intoili tästä bernerin mallista jos se oli niin erinomainen niin miksei valtiovarainministeriö itse esittänyt tätä samaa kaksi kuukautta sitten tässähän näyttää käyneen niin että ministeri orpoon on iskenyt tukholman syndrooma hän samastuu voimakkaasti niihin jotka ovat pakottaneet hänet mukaan sananmukaisesti liikkuvaan junaan on totta että kaikki kannattavat nopeita raiteita mutta kun tämä hallitus ei kuitenkaan neljän vuoden aikana ole saanut yhtään lapiota maahan niin olisiko kohtuullista että seuraava hallitus saisi päättää omaan työhönsä omat työkalut se ei liene liikaa vaadittu

esimerkiksi viime viikolla helsingin sanomissa ovat todenneet että kun sitralla on isompi tase kuin monella pörssiyhtiöllä niin sen toiminnan laajuutta ja sisältöjä ei arvioida yhtä tiukasti kuin kymmenen kertaa pienemmillä määrärahoilla operoivien tutkimuslaitosten silloin on todettava että on kyllä arvovalinta että tästä poliitikkojen eläkekodista ei saa ottaa pientäkään osaa mutta mennään kohtuuhintaisten vuokra asuntojen rahoituksen kimppuun vuokra asujien taskulle

aina ilo kuunnella edustaja harakan verbaalista kielenkäyttöä hallituksen moittimisesta voihan siellä joku hyvänen jyvänenkin joukossa joskus olla mitä tulee näihin ratoihin niin vähän oudolle kuulostaa tarkoittaako se sitä että sdp sitten vastustaa sitä että meillä kehitetään sekä länteen pohjoiseen että itään olevia ratayhteyksiä kuten kuten omassa puheenvuorossanne tuossa moititte että nykyinen hallitus ei olisi saanut edistää näitä ja lähteä viemään näitä eteenpäin näyttää olevan hyvin usein käytännössä myös niin että että edelliset hallitukset sitovat varsin voimakkaasti myös investointimäärärahoja tuonne infrapuolen politiikkaan mutta toistaiseksi sitä ei ole vielä vielä suuremmalti tehty tämän hallituksen toimesta joka sinällänsä on panostanut tämän vaalikauden aikana ihan ennätysmäärän myös korjausvelan poistamiseen mutta olisi mielenkiintoista kuulla vastustatteko tunnin junaa turkuun tampereen pohjanmaan väylää ja itärataa
yksi vastauspuheenvuoro edustaja harakka sen jälkeen puhujalistalle
arvoisa puhemies kyllähän tässä nyt on taas kerran tällaista tahallista väärinkuulemista jos oikein erikseen sanon että kaikki kannattavat nopeita raiteita eli tästä on olemassa poliittinen yksimielisyys joten silloin olisi kohtuullista että se hallitus joka ryhtyy varsinaisesti töihin se hallitus jonka aikana lapio lyödään maahan myöskin määrää tälle työlle työkalut seuraava hallitus joka tapauksessa tekee ne ratkaisut joihin tämä hallitus ei kyennyt ei tämä hallitus ole kyennyt tekemään sitä valintaa mikä rata ja milloin tulee valmiiksi sen sijaan tämä hallitus on kyennyt keskenään riitautumaan siitä missä järjestyksessä pitäisi toimia valtiovarainministeriöllä on oma käsitys jonka liikenneministeriö oharillaan ohitti valtiovarainministeriö oli sitä miltä että valtion neuvotteluasema olisi turvattava niin että seuraava hallitus

arvoisa puhemies oikein hyvä että lisätalousarvion kautta tulee lisärahoitusta vanhusten ja vammaisten hoidon valvontaan on kuitenkin surullista että valvonnan ongelmiin puututaan vasta nyt näiden julkisten kohujen jälkeen olen itse tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana hallitukselle useita kirjallisia kysymyksiä olen esimerkiksi hoitajajärjestöiltä saamieni hälyttävien viestien ja tietojen johdosta kysynyt miten hallitus aikoo parantaa ikäihmisten hoidon laatua ja puuttua siellä oleviin epäkohtiin muun muassa haamuhoitajiin eli näistä asioista ovat hoitajajärjestöt puhuneet jo ainakin kaksi vuotta olen tuonut esille myös valvonnan puutteet ja kertonut myös aluehallintoviranomaisten viestin siitä etteivät he ennätä tehdä valvontatyötään edes tyydyttävästi mutta ministerin vastaus on aina ollut samansuuntainen vastauksessa on ensin kehuttu hallituksen hyviä hankkeita ja samalla on kerrottu että keskimäärin ollaan parempaan suuntaan menossa epäkohtia korjataan omavalvontaa ja omavalvontasuunnitelmia kehittämällä ja jos jotain ongelmia on niin sote uudistus kyllä korjaa loputkin ongelmat yleistäen voidaan sanoa että se vastaus näihin kirjallisiin kysymyksiin on aina ollut saman kaavan mukainen vanhusten ja vammaisten hoito kaipaa nyt paljon suurempia korjauksia eli muun muassa ne lakiin kirjatut hoitajamitoitukset mutta toki olen iloinen näistä pienistä lisäyksistä valvontaan olisin kuitenkin toivonut että hallituksella olisi jo aiemmin ollut korvat kuulla tämän asian vakavuus sillä kerrottu kyllä on monellakin suulla ja monelta taholta nyt julkisen paineen seurauksena hallitus esittää hyviä mutta täysin riittämättömiä määrärahakorjauksia vanhusten ja vammaispalveluiden sekä varhaiskasvatuksen valvontaan kiitän siitä että hallitus on päättänyt tehostaa myös varhaiskasvatuksen valvontaa sillä mitä ilmeisemmin sielläkin on ja toiminnan laadussa puutteita erityisesti yksityisten firmojen kohdalla kyllä nämä viimeaikaiset kohut ovat osoittaneet että voitontavoittelu ikäihmisten hoivassa ja hoidossa ja varhaiskasvatuksessa on aina huono asetelma sillä se niin helposti johtaa epäeettiseen toimintaan

on lisää rahaa mutta koen kyllä vahvasti että vaikka meillä kuinka paljon valvontaa olisi niin se ei ole hyvän hoidon tae se hyvä hoito rakennetaan toisilla asioilla ja on jotenkin ristiriitaista että opposition puheenvuoroissa tässäkin keskustelussa vähätellään niin että te vain tuotte aina sen sote uudistuksen ja hankkeenne tähän esille sote uudistus on keskeinen asia johon kaikki tässä

puolueet ovat yrittäneet löytää ratkaisuja ja nimenomaan jos te oppositio estätte tämän käsittelyn ja viivästytätte niin tämä nykyinen tilanne jatkuu kentillä isot yritykset vievät yhä suuremman osan vanhusten ja vammaisten hoivasta tällä hetkellä yrityksillä on jo puolet palvelutuotannosta sote uudistus tarvitaan maakunnalla on aivan erilaiset keinot mitenkä se hankkii vanhuspalveluita siellä jää kilpailutus historiaan siellä jäävät kokonaisulkoistukset historiaan jos me haluamme vanhusten hyvää hoitoa ja vammaisille paremman tilanteen silloin kannattaa äänestää sote uudistuksen puolesta

arvoisa rouva puhemies työllisyyskehitykseen on syytä olla tyytyväinen ja haluan myös osaltani antaa siitä hallituksellekin tunnustuksen mutta synkkiä pilviä on kuitenkin taivaalla jos pohditaan taloustilanteen tulevaisuutta täällä on viitattu jo kestävyysvajeeseen ja kyllähän sote uudistusta on pidetty kaikkein merkittävimpänä rakenteellisena uudistuksena jolla voitaisiin tähän kestävysvajeeseen olla vaikuttamassa ja tällä hetkellä tuo sote täällä eduskunnassa on kyllä erittäin huolestuttavassa tilanteessa en ole itse sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen joten en voi ottaa kantaa siihen mitä täällä edellisessä puheenvuorossa edustaja totesi tästä viivästyttämisestä mutta minun käsittääkseni viivästymiseen viivästymiseen ovat kyllä vaikuttaneet kaikkein eniten ne poliittiset lehmänkaupat jotka aivan tarpeettomasti tuotiin tähän sote uudistukseen sen alkuperäisiä tarkoituksia hämärtämään jos siihen ei olisi tullut tätä mallia valinnanvapaudesta ja toisaalta tätä maakuntarakennemallia sellaisenaan niin uskon että tässä oltaisiin jo maalissa

kyllä näyttää siltä että merkittävin rakenteellinen uudistus jää seuraavalle vaalikaudelle ainakin tällä hetkellä se siltä siltä näyttää ja itse olen pahoillani siitä kun olen yrittänyt ja olen halunnut hyvin rakentavasti tähän suhtautua että hallitus ei ole vieläkään korjannut niitä niitä pahimpia ongelmia tässä sote uudistusesityksessään no tästä vanhuspalveluiden ja valvonnan tehostamisestakin on syytä antaa hallitukselle kiitos nämä nämä ovat todella tervetulleita toimenpiteitä mutta kyllä vielä tärkeämpää aivan niin kuin edustaja heikkinenkin täällä totesi on on saada se varsinaisen hoivan ja hoidon taso ja myös riittävä henkilöstömitoitus kuntoon eli ei pelkällä valvonnalla kuitenkaan lisätä niitä hoitavia käsiä vanhuspalveluihin tai varhaiskasvattajia sinne päiväkoteihin ja sote uudistuksen varaan pelkästään tässä muodossa joka tällä hetkellä täällä on

tätä vanhuspalveluiden tason parantamista laskisi kyllä siinä tarvitaan ihan konkreettisesti se että siirrytään suosituksista lakisääteisiin henkilöstömitoituksiin

arvoisa puhemies meidän työllisyystilanne on siinä tilanteessa että tämän kauden tavoitteet on saavutettu ja tammikuun työllisyysasteen trendi oli jopa kuusi prosenttia työllisten määrä on lisääntynyt siis tämän hallituskauden aikana noin sadallaneljälläkymmenellätuhannella työllisellä ja se on tietenkin tärkeää siinä mielessä että se tarkoittaa että meidän työttömyysmenot alenevat ja myöskin sitä että niin monella ihmisellä on tällä hetkellä työtä ja toimeentuloa mutta mitä tulee sitten tähän varsinaiseen lisätalousarvioesitykseen se tietenkin on huomattavasti niukempi kun eletään vaalikauden viimeisiä viikkoja kuin yleensä lisätalousarvioesitykset tässä on muutamia satsauksia sosiaali ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen valvontaan ja sitten hallitus on myöskin reagoinut

oulun tilanteeseen ja samalla myöskin oulun toiminnan kautta pilotoidaan erilaisia toimintamalleja arvoisa puhemies mitä tulee näihin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämiseen ja ehkäisemiseen niin lisätalousarviossa lastenasiaintalon toimintamalli saa rahoitusta sekä helsingissä että oulussa lisätalousarvion määrärahoista vajaa kaksi miljoonaa euroa on niitä toimenpiteitä ja resurssisatsauksia joita kohdennetaan toimintaan jolla pystytään tai muuten tukemaan lapsia jotka ovat epäillyn seksuaalirikoksen kohteena tai jälkitoimiin

lastenasiaintalon toimintamallin käynnistämistä tukevaan ohjaukseen ja kehittämiseen sekä käynnistämistä tukeviin avustuksiin ehdotetaan reilua kahdeksaasataatuhatta euroa tälle vuodelle ja oululle muutenkin noin viidensadantuhannen euron avustusta käytettäväksi lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistamisen pilottiprojektiin joka tähtää alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseen tämä on erityisen tärkeää sen takia että alueemme lasten ja nuorten psykiatrian puolen palvelut ovat jo kauan aikaa yli kymmenen vuotta laahanneet ja niitten resurssitarve on muutenkin jo laahannut liian alhaalla siinä mielessä on nyt sitten tärkeää että että pystytään tätä tukea vahvistamaan aiemmin jo kuun alussa hallitus hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmän osalta kohdensi oulun ensi ja turvakoti rylle ja muun muassa vuolle setlementti rylle niin sanotulle oulun poikien talolle avustukset sekä myöskin väestöliitolle ennaltaehkäisevään työhön on myöskin tärkeää että nettipoliisitoiminta

ja

ja muutenkin poliisien toiminta saa lisäresursointia oulun vastaanottokeskuksen tiloja on oltu jo toista vuotta muuttamassa ulkomaalaisten säilöönottoyksikön tiloiksi ja tässä salissa viime vuonna lainsäädäntöasioissa jo hyväksyttiin säilöönottoyksikön perustaminen ouluun mutta sille sille rahoitus on nyt sitten tässä lisätalousarviossa myönnetty reilu kaksi miljoonaa euroa tämä on sen takia tarpeellinen että meidän muut säilöönottoyksiköt joita on kaksi ja joissa paikkoja on kuitenkin ollut välttävä määrä

ovat sijainneet ja sijaitsevat edelleen etelä suomessa joten tämä oulun säilöönottoyksikkö sitten vastaa myöskin koko pohjois suomen tarpeeseen arvoisa puhemies mitä tulee sitten näihin muihin lisätalousarvion satsauksiin täällä työvoima ja yrityspalvelujen uusien palvelumallien pilotointiin esitetään kolmen siirtoa te toimistojen toimintamenoihin julkisten työvoima ja ja yrityspalveluiden määrärahasta ja myöskin yritysten kehittämishankkeisiin ehdotetaan lisävaltuutta käytettäväksi nimenomaan työllisyysvaikutuksiltaan merkittäviin uuden teknologian investointihankkeisiin tässä muutama nosto tästä lisätalousarvioesityksestä joka kaiken kaikkiaan on niin kuin alussa sanoin vaalikauden hengen mukainen mutta kuitenkin reagoiva

arvoisa rouva puhemies pitää kyllä antaa kiitosta hyville asioille tässä lisätalousarviossa esimerkiksi vanhustenhoivan ja varhaiskasvatuksen valvonnan lisäpanostukset todella tervetulleita ja tärkeitä ja nettipoliisiresurssit niitä on pitkään peräänkuulutettu ja se on myös erittäin positiivinen lisäpanostus mitä tähän aiemmin käytyyn keskusteluun sote uudistuksesta tulee niin paheksun kyllä sitä että oppositiota syytetään viivyttelystä kyllä perustuslakivaliokunnassa nyt toiseen kertaan käyneen esityksen ongelmat lähtevät sieltä hallituksen omasta valmistelusta jos jos siellä olisi pystytty nämä ongelmat korjaamaan niin olisi tässä tilanteessa joten minun mielestäni tämmöinen syyttely on on aivan turhaa ja jopa asiatonta mutta mitä tulee arvoisa puhemies vielä tähän valtion asuntorahastoon

vasemmistoliitto kannattaa raiteita se kannattaa liikkumisen siirtämistä raiteille niin joukkoliikenteen kuin yksityisen liikkumisen raiteiden on aina oltava houkutteleva vaihtoehto yksityisautoilulle mutta se mitä me emme ymmärrä ja mitä me emme hyväksy on se että tämä uuden yhtiön pääomittaminen rahoitetaan valtion asuntorahastosta jonka varallisuus on kerätty pieni ja keskituloisilta vuokra asujilta tämä on se yhtälö joka tässä herättää kysymyksiä ja johon toivon että eduskunta työssään tuo muutoksen valtion asuntorahastoa käyttää ara ja aran tehtävät ovat hyvin selviä niillä maksetaan korkotukea niillä maksetaan erilaisia käynnistysavustuksia niillä maksetaan purkuakordeja suoraan kohtuuhintaiseen asumiseen kohdennettuja keinoja tämä on väärä osoite mistä ottaa rahat uuden yhtiön pääomittamiseen vaikka uuden yhtiön pyrkimys tai päämäärä olisi kuinka hyvä siihen en ota kantaa onko tämä yhtiömalli paras mahdollinen tapa järjestää raideyhteyksiä mutta niitä pitää kyllä vahvistaa syy minkä takia arasta on käytetty ehkä vähemmän rahaa viime aikoina ei ole mikään salaisuus korot ovat nollissa korot ovat niin matalat että eihän silloin korkotukeen sitä tukea ihan hirveästi vaadita mutta jos lasketaan vaikka tämänhetkinen korkotukilainojen määrä ja mietitään sitä että korot nousevat vaikka neljään prosenttiin mikä ei ole aivan tuulesta temmattu se voisi olla korkein taso mihin ne asettuvat niin tässä tapauksessa valtion korkotukimenot tulevat kymmenkertaistumaan tämä on väärä kassa tyhjentää uutta yhtiötä varten meidän tarkastusvaliokunta teki viime keväänä erittäin ansiokkaan mietinnön asuntopolitiikan kehittämisen kohteista se oli valiokunnassa yksimielinen ja se oli täällä salissa yksimielinen minä toivon todella että riippumatta nyt tästä että hallitus toimii vastoin omaa äänestyskäyttäytymistään me pitäisimme kiinni niistä kymmenestä lausumasta jotka siinä yksimielisesti hyväksyttiin sieltä löytyvät keinot sille että me saamme asuntotuotantoa liikkeelle saamme nimenomaan niitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tuotettua enemmän

arvoisa

työllisyydestä ollaan tosiaan päästy nyt lähes seitsemäänkymmeneenkolmeen prosenttiin mikä on hieno asia osissa maata pohjalaismaakunnissa ollaan seitsemässäkymmenessäviidessä ja tavoitteena on tosiaan kahdeksankymmentä prosenttia varmaan kaikilla vähintään seitsemänkymmentäviisi ensi vaalikaudella mutta pyysin tämän puheenvuoron koska olisin halunnut kiittää vielä kerran ministereitä

arvoisa puhemies tästä hallituksen lisätalousarviosta on syytä nostaa esille kolme hyvää kohtaa

hallituksen tehtäväksi arvoisa puhemies oikeastaan se päätarkoitus tälle puheenvuorolle oli nostaa esille tähän lisätalousarvioon sisältyvä merkittävä uutinen suomalaiselle huippu urheilulle kyse on suomen olympiakomitean yhteyteen suunnitellusta olympiarahastosta johon esitetään valtion siirtävän omistamaansa osakevarallisuutta enintään kahdenkymmenen miljoonan euron arvosta edellyttäen että vastaava yksityinen rahoitus on ennen luovutusta toteutunut

puhemies tästä on hyvä jatkaa itsekin haluan vielä kiittää tästä olympiarahaston perustamisen mahdollistavasta päätöksestä lisätalousarvion yhteydessä yhtään valtion osakepääomaa tosin ei olympiarahastoon siirretä ennen kuin vastinrahaa on yksityiseltä sektorilta sinne kerätty ja se on hyvä kannustin siis myös vauhdittamaan tätä yksityisen rahoituksen tulemista mukaan huippu urheiluun sillä erityisesti sillä puolella olemme jäljessä kilpailijamaitamme olympiarahastolla on nimenomaisesti tarkoitus mahdollistaa pitkäjänteisempi huippu urheilun tukeminen erityisesti nuorten nousevien huippu urheilijoiden toimintaympäristössä mahdollistamalla esimerkiksi valmennusta ja muuta urheilu uran mahdollistavaa johon yleensä urheilijoilla itsellään ei ole varoja laittaa ja myöskin totta kai antamalla suoraa tukea urheilijoille haluan vielä erikseen nostaa esiin myös valvontaresurssien parantamisen paitsi on paljon puhuttu myös varhaiskasvatukseen päätin edellisen puheenvuoroni siihen että totesin että sivistysvaliokunnassa tosiaan mahdollistettiin silloin varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä se että aluehallintovirastot voivat tehdä myös itse ennalta ennalta määrittämättömiä tarkastuksia tai mihinkään kanteluun perustumattomia tarkastuksia eli omaehtoisia tarkastuksia varhaiskasvatukseen toivon että nyt näiden lisääntyneiden resurssien myötä siihen on on entistä enemmän mahdollisuus ei nimittäin voi olla niin että meillä lain mahdollistamaa tilapäistä poikkeamaa käytetään jatkuvasti siihen että meillä on liian suuret ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja nekin kasvattajat jotka siellä hyvää työtään yrittävät parhaansa mukaan tehdä uupuvat kun sijaisia ei ole tai ei saa tässä on toinen asia johon onneksi hallitus on jo aiemmissa päätöksissään tarttunut eli varhaiskasvatuksen opettajien entiseltä nimikkeeltään lastentarhanopettajien koulutusmääriä on lisätty ja sitä työtä tulee jatkaa jotta varmistamme tämän osaavan työvoiman saatavuuden jatkossakin vielä asia jonka haluaisin tähän loppuun todeta täällä on täällä on kiistelty oikeastaan siitä onko tämä pääomittaminen suomen rataan tehty oikealla tavalla kaikki tuntuvat olevan aika yksimielisiä siitä että asian edistäminen on on hyvä asia haluan nostaa vielä esiin sen että tarkastusvaliokunta josta tässä on paljon puhuttu on tilannut asiantuntijaraportin jossa on todettu muun muassa seuraavaa ara varallisuutta tulee ohjata kaupunkirakenteen ja asumista edistävän infrastruktuurin kehittämiseen sehän on se mistä tässä on juurikin kyse
tähän varattu aika alkaa olla täynnä annan puheenvuoron edustaja juvoselle ja sen jälkeen siirrymme muihin asioihin

kiitos arvoisa rouva puhemies on erittäin hyvä asia että sisäinen turvallisuus ja vanhusten ja vammaisten valvontatehtävät saavat lisää resursseja sitä todellakaan ei ole kieltäminen mutta on hyvä muistuttaa että tämä on ensiapua ei mikään lopullinen ratkaisu

ja tarkkailun olen tehnyt toimenpidealoitteen siitä että suomeen perustettaisiin erityinen auditointiyksikkö joka keskittyisi ihan vallan siihen tärkeään tehtävänkuvaan ja jossa auditoijat olisivat todella ammattitaitoisia ja ja tietäisivät miten se homma hoidetaan ei niin että kaveri auditoi kaveria vaan oikeasti ulkopuoliset auditoijat näihin yksiköihin sillä tavalla me saamme myös kartoitusta siitä millaista on laatu kaiken kaikkiaan ja kattavasti suomessa mainitsitte myös

vanhuslain on kerrottu että toimintayksikössä ja nyt puhutaan vanhustenhoivasta on oltava johtaja joka vastaa siitä että asiakastyössä noudatetaan tiettyjä hyviä periaatteita ja että palvelut täyttävät muutkin niille asetetut vaatimukset eli lakiin on kirjattu että pitää kiinnittää huomiota johtamiseen esimiestyöhön se esimiestyö on ihan oikeasti kaiken a ja o ja avain vanhustenhoivassa että joku huomaa joku vahtii joku vartioi mutta entä sitten jos ei ole niitä hoitavia käsiä edellisessä puheenvuorossa nostin esiin sen minkä itse koen olevan syynä siihen että vanhustenhoito on romahtanut suomessa koen että laatusuositusten heikentäminen vuoden kaksituhattakahdeksan laatusuosituksesta jolloin hyvä henkilöstömitoitus oli nolla pilkku seitsemän viiva nolla pilkku kahdeksan mitä heikennettiin ja pudotettiin sinne

vielä vetoan siihen että kyllä se silloinen laatusuositus oli äärettömän arvokas paperi ja sillä oli myös painoarvoa työkentällä kun luottamusmiehenä sen paperin kanssa lähti neuvottelemaan lisähenkilöstöstä ja resurssista työpaikalle vaikka se oli informatiivista ohjausta ja suositus sitä silti noudatettiin mutta nyt vaikuttaa siltä että me tarvitsemme kovemmat kirjaukset ja sinne lakiin hoitajamitoitus on saatava sinne lakiin jotta jotta asiat saadaan hoitumaan no mitä muuta siellä hoitoalalla on ainoastaan se että meillä on kirjaus siellä laissa yksinään auta työolosuhteita kaikella tavalla henkilöstön hyvinvointia ja alan vetovoimaisuutta on parannettava jotta hoitajat haluavat tehdä työtä kentällä jotta he haluavat tulla takaisin työskentelemään sieltä minne ovat lähteneet ja kyllä minä yhtenä äärettömän tärkeänä tekijänä näen palkkatekijät mutta myös että me koulutamme lisää hoitajia että me annamme hoitajille mahdollisuuden myös edetä omalla urallaan että he pystyvät jatkokouluttautumaan korkeammalle ja että arvostetaan vanhaa ja viisasta tietoa ja

että mahdollistetaan opintovapaita ja annetaan näin näin toimintaedellytyksiä saattohoitoasian erittäin huolestuttavana asiana viestejä on tullut paljon siitäkin on kirjattuna vanhuslakiin että tietyssä tilanteessa on lisättävä henkilöstön määrää kyllä meidän vanhuslakimme sen mahdollistaa mutta ikävä kyllä se ei toteudu pidän äärettömän tärkeänä että meille säädetään saattohoitoon erityinen laki olen tehnyt siitä lakialoitteen kirjoittanut pykälineen päivineen ja toivoisin että että seuraavan kauden eduskunta veisi asiaa eteenpäin jokaisella ihmisellä tulee olla subjektiivinen oikeus saattohoitoon ja niin kauan kuin sitäkään ei ole lailla määritetty se asia ei tule olemaan hyvässä hallussa suomessa minä ihmettelen sitä miten näinkin tärkeä asia voi olla vielä

yhtälö että yleensä siihen törmää vasta siinä vaiheessa kun itse joutuu sen kokemaan mutta kiitän minä kuitenkin hallitusta siitä että ensiapua annatte mutta se ei ole kuitenkaan lopullinen ratkaisu elikkä kyllä me tarvitsemme vahvoja kovia toimenpiteitä ja seksuaalirikollisuuden kitkemiseksi myös kaksi lakialoitetta olen tehnyt ja pidän hyvänä että kohdistetaan resursseja sinne ouluun joka nyt tällä hetkellä on hädän keskellä

arvoisa rouva puhemies viime viikolla oli yleiskeskustelu ensimmäisen

että kun kaksituhattakuusitoista on heikennetty oikeusturvaa on heikennetty oikeusturvaa turvapaikanhakijoilta on lyhennetty valitusaikoja ja on samalla heikennetty oikeusapua niin ongelmat monet näistä jotka tällä hetkellä tuolla käsittelyaikoja venyttävät ja uusintahakemuksia tuottavat johtuvat näistä syistä siitä syystä olemme tehneet vastalauseen numero yksi ja esitämme

joka kuuluu seuraavasti
eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen jolla peruutetaan lailla kuusisataaneljäkymmentäkuusi kautta kaksituhattakuusitoista säädetyt rajaukset oikeusapuun turvapaikkapuhuttelussa sekä valitusaikojen lyhentäminen kansainvälistä suojelua koskevista päätöksistä mainituilla muutoksilla ei ole ollut positiivisia vaikutuksia turvapaikkaprosessin kestoon mutta ne voivat vaarantaa hakijan oikeusturvaa ja ovat myös omiaan lisäämään uusintahakemuksia

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys sisältää kuitenkin niin paljon näitä poikkeavia asioita mitä esimerkiksi edustaja paatero tuossa toi esille että noin varatoimenpiteenä kannatan kuitenkin edustaja paateron esitystä joka tapauksessa tapauksessa mutta me olemme lähestyneet tätä asiaa niin että tämä tilanne on niin vakava näitten heikennyksien osalta että me esitämme että koko lakiehdotus hylätään esitän että koko lakiesitys hylätään

arvoisa puhemies
tämä esitys on varsin ongelmallinen sitä eivät tukeneet näiltä ongelmallisilta osiltaan myöskään asiantuntijoiden lausunnot sitä sävyttää

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

arvoisa puhemies osakesäästötiliä koskeva lakiesitys on todella nyt toisessa käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä kävimme laajan keskustelun laista sen tarpeellisuudesta ja siihen liittyvistä pulmista talousvaliokunnan mietintöön sisältyy vastalause niillä perusteilla mistä jo viimeksi puhuimme sen vastalauseen sisältö on siis se että tämä eduskunta päättäisi että tämä lakiesitys hylätään haluan sen tässä vielä kerran toistaa meidän vastalauseessa olevien allekirjoittaneitten kannanottona

arvoisa puhemies osakesäästötilistä todella käytiin ensimmäisessä käsittelyssä pitkä ja perusteellinen keskustelu jossa myös itse esitin perusteita osakesäästötiliä koskevan lain hylkäämiseksi näin ollen kannatan edustaja ihalaisen esitystä lain hylkäämisestä

ihan viimeisillään ja kerkesin vielä tämä juttu nimittäin on niin että hieman ihmettelen opposition kantoja tässä asiassa meidän suomalaisten ja nimenomaan työllistävien pienten yritysten ongelma on pääomien vähyys se on se todellinen ongelma tämän päivän tämän päivän yrittäjä kun lähtee yrittämään hän törmää siihen samaan muuriin hän ei saa pääomia sen yrityksen kehittämiseen pitäisi ostaa koneita laitteita ja investoida mutta rahan saanti on kiven alla ja nyt tämmöistä pienyritystoimintaa lähdetään suosimaan niin kuin ruotsissa on tehty viisaasti siellä pääomavaje ei ole läheskään niin suuri kuin meillä on elikkä tässä on tämä suuri suuri viisaus että meidän pitää kehittää näitä systeemejä että pääomat jäävät suomeen ja hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa vai näettekö sen parhaana vaihtoehtona että yhtäkkiä sitten lähdetään sillä keinoin että pääoma karkaa suomesta ja menee semmoiseen ei välttämättä koskaan suomalaista yhteiskuntaa hyödyttämään tule ymmärrän toki teidän duubionne ja kauhukuvanne ne voisivat jossakin teoreettisessa käytännössä toteutuakin mutta iso juttu on tässä kuitenkin se että yritysten työllistävyyden kannalta on se investointien saaminen tähän maahan kaikkein tärkeintä jos yritykset eivät investoi työpaikkoja ei synny jokainen tietää että yritykseen joka investoi vaikka kymmenen miljoonaa oman yrityksen kehittämiseen syntyy helposti kymmeniä työpaikkoja rakentamisvaiheessa esimerkiksi ilomantsiin tuleva teknisen hiilen tehdas kahdenkymmenenviiden viiva kolmenkymmenen miljoonan euron investointi rakentamisvaiheessa sata työpaikkaa reilun vuoden ja sen jälkeen viisikymmentä työpaikkaa jatkuvasti senkin pääoman yhtiö on hankkinut markkinoilta ja erilaisilla järjestelyillä toivoisin että ymmärrettäisiin tässä asiassa se mikä on pienen yrityksen tilanne tässä maassa ja kuka tässä maassa työllistää se ei ole julkinen valta vaan ne ovat pienet

arvoisa rouva puhemies nyt on pakko muutama sana sanoa talousvaliokuntakollega hoskoselle tästä osakesäästötilistä monet niistä asioista mitä edustaja hoskonen toi esiin pitävät paikkansa mutta mitä tulee tähän niin minä en ole nyt ihan varma tiesikö edustaja hoskonen mistä esityksestä nyt oli kysymys koska kun katsotaan kokonaisuudessaan tätä esitystä ja ylipäätään sitä keskustelua mitä käytiin tuossa aikaisemmin jo valtion lisätalousarvion yhteydessä rakenteellista alijäämää on jatkuvasti lisätty ja jos tehdään tämmöisiä veroesityksiä pitäisi pystyä miettimään niiden jonkinlaisia työllisyyteen ja talouteen liittyviä vaikutuksia me tiedämme kuinka paljon suomalaisia omistaa osakkeita tällä hetkellä edustaja harakka voi korjata jos muistan väärin mutta taitaa olla noin nelisen prosenttia joo kyllä näin omistaa useamman kuin kolme osaketta kun otetaan sitten huomioon minkätyyppinen fiskaalinen vaikutus elikkä verotuottovaikutus tällä on puhutaan sadankuudenkymmenen miljoonan euron kokonaisuudesta ja siitä kuusikymmentä miljoonaa euroa on lähdeveron puolelta menetyksiä niin aika pienelle joukolle ihmisiä aika suuri hintalappu ja kun mietitään sitä kuinka paljon tämä oikeastaan sitten auttaa ja mitä se vaikuttaa koko meidän verojärjestelmän ideana on kuitenkin se että pitäisi päästä kohti tiheämpää verojärjestelmää missä ei olisi niin paljon poikkeuksia jotta verojärjestelmä toteuttaisi hyvän verojärjestelmän perusperiaatteita eli sitä fiskaalista tavoitetta ja neutraliteettiperiaatetta niin nyt tähän verojärjestelmään tuodaan uusi poikkeus joka mahdollistaa käytännössä edullisemman verokohtelun niille ihmisille joilla on taas pörssisijoitusomaisuutta

sijoittamisen määrä on kasvanut se ei ole suoranaisesti kasvanut kovinkaan paljoa eikä osakkeiden arvokaan ole kasvanut vaikka se on anteliaampi kuin suomessa ei voida siis odottaa että yhtäkkiä syntyisi iso kansankapitalismin rintama kun näytöt ovat ruotsissa aivan toiset kun ottaa huomioon hintalapun ja sen keihin se kohdentuu niin en pysty ymmärtämään näitä monia hyviä tavoitteita joita edustaja hoskonen toi esiin ja sitä miten ne liittyvät tähän osakesäästötiliin tässä lyhyesti ja kuten edustaja sarkkinenkin toi esiin myös minä kannatan edustaja ihalaisen hylkäysesitystä
arvoisa puhemies hylkäysesitys on äärimmäisen perusteltu tässä osakesäästötilin osalta täällä salissa on esitetty lukuisa määrä perusteluita sille miksi tämä osakesäästötili kaikista hyvistä aikomuksistaan huolimatta on täysin väärä työkalu ja ja epäonnistunut hallituksen esitys joten yritän tuoda tässä jonkun uuden näkökannan asiaan nimenomaan sen kautta kuinka hyödyllinen tärkeä ja välttämätön tällainen instrumentti ylisummaan on olemassa surullinen tosiasia on se että me emme ole koskaan käsitelleet emmekä tehneet lainsäädäntöä niin vakuutuskuorille eli sijoitusvakuutuksille ja kapitalisaatiosopimuksille joista jälkimmäisiä tämänkin salin osallistujilla joitakin on ne ovat vuosien saatossa syntyneet vakuutuspohjaisista tuotteista askel askeleelta sillä tavoin että olemme jo tilanteessa jossa ketään ei enää vakuuteta mutta niitä käsitellään ikään kuin vakuutuksina olisi ollut siis aivan välttämätöntä että sijoitusvakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista ylipäätään olisi tehty niitä koskevaa lainsäädäntöä ja sitten

sijoituksiin liittyvää kohtelua ilman että koskaan olisi tehty sitä varsinaista lainsäädäntöä silloin olemme tilanteessa jossa meillä on arvioiden mukaan neljänkymmenen miljardin euron sijoitukset näissä instrumenteissa ja voidaan kysyä kuinka hyödyllisiä kuinka tärkeitä kuinka edullisia ne ovat suomen kannalta halutaanko että tällaisia tuotteita on olemassa koska niihin liittyy niin poikkeukselliset veroedut niihin liittyy poikkeuksellinen lykkäysetu jota voidaan hyödyntää kaikkein varakkaimpien ihmisten verosuunnittelussa jopa aggressiivisessa verosuunnittelussa ja koskaan ei ole sitä tietoista päätöstä tehty että tällaisia instrumentteja pitäisi ensinnäkään olla tai sitten sitä päätöstä millä tavalla niitä säädellään eikä vieläkään tehdä vaan ilman tätä lainsäädäntöä joudutaan tilanteeseen että sitä käytäntöä laajennetaan

tulen pönttöön jatkamaan puheenvuoroni loppuun

nyt on osittain pyritty

tai kolme keskeistä menettelyä yksi on se että perintötilanteissa on äärimmäisen edullista siirtää eteenpäin näitä vakuutuskuoria ja kuten tulee jatkossa olemaan osakesäästötilejä perillisille edullisin ehdoin toinen seikka on se että mikään ei rajoita sitä että nämä tuotteet voidaan tulouttaa ulkomailla mahdollisesti matalan verotuksen tai olemattoman verotuksen maissa sekä suuret vakuutuskuoret että pienemmät osakesäästötilit on tähän asti pystynyt sijoittamaan paljon muutakin varallisuutta jopa kiinteistöjä jotta ne menevät suomen verottajan ulottumattomiin ne toimet joita nyt tarvittaisiin näiden vakuutuskuorien torjumiseksi eivät helposti tule kysymykseen sitten osakesäästötilin osalta esimerkiksi arvonnousuveron niin sanottu exit tax jota on esitetty näiden vakuutuskuorten veropaon estämiseksi alarajaksi on useimmiten esitetty miljoonan euron tuloja nyt niitä ei voida soveltaa tähän osakesäästötiliin sen tähden kyse on aivan eri tuotteesta siksi pähkinänkuoressa sanottuna meillä pitäisi olla lainsäädäntö vakuutuskuorista ennen kuin lähdetään laajentamaan vakuutuskuorien käsitettä esitetyllä tavalla se on yksi traaginen lopputulema jonka ansiosta osakesäästötilit tulevat olemaan yksi noro jolla valtiovarainministeriön arvioiden mukaan sata miljoonaa euroa menetetään suomessa lykkäysedun takia verotuottoa ja sen lisäksi vielä viisikymmentä miljoonaa euroa vuosittain ulkomaille täysin sietämätön sietämätön tilanne siinä vaiheessa kun suomen taloutta uhkaa kestävyysvaje ja palveluiden rahoittaminen on on joka tapauksessa haasteellista
arvoisa puhemies olen usein sanonut että minusta sinänsä sana kansankapitalismi on ihan myönteinen en periaatteessa pidä sanasta kapitalismi mutta kun siihen laittaa sanan kansa niin siitä siitä pidän ja siksi on periaatteessa myönteistä että mietimme miten sitten myös se vähän pienempi ihminen jos näin voi sanoa voisi harjoittaa sijoitustoimintaa tätä päivää paremmin mutta valitettavasti puhemies kyllä on todettava se että tässä on käytetty varsin perusteltuja puheenvuoroja sen suhteen että nimenomaisesti tämä muoto jota nyt tarjotaan ei yhtään kyllä auta sitä

houkuttelevuus liittyy siihen että että veronmaksua voidaan lykätä ja sitä voidaan välttää ja että voidaan minimaalisesti myöhemmin maksaa veroa ja kuten tässä juuri edellä todettiin se että liki kuusikymmentä miljoonaa on tässä tapauksessa valtio menettämässä verotuottoja on kyllä kovin kovin iso summa näinä päivinä kun me puhumme samaan aikaan siitä miten me

niin välttämättä tämän muodon houkuttelevuus ei ole ole sitten se ensimmäinen vaan enemmänkin on arvioitu että tämä saatettaisiin ottaa käyttöön silloin kun halutaan nimenomaisesti vältellä veroja ja se ei tietenkään ole koskaan kovinkaan kestävä yhtälö ja täällä on myös usein mainittu tämä tämä ruotsin tilanne jossa on eduiltaan vielä antoisampi tili ja ei ole kuitenkaan käynyt niin että se olisi lisännyt näiden osakesijoitusten määrää vaan päinvastoin edelleen tämä tietynlainen vaurastumismahdollisuus vaurastumismahdollisuus on keskittynyt niille jotka muutenkin siellä ovat meillä on suomessa äärimmäisen pieni joukko joka tästä ehkä tosiasiassa hyötyisi ja siksi mielestäni näinä aikoina on varsin perusteltua harkita tämä asia uudestaan ja hylätä esitys tässä vaiheessa

puhemies haluaisin vielä painottaa oikeastaan niitä asioita hylkäämisehdotuksen takana joita muut ovat viisaalla tavalla ja asiantuntevasti lausuneet tässä on sellainen valuvika menetykset ja hyödyt eivät ole tasapainossa ja perusongelma on se että tässä puhkotaan veropohjaa rapautetaan veropohjaa juuri sen takia että osakesäästötilille kertyviä osinkoja ja myyntivoittoja ei veroteta se arvio on hallituksen esityksenkin perustelujen mukaan noin sata miljoonaa ja kaiken kukkuraksi kun sitten tilin haltija on ulkomailta siinä siinä myöskin verokohtelu johtaa siihen että siitä häviää viisikymmentäkuusi miljoonaa eli

miljoonaa hupenee siihen nähden mitä nämä hyödyt ovat ja ruotsin kokemukset vähän viittaisivat siihen että sijoittajien määrä ei välttämättä olekaan kasvanut se mihin me perustamme nämä näkemyksemme on kahdenkin valtiovarainministeriön virkamiesasiantuntijatyöryhmän haluaa sanoa että pienten osinkojen verovapautta koskevilla säännöksillä ei olisi ilmeisiä ja välittömiä merkityksiä kotimaisen talouskasvun on yhtä kuin työllisyyden suomalaisten kotitalouksien taloudellisen aktiviteetin ja sijoitusaktiivisuuden suhteen ja huojennuksista ei myöskään olisi olennaista vaikutusta kotimaisten yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi näillä perusteilla me katsoimme että tämä esitys ei olisi kannattamisen arvoinen ja ja sen takia esitämme sen hylkäämistä

arvoisa rouva puhemies tuossa katsoin nopeasti netistä tietoja suomalaisten talletuskäyttäytymisestä tällä hetkellä erilaisilla säästö ja käyttelytileillä lepää noin kahdeksankymmentä miljardia euroa no ne ovat siellä mutta käytännössä se on semmoista rahaa joka ei kerta kerta kaikkiaan tuota yhtään mitään koska niiden tuottoprosentti on lähes nolla koska se korko arvoisa rouva puhemies saisinko minä joskus puhua rauhassa edustaja harakka on katsonut asiakseen joka paikkaan huutaa saa ja kyllä välihuuto hyväksytään mutta jatkuva jatkuva häirintä ei mielestäni ole asiallista joka tapauksessa rouva puhemies juttu on nimittäin niin että ne kahdeksankymmentä miljardia lepäävät siellä sellaisilla tileillä joilla käytännössä ei ole mitään korkoa ne ovat lähes nollakorkoista rahaa elikkä säästötilin omistaja ei saa mitään hyötyä siitäkin vähästä hyödystä mitä hän muutaman sentin saa vuodessa

on älyttömän pieni pienen osan vie vielä valtio verona mikä on tietysti aivan oikein mutta tämä kahdeksankymmentä miljardia jos laitettaisiin tuottaviin yrityksiin toimimaan varmasti se ihminen joka sen rahan omistaa saisi siitä paljon suuremman hyödyn ja sitten voisi siitä maksaa veroa enemmän eihän tässä valtiokaan häviä kun se raha tällä hetkellä lepää nollakorolla ja siitä ei saa mitään tuottoa aivan oikein edustaja aalto te osaatte prosenttilaskun paremmin kuin minä nuorempana miehenä varmasti osaatte ja jos siellä käyttelytilin korko on tällä hetkellä nolla pilkku jotakin käytännössä ei mitään niin ei hän saa sieltä mitään tuottoa ja jos inflaatio pikkusen on nyt jo lähtenyt liikkeelle menemme miinuksen puolelle

vasemmistopuolueiden minkä takia tätä vastustetaan kun me yritämme parhaamme tehdä tähän maahan pääomia ja sillä keinoin saada liikkeelle että saataisiin ne rahat pyörimään suomalaisten ihmisten hyvinvoinnin hyväksi jokainen investointi mikä suomeen tulee lisää aivan varmasti lisää kansantalouden

veroja rakastamalla yritämme muka tätä hoitaa onhan se nähty homma viime vaalikaudella kun veroja kiristettiin mitä aiheutettiin toistasataatuhatta työtöntä tuli lisää valtiolle ja julkisen talouden rahoitusasema heikkeni kolmekymmentäyhdeksän miljardia euroa kun vasemmisto oli vallassa viime viime vaalikaudella kokoomus hoiti oman osansa ja siellä oli vihreät ja vasemmistot ja keitä siellä olikaan te laitoitte tämän maan ihan kuule matalaksi ja sen jälkeen vielä täällä rupeatte epäilemään että tämä on väärin se oli väärin
arvoisa puhemies tulee tässä keskustelussa mieleen että joskus ajatellaan että hyökkäys on paras puolustus mutta pysytään tässä itse asiassa arvoisa puhemies tässä osakesäästötilissähän ei ole kyse vain verotuksen lykkäämismahdollisuuksista sillä perintötilanteissa ulkomaisten sijoittajien kohdalla ja silloin jos tilinhaltija muuttaa ulkomaille kyse on todellisista veromenetyksistä ministeriön arvion mukaan se on noin satakuusikymmentä miljoonaa ja se ei ole mikään pieni raha se on asioista palveluista mikäli sitä ei saada takaisin dynaamisten vaikutusten puolesta ja on siis paikallaan arvioida saadaanko se takaisin dynaamisilla vaikutuksilla ainakaan ruotsin esimerkki siellä on paljon anteliaampi osakesäästötili ei millään tavalla tue sitä arviota siitä että se satakuusikymmentä miljoonaa saataisiin takaisin dynaamisten vaikutusten kautta eli tästä päästään johtopäätökseen että veromenetykset ja saatavat hyödyt eivät ole tässä lakiesityksessä tasapainossa joten lakiesitystä ei ole syytä edistää puhemies edustaja hoskonen puhui pienistä yrityksistä niiden niiden pääoman saannista jos halutaan helpottaa pienten yritysten pääoman saantia niin kannattaisi kohdistaa toimet pienten yritysten pääoman saannin helpottamiseen sitähän tämä esitys ei sinänsä tee arvoisa puhemies tätä esitystä on perusteltu myös sillä että tuodaan tämä osakesijoittaminen samalle linjalle kapitalisaatiosopimusten ja vakuutuskuorten kanssa näin varmasti tulisi olla tulisi olla neutraali verokohtelu erilaisilla sijoitus ja säästämismuodoilla mutta sitä ei tulisi tehdä niin että laajennetaan veropohjavuotoja vaan niin että tukitaan veropohjan vuodot ja poistetaan verotuksen kierron mahdollisuuksia niiltä tuotteilta joissa sitä jo on arvoisa puhemies kun tässä puhutaan niistä rahoista jotka makaavat ihmisten tileillä niin on kuitenkin hyvä

mediaanikotitalouden tilillä oleva summa on viisituhatta euroa se ei ole mikään iso summa ja se on semmoinen summa mikä kannattaakin pitää siellä tilillä jos tulee yllättävä meno on siis kyseenalaista kannattaako sellaisia summia edes lähteä sijoittamaan koska pitää olla likvidiä varallisuutta ettei kotitalous sitten ajaudu ongelmiin mutta meillä on myös kotitalouksia joilla on paljon rahaa tilillä ja niitä olisi hyvä saada tuottavaan käyttöön se on aivan oikein mutta kyllä minä uskon että me voisimme yrittää löytää siihen keinoja jotka eivät tuota mittavia veromenetyksiä varsinkin kun nyt on hyvin kyseenalaista laittaako tämä tämä esitys niitä rahoja edes liikkeelle ruotsin kokemusten valossa näin todennäköisesti ei tule käymään
arvoisa rouva puhemies edustaja hoskonen minä yritin kirjoittaa jonkun verran noita tuomianne ajatuksia ylös ja tämä seuraava puhe on sitten teille omistettu joo koska kansankapitalismi on kaunis ajatus ihmisten lisääntyvä sijoitustoiminta on hyvä ja kannatettava asia ja rahat pankkitililtä töihin taseet töihin sehän on hyvä ja kannatettava asia mutta se ongelma tulee siinä että osakesäästötili veroinstrumenttina tukee huonosti näitä tavoitteita vaikka juuri näillä tavoitteilla sitä perustellaan kun katsoo asiaa yhtään lähemmin niin huomaa että tavoitteet vähän eri maata koska me nyt tiedämme että sen osakesäästötilin kautta kuka tahansa voi ostaa ja myydä pörssiin nimenomaan pörssiin ei rahastoihin listautuneiden ja listautumassa olevien yhtiöiden osakkeita sijoittaminen on siis rajattu pörssiosakkeisiin ei rahastoihin kuten tuotiin jo aikaisemmin esiin ja jo tämä erottaa suomen ja ruotsin järjestelmät toisistaan kuten edustaja sarkkinenkin toi jo hyvin esiin jos ihmisellä on pientä puskuria tilillä niin ei se ensimmäinen sijoitusvaihtoehto ole yleensä pörssiosakkeet vaan ehkä enemmänkin jotkut hajautetut rahastot kuten aikaisemmin tuotiin jo esiin niin kysymys on siitä kuinka monella suomalaisella tosiaan pörssiosakkeita kuten edustaja harakka toi esiin vain neljällä prosentilla suomalaisista on enemmän kuin kolme osaketta ja kun mietitään tätä ihmisten määrää niin pitää pohtia kuinka suurta verovaikutusta tämä esitys tarkoittaa verotuoton menetys kuten tuotiin jo esiin pyörii siinä sadankuudenkymmenen miljoonan euron huitteissa eli melko suuri summa melko pientä ihmisryhmää kohtaan ei ole myöskään odotettavissa että tuo neljä prosenttia kasvaa ehkä neljäksikymmeneksi prosentiksi ja miljardit saadaan tileiltä pörssiosakkeisiin koska eivät tavallisten ihmisten puskurit yhtäkkiä kasva kuten tuotiin esiin niin tavallisin sijoitusmuoto on yhä seinissä ja omassa kodissa ja kenties autossa ruotsissa vastaava malli se paljon avokätisempi malli verrattuna suomen järjestelmään ei ole lisännyt sijoitusten kokonaisarvoa tai määrää lähinnä rahan siirtymää muilta tileiltä isk tileille joissa on huokeampi verokohtelu ja nämä verotuoton menetykset kuten tuotiin jo esiin liittyvät siihen että osakesäästötileillä olevista osingoista ja osakkeiden myyntivoitosta ei tarvitse maksaa lainkaan veroa ennen kuin niitä on nostanut tililtä edustaja hoskonen kun ottaa huomioon sen että tilille laitettava alkupääoma on rajattu siihen viiteenkymmeneentuhanteen euroon minä kinkkaan sinne puhumaan tämän puheen edustaja hoskoselle loppuun

mietitään sitä viidenkymmenentuhannen euron asiaa jos minulla olisi tässä tai edustaja hoskosella se viidenkymmenentuhannen euron osakesalkku tai viisikymmentätuhatta euroa ylimääräistä niin se voitaisiin laittaa sinne tilille se on se maksimisumma minulla varmaan saattaisi olla siinä vaiheessa jo aika paljon tietoa ja tuntemusta sijoitusmarkkinoista ja voisin sijoittaa rahat hyviin katsomiini kohteisiin ja tietämiini osakkeisiin voisin lihottaa tiliä osingoilla ja hyvillä myyntivoitoilla ja välttäisin siis kaikki osinko ja myyntivoittoverot sillä että osakesäästötili olisi käytännössä minun perintöni ja kun jättäisin tämän maallisen taipaleeni jossain vaiheessa niin perillisten ei tarvitsisi maksaa kuin sen osakkeiden senhetkisten arvojen mukaista perintöveroa eli omaisuuden arvon nousua ei huomioitaisi laisinkaan jos haluaisin käyttää tuon perintöni itse niin voisin siirtää kirjani vaikka etelään tai saada komennon brysseliin kuten edustaja harakan kanssa puhuttiin ja voisin nostaa osakesäästötilin tuottoja sieltä käsin maiden välisten verosopimusten kautta käytännössä nollaverolla ja jos puhutaan hyvästä verojärjestelmästä sen tunnusmerkkejä on fiskaalisen tavoitteen toteuttaminen ja neutraalisuus tavoitteena tulisi olla sen verojärjestelmän tiivistäminen ja yksinkertaistaminen ei sitä puhkovien poikkeuksien lisääminen edustaja hoskonen siellä jossain voi kysyä onko järkevää tehdä verojärjestelmään erillinen poikkeus joka mahdollistaa erilliselle tilille sijoitetun varallisuuden erillisen verokohtelun mielestämme tämä ei ole järkevää etenkin kun se hyödyttää vain hyvin harvoja ja maksaa hyvin paljon edustaja hoskonen voisin sanoa että ei pidä mennä helppoon vipuun moni paketti päältä kaunis ja niin edelleen

arvoisa puhemies nyt kun tämä esitys on toisessa käsittelyssä niin on tässä sellainen pieni järkiintyminen tullut siitä ensimmäisestä käsittelystä että nyt tätä esitystä vastustavalla vihervasemmistolla sentään on on joitain konkreettisia esimerkkejä esittää mikä tässä hallituksen esityksessä saattaisi olla vikana

tietenkin on toivottavaa että suomalaisten osakeomistus kasvaisi siitä neljästä prosentista niin että useampi omistaisi pörssiosakkeita todettakoon edelleenkin että tämä satakuusikymmentä miljoonaa mahdollista veronmenetystä on spekulatiivinen laskelma perustuen siihen että tälle kyseiselle osakesäästötilille nyt tulisi tietynsuuruinen käyttö eli että se kiinnostaisi sen verran kuin arvellaan näinhän ei aina ole ollut ja nämä spekulaatiot eivät aina ole toteutuneet kuten totesin aiemmin esimerkiksi autoveron höllentämisen osalta mutta se mikä veronkierto on kysymyksessä on veronsiirto olkoonkin niin että tiettyjä esimerkkejä on esitetty mahdollisuudesta siihen että vero saattaisi jäädä joissain olosuhteissa maksamatta ja miksi osakesäästämisen pitäisi olla huonommassa asemassa kuin sijoitusrahastoon säästämisen eli sijoitusrahastossa pääoma pystyy kertymään verottomana verottomana osakkeet pystytään siellä siirtämään toiseen osakkeeseen verottomana ilman että tarvitsee maksaa myyntivoiton veroa siinä välissä niin miksi sijoitusrahastot ovat tässä suhteessa parempia sijoitusinstrumentteja miksei annettaisi myös piensijoittajille mahdollisuutta tehdä vastaavaa osakesijoituksilla ja ennen kaikkea jos tässä esityksessä nyt sitten on niitä ongelmia eli näitä mainittuja ulkomaan sijoituksia ja vastaavia miksi sitten ei ole kehitetty tähän minkäännäköisiä pykälävastalauseita ja muutosehdotuksia ensimmäiseen käsittelyyn vaan ainoastaan esitetään hylkäystä tälle esitykselle kysymys laiskuudesta vai osaamattomuudesta

puhemies on tärkeää huomata se että osakesäästötili ei vapauta verojen maksusta vaan ainoastaan siirtää verotuksen toteuttamisen varojen nostohetkeen valtio saa aina lopulta omansa verotuksen lykkääntymisellä on nimenomaan tarkoitus kannustaa yhä useampia suomalaisia sijoittamaan pitkäjänteisesti mikä myöhemmin tuottaa hyötyä sekä suurempina verotuloina että tavallisten ahkerien suomalaisten taloudellisen aseman kohentumisena se tuo hyvinvointia on kerännyt täällä vasemmistopuolueista kritiikkiä on kertakaikkisen vaikeaa ymmärtää miksi vasemmisto vastustaa uudistusta jolla nimenomaan parannetaan tavallisen suomalaisen piensijoittajan

arvoisa puhemies lähdetään nyt ensiksikin siitä liikkeelle että mikä ongelma on

joka on pankkitileillä se ei ole lepäävää rahaa se on pankkien käyttämää rahaa se on lainaustoiminnan vakuutta jota pankit käyttävät mutta totta on se että sen korko on varsin matala tavalliselle säästäjälle pitää kysyä ihan näin mikrotasolla jos pankkitilin korko on nolla ja jokainen tietää että osakkeisiin sijoittamalla keskipitkällä aikavälillä saa useiden prosenttien tuoton samoin rahastoista niin miksi ihmeessä suomalaiset eivät sitten tee näitä sijoituksia se on sitä paitsi helppoa

on omaisuutta pankkitilillä viisituhatta euroa niin se ei varmaankaan mahdollista sitä että että lähdetään laajamuotoiseen sijoitustoimintaan tämä peruslähtökohta että saisimme suomalaisille lisää sijoitettavaa ansiotuloa tietenkin tarkoittaa sitä että paras toimi kansankapitalismin edistämiseksi on pieni ja keskituloisten suomalaisten ansioveron alennus sekä palkansaajille että eläkeläisille se mikä valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsentä tässä erityisesti murehduttaa on se että näitä näitä tuotteita kapitalisaatiosopimuksia sijoitusvakuutuksia ja nyt jatkossa mahdollisesti myös osakesäästötilejä myydään nimenomaan sillä perusteella että verokarhu jää nuoleman näppejään juuri sillä sillä verohyödyllä joka tässä toteutuu ja tietenkin pankki ja finanssiala mielellään ottaa tuon erotuksen itselleen silloin on pakko muistuttaa siitä niitä edustajia jotka optimistisesti ajattelevat että joskus ne verot maksetaan että nämä samat finanssialan osaajat ja suoranainen asiantuntijoiden armeija on valjastettu kertomaan nyt toistaiseksi vain varakkaille mutta jatkossa ehkä myös vähemmän varakkaille suomalaisille miten perintötilanteissa ja muissa erityistilanteissa vältetään

miljoonaa euroa ulkomaille jatkan vielä lyhyesti

pöntöstä koska nämä tosiasiat on välttämättä saatava kirjattua pöytäkirjoihin eli on tehty arvio siitä mikä on veromenetys ulkomaille tässä sitten pohdittiin onko onko tässä nyt opposition laiskuutta kun ei ole esitetty pykälämuutoksia päinvastoin hallituksen vastuullehan kuuluisi antaa siitä arvio miten eu oikeus suhteutuu siihen onko ulkomaalaisilla sijoittajilla täydet oikeudet sijoittaa näihin suomalaisiin instrumentteihin me olemme keskustelleet sote lakien ympärillä notifikaatiosta aamusta iltaan ja yöstä aamuun ja keskustelleet siitä minkälainen oikeusvarmuus tulisi olla olla siitä miten eu oikeus suhteutuu nyt meillä ei ole tämän lain suhteen hallitus tehnyt minkäänlaista selvitystä siitä miten tämä eu oikeuden mukaan menee onko ulkomaalaisilla oikeus sijoittaa näihin suomalaisiin tuotteisiin samoilla ehdoilla ja näin käytännössä välttää veroja tämä on jo itsessään varsin vastuutonta lakiesityksessä vain todetaan että lähtökohtana on se että tämä ei päde ulkomaalaisiin sitä ei ole todennettu millään tavalla kuten nyt on jo ehkä melko moneen kertaan tullut todettua tämä on surullinen luku lainsäädännön historiassa koska päämäärä meillä kaikilla on yhteinen me toivomme ja teemme kaikkemme täällä sen eteen että suomalaisella pienituloisella kansalaisella olisi tulevaisuudenuskoa ja siihen tarvittavat taloudelliset välineet tämä on väärä työkalu tehkäämme ponnekasta työtä niiden oikeiden työkalujen luomiseksi

arvoisa rouva puhemies edustaja vikman kysyi minkä takia salin tämä laita ei ole innostunut tästä osakesäästötilistä tavoitteista kaikki olemme samaa mieltä kuten moni tässä on tuonut jo esiin ja suorat vastaukset edustaja vikmanin kysymyksiin miten te näette tämän muunto ongelman perintö ja lahjaverotuksen yhteydessä nimenomaan sen jos minä pystyn tämän osakesäästötilin kautta välttämään

osinkojen ja myyntituottojen verotuksen ja näin ja ylipäätään sitten taas toinen juttu tämä tilinhaltijan siirtäminen ulkomaisiin käsiin toisaalta kustannukset suhteessa näihin hyötyihin satakuusikymmentä miljoonaa euroa suhteessa näihin hyötyihin toisaalta verojärjestelmän kehittäminen siinä vastavirtaan uiminen ja ja ylipäätään tämän alijäämän lisääntyminen ehkä tässä vaiheessa nämä argumentit kun ne laitetaan listalle tässä näin ovat edustaja vikman teidän argumenttejanne vastaan ja mielelläni kuulisin miten perustelette näitä teidän näkemyksiänne kun täältä on tullut pitkät listat erilaisia perusteluita niin toivoisin että olisi jotakin muutakin vastaan kuin että puhutaan vain että kuka istuu missäkin puolella salia täällä

erilaiset näkemykset verotuksesta siinä missä kokoomus uskoo siihen että ihmisiä kannattaa kannustaa ahkeruuteen työntekoon madaltamalla työn yrittämisen verotusta ja myöskin osana sitä kannustaa ihmisiä suomalaisia aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen tällä tilillä samalla helpotetaan suomalaisten yritysten yritysten mahdollisuuksia saada pääomaa toiminnan laajentamiseen ja uusiin investointeihin verotuksella on aina myös välillisiä vaikutuksia siinä kannattaa pyrkiä kannustavuuteen kannattaa pyrkiä kaikin keinoin luomaan tavallisille ahkerille keskituloisillekin suomalaisille mahdollisuuksia parantaa omaa taloudellista asemaansa ja hyvinvointiaan siitä on kysymys tämä tämä salin toinen laita ja vasemmisto tuntuvat uskovan siihen että hyvinvointi lisääntyy laittamalla veroa veron päälle unohdetaan kokonaan se että yksikään kansakunta ei vielä koskaan ole menestynyt verottamalla kansalaisten aktiivisuutta kuoliaaksi eli eli kannustetaan työntekoon kannustetaan yrittämiseen ja osakesäästötilin kohdalla kannustetaan tavallisia suomalaisia säästämiseen ja sijoittamiseen se parantaa hyvinvointia

hallituspuolueiden talousvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet täällä loistavat poissaolollaan ja on näin että tämä tämä keskustelu itse asiasta sen sijaan että puhutaan erilaisista poliittisista mielikuvista jää tällä tavoin valitettavan yksipuoliseksi on näin että veronvälttely ei ole se suunta johon kaikkia suomalaisia tulisi kannustaa vaihtoehtoja on jos ajatellaan että meillä miljoonaa euroa joka on siis arvioitu veromenetys tästä tästä osaketilistä niin mihin se olisi viisainta käyttää olisiko satakuusikymmentä miljoonaa pieni ja keskituloisten palkansaajien tuloveroalennukseen hyvä ratkaisu vai eikö olisi nostaisiko se tavallisten suomalaisten elintasoa ja mahdollisuuksia omaan taloudelliseen tulevaisuuteensa on aivan selvää että se satakuusikymmentä miljoonaa euroa joka tässä menetetään ja niistä kuusikymmentä miljoonaa pysyvästi ulkomaille on poissa siitä mahdollisuudesta joka meillä on alentaa työn verotusta ja täytyy sanoa että nämä valinnat jotka liittyvät sekä esimerkiksi osakesäästötilin kautta menetettävään tuloon että esimerkiksi perintö ja lahjaveron poistamisen kautta menetettävään tuloon ovat kaikki todella vahvasti eriarvoistavia omaisuuden ja omistamisen yksipuolista jakautumista korostavia toimia joissa pieni ja keskituloiset suomalaiset jäävät tappiolle nyt jos puhutaan siitä kenellä on oikeasti halua sitten alentaa vaikkapa sijoittamisen verotusta niin murto osalla tämän vahingollisen osakesäästötilin kustannuksista voimme suoraan laskea esimerkiksi piensijoittajien osinkoveroa mikä ettei lasketaan se kahdestakymmenestäviidestä pilkku viidestä prosentista suoraan kahteenkymmeneen prosenttiin silloin emme puhko veropohjaa emmekä rakenna uusia härpäkkeitä emmekä työllistä verosuunnittelun ammattilaisia emmekä kannusta ihmisiä muuttamaan ulkomaille tai tekemään epämääräisiä perintösuunnitelmia vaan tässä ja nyt teemme osakesijoituksesta kannattavampaa tämä sopii meille

jännää että että tässä tietynlaisessa terminologiassa mitä kuulee usein kokoomukselta on se että aina jos on vähän varakkaampia niin silloin heitä kannustetaan sillä että heille annetaan lisää vaikka verohelpotuksia ja silloin kun on pienituloisia työttömiä opiskelijoita

me puhumme suurin piirtein samoista miljoonaluokista niin että tällä rahalla pystyttäisiin jo pitkälle hoitamaan tätä vanhusten hoivaa kuntoon ja tämä keskustelu vain kuvastaa sitä että meidän on on tehtävä täällä arvovalintoja ja muistan viimeksikin kaivaneeni tämän erinomaisen paperin esille tämähän on oikeasti ollut sähköisessä muodossa mutta tulostin tämän nyt koska tämä minua niin kiinnosti aikanaan kun keskustalainen talouden asiantuntija edustaja olavi ala nissilä kunnioitettu valtiovarainvaliokunnan jäsen on tviitannut sitten taas mitä tulee kokoomuksen verolupauksiin valtiovarainministerin puolue kokoomus on luvannut poistaa jo varainsiirtoveron perintö ja lahjaveron autoveron sekä hulppeat tuloveronkevennykset yhteensä noin viisi miljardia eläkeparannuksia kritisoidaan mutta veropopulismilla ei ole rajaa sanoo hallituspuolueen pääministeripuolueen olavi ala nissilä ja tässä olen hänen kanssaan samaa mieltä jos puhutaan vastuullisesta taloudenpidosta vastuullisuudesta ja kannustuksesta huom kannustuksesta niin en ymmärrä miten kokoomuksen verolupaukset esimerkiksi varainsiirtoveron

niin sanotusta kannustavasta näkökulmasta yhtikäs mitään eli eli kiinnostaisi nyt tietää mikä se kokoomuksen vero ohjelma on ja miten sitten meinataan rahoittaa myös nämä puheissa hyvät teot kun sitten tosiasiassa rahaa niihin ei haluta laittaa

siihen nähden täällä ei vieläkään ole tullut uskottavia argumentteja sen puolesta miksi vastustaa osakesäästötiliä jolla nimenomaan parannetaan aivan tavallisten suomalaisten piensijoittajien asemaa ja helpotetaan kotimaisten yritysten rahoituksen saantia

se vaikutus mikä jopa valtiovarainministeriön oman arvion mukaan tällä esityksellä kuitenkin on on se että että valtio menettää verotuloja liki satakuusikymmentä miljoonaa se on ihan se vaikutus mistä täällä valtiovarainministeri itse puhuu näissä esittelyteksteissä se on ihan se vaikutus ja olemme nyt kertoa että vailla tätä rahaa valtio tulevaisuudessa on ja sitten tullaan sanomaan että oho taas rahat loppuivat ja taas kerran se pieni ihminen joutuu tinkimään tai rahaa ei olekaan hoitaa hoitaa sitä hoitajamitoitusta tai vanhusten hoivaa kuntoon näinhän se logiikka menee ja se on kaiken kaikkiaan hyvin ikävää mutta jos täällä kokoomus nyt on tänään sitä mieltä että ei väliä vaikka tässäkin taas

kiemurrellaan kiemurtelemisen jälkeen että päästään vastaamasta kannattaako kokoomus vai ei niin sitten sitten tämä kyllä pikkuisen ihmetyttää kun rahaa tuntuu riittävän aina johonkin mutta jollekin toiselle ei

arvoisa puhemies kerrataan nyt vielä kerran eli kun teemme toimia joilla parannetaan tavallisten suomalaisten asemaa ja parannetaan yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta se tarkoittaa esimerkiksi sitä että yrityksillä on paremmat edellytykset työllistää juuri tänään viimeksi olemme saaneet erittäin

puhemies voimme puhua mielikuvista voimme puhua numeroista sekä talousvaliokunta että valtiovarainvaliokunta käsittelivät tätä osakesäästötiliä kahdessa eri hallituksen esityksessä ja siellä on numeroita siellä on sellaisia numeroita että noin satakuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa on veromenetys silloin kun tämä on joitakin vuosia ollut toiminnassa te te voitte esittää kilpailevat numerot te te olette siis sitä mieltä että miljoonan menetystä ei tapahdu vaan valtio saa tuloa paljonko valtio saa tuloa kymmenen miljoonaa sata miljoonaa miljardin miksi tämä on hyvä hanke tämä kaikki vain sen takia että esittäkää ne teidän lukemanne joihin valtiovarainministeriö ilmeisesti ei ole kyennyt jotta voimme käydä täällä asiaperusteista ja faktoihin perustuvaa valistunutta keskustelua siitä mitkä ovat tämänkin esityksen edulliset ja vähemmän edulliset puolet muutoin voimme lopettaa keskustelun tähän

arvoisa puhemies hyvin lyhyesti enää sanon tähän yhteyteen samaa mieltä olen edustaja vikmanin kanssa siitä että täytyy tehdä toimia juuri näin täytyy tehdä toimia esimerkiksi sekin mikä on jo tuotu tässä keskustelussa esiin muun muassa pieni ja keskituloisten ansiotulon verotuksen keventäminen olisi toimi mikä voitaisiin tehdä me voisimme myös keventää osinkojen verotusta sekin on toimi nämä ovat toimia jotka voisivat auttaa siirtymään kohti tavoitetta jonka tekin olette kuvanneet mutta tässä keskustelussa on jäänyt täysin auki kaikki substanssiargumentaatio tämän

te voisitte käyttää argumentteja siitä ettekä kuvata niinkään puoluevärejä täällä toinen puoli yrittää käydä substanssikeskustelua ja toinen mielikuvakeskustelua

puhemies se tietenkin tähän vielä lisäten että jotta me emme kävisi mielikuvakeskusteluja vaan substanssikeskustelua ja aukitoisimme puolueiden välisiä ajattelueroja esimerkiksi eriarvoisuuden torjumisesta tai vaikka verokysymyksestä niin mielelläni sitten näkisin kokoomuksen virallisen vero ohjelman ja ja luvut sen taustalla nimittäin sdphän on eduskunnan tietopalvelun apua apua käyttäen laskenut oman vaihtoehtobudjettinsa verolinjauksen luvut ja siellä me esimerkiksi olisimme nimenomaan sitä pienituloista ja ja keskituloista palkansaajaa eläkeläistä opiskelijaa työtöntä verottamassa vähemmän kuin hallitus verottaa eli ihan turha luoda taas ehkä sellaista mielikuvaa että että kokoomus täällä verottaisi heitä kevyemmin päinvastoin rahaa tuntuu riittävän miljoonaperintöjen veronkevennyksiin ja suurten metsäomistusten veronkevennyksiin kyllähän näihin rahaa näihin rahaa riittää eli eli täällä kun lukuja kaivattiin niin varmasti tulemme sitten näkemään vaalien alla tärkeää keskustelua ja kansalaiset tulevat kuulemaan näistä eri vaihtoehdoista ja myös luvuista niiden takana

pidempään osakesäästötilihän on ajatuksena mitä parhain ja ajatus siitä että kannustamme ihmisiä sijoittamaan ja saamme piensijoittamista edistettyä suomessa on hyvä tavoite ja kun tämä kytketään esimerkiksi koulujen talouskasvatukseen niin meidän on mahdollista saada aivan uudenlaista potkua suomalaisten sijoittamiseen mutta valitettavasti näyttää siltä että tämä esitetty osakesäästötilimalli ei kuitenkaan näitä toiveita täytä vaan päinvastoin se johtaa meidät uusien uusien haasteiden ja kysymysten äärelle tässä tilanteessa kun katsomme että viimeksi tänään on tullut viestiä siitä että kaikki puolueet eivät kannata esimerkiksi maksutonta toisen asteen koulutusta mutta kuitenkin meillä on sitten varaa ottaa se riski lähteekö sata miljoonaa euroa valtiontaloudesta tällaisen sinänsä kauniin ajatuksen mutta lopulta varsin epätoimivan mallin takia meidän on tehtävä niitä arvovalintoja minun nähdäkseni se arvovalinta on silloin se että tällainen osakesäästötili pitäisi palauttaa valmisteluun ja pitäisi hakea jokin sellainen malli joka oikeasti vastaisi sitä tarkoitusta jonka varmasti suurin osa tässä salissa haluaa toteuttaa

arvoisa puhemies kannatamme esityksen hyväksymistä valiokunnan esittämien perustelujen mukaisesti mutta samalla on on syytä osittain äskeiseenkin keskusteluaiheeseen liittyen todeta että että sijoitusrahastojen verotusta ei ole käsitelty verolainsäädännössä kovinkaan paljon itse asiassa tässä on kyseessä periaatteellinen asia jossa verokohtelua täsmennetään ensi kertaa ulkomaisten sijoitusrahastojen verokohtelusta ei ole säädetty aiemmin tuloverolaissa tai lähdeverolaissa lainkaan siksi on tärkeää käsitellä sitä millä millä tavalla ulkomaalaiset sijoitusrahastot vaikuttavat suomen veropohjaan samoin ulkomaiset eläkesijoittajat nimittäin hehän omistavat helsingin pörssistäkin sen osakkeista yli puolet eri sijoitusmuotojen verokohtelua tarkastellut valtiovarainministeriön työryhmä totesi viime vuonna loppuraportissaan että osinkotulon lähdeveropohja on kokonaisuudessaan kaventunut merkittävästi viime vuosina ja suomen verotusoikeus myös suomesta saatuihin kiinteistötuloihin on kaventunut näin ollen olisi syytä pohtia esitystä jonka sosiaalidemokraatit ovat tehneet jo hyvän aikaa sitten vero ohjelmassa jonka julkaisimme jo viime keväänä ja johon ei ole esimerkiksi hallituspuolueiden osalta vielä saatu vastausta eli odotamme mielenkiinnolla milloin kokoomus julkaisee oman vero ohjelmansa tapahtuuko se ennen huhtikuun neljästoista päivää esitämme että hallituksen tulisi tässä yhteydessä valmistella esitys jolla tiivistettäisiin veropohjaa ottamalla käyttöön ulkomaisten rahastojen suomesta saamille osingoille ja kiinteistötuloille kohtuullinen lähdevero se olisi perusteltua ulottaa rahastojen ohella myös muihin osinkoveroista vapautettuihin yhteisöihin tasapuolisuuden vuoksi myös kotimaisiin kotimaisiin

lisäksi tulisi varmistaa että suomi perii lähdeveroa koroista ja ja muista suomessa vähennyskelpoisista pääomatuloista kun ne maksetaan maahan jossa tulonsaajaa verotetaan vain kevyesti eikä suomella ole kyseisen maan kanssa verosopimusta siksi ehdotamme että hyväksytään kolme lausumaa jotka kuuluvat näin yksi eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee esityksen jolla tiivistetään veropohjaa ottamalla käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille kohtuullinen lähdevero kaksi eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee esityksen jolla tiivistetään veropohjaa ottamalla käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen suomesta saamille vuokratuloille ja kiinteistöjen myyntivoitolle kohtuullinen lähdevero kolme eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee esityksen jolla tiivistetään veropohjaa ottamalla käyttöön verokeitaisiin sijoittautuneille rahastoille maksetuille koroille ja muille vähennyskelpoisille pääomatuloille lähdevero

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja harakan edellä esittämiä hyviä ponsia mielestäni ne on syytä tähän liittää ja ottaa myös hyvin tosissaan koska me olemme täällä nyt käyneet useassa yhteydessä viimeksi edellisen pykälän yhteydessä keskustelua siitä mistä tulevaisuudessa voimme saada lisää verotuloja silloin jos koskaan kannattaisi ehdottomasti harkita juuri tämän kaltaisia veropohjan laajennuksia jotta voisimme myös esimerkiksi ulkomaiset suursijoitukset pistää sillä tavalla verolle että tulisi kohtuullinen

aivan liikaakaan täällä täällä ole ja haasteita on paljon kuten se että voimme pitää hyvää huolta vanhuksistamme ja että emme joutuisi tekemään jatkuvasti leikkauksia pienituloisten ihmisten etuuksiin mitä tämä hallitus on tehnyt ja siksipä olen oikeastaan aika ylpeä siitä että sdp on ensimmäinen tähän mennessä tosin ainoa puolue joka on tätä tätä lähdeveroa esittänyt mutta uskoisin että kun siihen hieman tutustutaan niin moni sitä saattaisi kannattaakin ja siksi toivon että tutustutte tähän ajatukseen kannatan siis lämpimästi näillä sanoilla edustaja harakan tekemiä lausumaehdotuksia
arvoisa puhemies vielä vain lyhyeksi täydennykseksi äsken sanottuun on tärkeä muistaa kaksi verotuksen pääperiaatetta joista ensimmäistä kosketeltiin juuri äskeisessä keskustelunaiheessa eli tiiviit pohjat matalat kannat se on esimerkiksi osinkoverotusta vuonna kaksituhattakymmenen pohjustaneen hetemäen työryhmän tärkein viesti joka kestää aikaa tiiviit pohjat matalat kannat mutta yhtä tärkeätä on se että kun on kiistatonta että verotus vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen toimintaan niin silloin periaatteena täytyy olla se että verotuloa kerätään sieltä missä se vähiten haittaa taloudellista toimintaa ja sitten sijoitetaan sinne missä siitä on eniten hyötyä kasvulle ja työllisyydelle tämä toinen tärkeä periaate ikävä kyllä ei ole luonnehtinut tämän hallituksen veropolitiikkaa vaan veronkevennyksiä on tehty summittaisesti omille eturyhmille piittaamatta siitä että hallituksen omissa esityksissäkään ei ole kerrottu että niillä olisi mitään positiivista vaikutusta työllisyyteen tai kasvuun ja nimenomaan silloin kun mietitään mistä tulisi tulevaisuudessa saada verotuloja haittaamatta aitoa liiketoimintaa aggressiivisen verosuunnittelun estäminen on se paras tapa hankkia niitä lisätuloja ja siinä tapauksessa että voisimme verottaa edes maltillisesti kuten aalto yliopiston apulaisprofessori tomi viitala on esittänyt viiden prosentin lähdeverolla tällä hetkellä nollaverotettuja osinkoja olisi todellakin saatavissa tämän ennätyksellisen osinkovuoden tietojen perusteella laskettuna peräti neljäsataa miljoonaa euroa suomalaisen hyvinvointivaltion kustannuksiin julkisten palveluiden kattamiseen silloin voimme olla varmoja siitä että että emme tule haitanneeksi liiketoimintaa vaan itse asiassa edistäneeksi tervettä kilpailua koska tosiasiahan on se mitä olen yrittänyt suomalaiselle elinkeinoelämälle enintään keskinkertaisella menestyksellä todistaa että aggressiiviseen verosuunnitteluun kykenevät määritelmällisesti vain monikansalliset konsernit siihen eivät pysty suomalaiset kotimarkkinayritykset varsinkaan pienet ja keskisuuret yritykset eli joka kerta kun saamme tiivistettyä veropohjaa verosuunnittelun osalta paitsi että oikeudenmukaisuus toteutuu myöskin kilpailua tullaan edistäneeksi ja nimenomaan suomalaisten yritysten asemaa

arvoisa rouva puhemies edustaja harakka piti niin hyvän puheenvuoron että pitää hieman jatkaa kun useissa eri veroseminaareissa olemme yhdessä olleet asiasta keskustelemassa palaan ehkä vielä verojärjestelmän periaatteisiin verojärjestelmässä tärkein tehtävä totta kai on se fiskaalinen tavoite kerätä varoja valtion kassaan toinen tavoite on se neutraalisuus että kilpailuneutraliteetti toimii ja kaikkia kohdellaan samalla tapaa kun katsoo näitä eri eri veroesityksiä mitä tämän vaalikauden aikana on tehty niitä on hyvin vaikea perustella oikeastaan kummankaan hyvän verojärjestelmän perusperiaatteen mukaisesti ja lisäksi ne eivät toteuta sitä suuntaa minkä edustaja harakka toi esiin eli pitäisi päästä kohti tiivistä veropohjaa jossa on mahdollisimman matalat verokannat

ainoastaan siirtävät omaisuutta paikasta a paikkaan b niin se ei millään tapaa noudata hyvän verojärjestelmän tarkoitusta pikemminkin se johtaa siihen tilanteeseen minkä edustaja viitanen toi aikaisemmin mainiosti esiin eli tilanteeseen jossa valtion tulot verotuotto vähenee ollaan tilanteessa jossa joudutaan pohtimaan mistä seuraavaksi leikataan miten ne hyvinvointiyhteiskunnan kaikkein keskeisimmät tavoitteet voidaan rahoittaa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sosiaali ja terveysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten

arvoisa rouva puhemies hyvät aktiiviset kansanedustajat käsittelyssä on siis kansalaisaloite liittyen aktiivimalliin mikä se aktiivimalli itse asiassa olikaan työttömyysturvalakia muutettiin ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista alkaen siten että työttömyysetuutta alennetaan neljä kuusikymmentäviisi prosenttia kuudenkymmenenviiden päivän ajaksi jos työtön ei ole osoittanut riittävää aktiivisuutta edeltävien kuudenkymmenenviiden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden tarkastelujakson ajalta aktiivisuusehto katsotaan täyttyneeksi jos henkilö on tarkastelujaksolla työskennellyt vähintään yhden kalenteriviikon verran työssäoloehtoa kartuttavassa työssä tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka osallistunut vähintään viisi päivää työllistymistä edistäviin palveluihin

sosiaali ja terveysvaliokunnassa perussuomalaisten valiokuntaryhmä jota tässä edustan valiokuntaryhmän vastaavana kannatti sitä että aktiivimalli kumotaan eli me kannatimme tätä kansalaisaloitetta tästähän äänestettiin viime viikolla valitettavasti äänestystulos ei kuitenkaan johtanut siihen mitä me esitimme eduskunta edellytti aktiivimallia koskevaa muutosta hyväksyessään että uudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkasti saamiemme tietojen mukaan asiantuntijat katsoivat että aktiivimalli on aiheuttanut monia ongelmia sen piirissä oleville ja myös asettanut ihmiset eriarvoiseen asemaan ympäri suomen alennettua työttömyysetuutta saaneita oli maantieteellisesti eniten itä suomessa uudellamaalla ja käsivarren lapissa työttömien työnhakijoiden alueellinen jakautuminen ja vaikeasti työllistyvien työttömien määrä on jätetty kokonaan huomioimatta ja siitä johtuen ihmisten eriarvoisuus on lisääntynyt erityisesti kärsijöinä tässä hallituksen aktiivimallissa ovat olleet vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät ja ikääntyvät työnhakijat elokuuhun kaksituhattakahdeksantoista mennessä alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt kuusikymmentä vuotta thln asiantuntijalausunnon mukaan perustoimeentulotuen määrä on kasvanut aktiivimallin käyttöönoton jälkeen me perussuomalaiset katsomme että aktiivimallissa on vakavia puutteita asiantuntijalausuntojen mukaan työttömissä työnhakijoissa on myös niitä henkilöitä joilla on työ tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite nämä henkilöt eivät sovellu aktiivimallin kohteeksi vaan he tarvitsisivat työ ja toimintakyvyn sekä terveydellisten rajoitteiden selvityksen sekä ohjauksen ohjauksen asianmukaiseen hoitoon kuntoutukseen työkyvyn selvitykseen tai muuhun tarpeenmukaiseen palveluun itse valiokunta tässä mietinnössään totesi että aktiivimalliin kohdistettu voimakas kritiikki ja tämä kansalaisaloite kertovat ja osoittavat sen että aktiivimallissa on epäkohtia ja tämä malli ei ole kaikissa tilanteissa tarjonnut työllistymään pyrkineelle ja palveluun pääsyyn yrittäneelle työnhakijalle riittävästi keinoja osoittaa aktiivisuutta estääkseen joutumista vähennetylle etuudelle

näitä lausumia on kaiken kaikkiaan kahdeksan kappaletta ja esittelen ne tässä teille ensimmäinen lausuma kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy aktiivimallia koskeviin tarkistamistoimiin sen osalta että jatkossa aktiivimallissa huomioidaan kuusikymmentä vuotta täyttäneet ja selvitetään heidän mahdollinen pääsynsä eläkkeelle eli tämä siitä syystä koska kaikki eivät ole työkykyisiä

periaatteessa meidän ryhmällämme ei ole mitään aktivoivia toimenpiteitä vastaan päinvastoin me todellakin kannatamme niitä jotta aktivoidaan työttömiä pääsemään takaisin työelämään mutta valitettavasti tämä malli ei ole sellainen malli minkä me jos ajatellaan esimerkiksi tanskan mallia missä on sekä paljon porkkanoita että piiskaa niin se on sellainen malli joka varmasti toimisi paremmin myös suomessa meidän mielestämme tänne on tuotu nyt pelkästään sitä piiskaa mutta porkkanat puuttuvat ja suurin puute meidän mielestämme on ehkä se että tähän ei kuulu mitään ohjausta ei kuntouttavia toimenpiteitä ei minkäänlaisia väyliä että sinä pääsisit ehkä täsmäkoulutukseen että tehdään osaamiskartoitus että mistä

arvoisa puhemies tästä johtuen esitän seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee työn vastaanottamiseen kannustavan uudistuksen työmarkkinoilla tehtävien aktivoivien toimenpiteiden osalta on erityisen tärkeää että palveluja tarjotaan yhdenvertaisesti koko maassa ja että tiedotukseen ja ohjaukseen panostetaan riittävästi

arvoisa puhemies työttömien aktivointia tulee tehdä kannustavin toimenpitein ja yhdenvertaisesti ja tämä ei toteudu hallituksen mallissa

arvoisa rouva puhemies edelliset puheenvuorot ovat olleet hyviä ja nyt täytyy sanoa että perussuomalaisten

minäkin ihmettelen että täällä ei ole ketään hallituspuolueiden jäseniä jotka tämän keppilain ovat voimaan saattaneet ihan alkuun pitää sanoa että edustaja juvonen toi hyvin esille perussuomalaisten lausumaehdotukset ja kannatan kaikkia edustaja juvosen tekemiä lausumia todettakoon se heti alkuun muutama sana sitten näistä meidän

kuusikymmentä vuotiaita ja me tiedämme kuinka vaikea on ikääntyneen työväestön työllistyä niin heillehän jää enää sitten mahdollisuus mennä joillekin kursseille kun olen jutellut näitten vanhempien ihmisten kanssa niin he sanovat että ne kurssit ovat aivan höpö höpö nämä henkilöt odottavat eläkettä he eivät pääse oikein mihinkään töihin ja sitten heidät laitetaan nuorten kanssa sinne istumaan he vain menevät sinne ja se kurssin pitäjä sitten tienaa siitä että he siellä käyvät maleksimassa kun he voisivat tehdä jotain hyödyllisempääkin no sitten täällä ovat nämä terveydellisistä ongelmista kärsivät henkilöt joilla on työkykyä alentavia rajoitteita on se että jos työtön työnhakija sairastuu vähän pahemmin hän joutuu kelan sairaspäivärahalle ja kun olet vuoden ollut siellä jos et pääse työkyvyttömyyseläkkeelle niin palaat takaisin sen vuoden jälkeen sitten työttömäksi työnhakijaksi ja aktiivimalli leikkaa sinulta taas sen viisi prosenttia pois vaikka et ole edes työkykyinen mutta kun et ole päässyt eläkkeelle todella moni on tullut sanomaan että mitä tälle voisi tehdä he ovat puhuneet ministerille ovat puhuneet ministeriön henkilöillekin tästä ja toivottavasti edes tämä jossain vaiheessa jotenkin muuttuisi tästä sitten kun ajatellaan että moni on sitten mennyt sinne hakemaan toimeentulotukea kun tämä on taas leikannut sitä niin kyllähän tämä nyt työllistää niitä kelan virkailijoita kun käydään luukulta toiselle että saadaan se sama vanha tulotaso sitten tämä on kanssa kyllä hyvä lausuma että selvitetään sitä miten yrittäjät ja työnantajat ovat kokeneet tämän aktiivimallin toimivuuden

montaa yrittäjää sitten ne kaikki työttömät pommittavat siellä joka kuukausi tekevät niitä työhakemuksia vaikka tietävät etteivät pääsisi kyllä tämä on iso iso taakka sille työnantajallekin kun hän tietää että hänellä ei ole antaa töitä mutta koko ajan pommitetaan ja vastausta pitäisi antaa todella hyvät kahdeksan lausumaa ja näitä kannatan

arvoisa puhemies kun tätä aktiivimallia alun perin käsiteltiin kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista viime vuonna niin sanoin siitä kuultuani että viisikymmentäneljä prosenttia työttömistä todennäköisesti ei näitä ehtoja tule täyttämään että aktiivimalli on häpeällistä ihmisten kyykyttämistä ja kyyninen leikkaus perusturvaan ja että ei ole mitään kohtuullisuutta mallissa jonka ehtoja yli puolet työttömistä ei pysty täyttämään näin näyttää käyneen tätä näkemystä ei ole tarvinnut myöhemmin peruutella kuka tätä uudistusta kiittää kuka sanoo että tämä toimii nyt kuitenkaan eduskunnan enemmistö ei halua sitä muuttaa eikä kumota mutta nyt kun ollaan tässä tilanteessa että näin on niin nämä edustaja juvosen esittämät kannatettavat esitykset lausumiksi saavat minunkin kannatukseni tässä on tuotu esille monta oleellista epäkohtaa mitä tähän aktiivimalliin liittyy mistä alun perinkin puhuttiin ja mitkä ovat toteutuneet itse nostan esille kaksi epäkohtaa joihin näitä lausumia ehdotetaan elikkä lausuma numero kolme jossa puhutaan alueellisista epätasa arvoisuuksista itse tulen sellaiselta seudulta jossa niitä töitä ei ole liiaksi tarjolla voi olla yksinkertaisesti tilanne että työpaikkoja vain ei ole siellä vaikka niitä kuinka hakisi tämä täytyy selvittää onko tässä tällaista alueellista epätasa arvoistamista koska ihmisiähän pitää perustuslain mukaan kohdella tasa arvoisesti suomessa eli ihmisiä tekemään asioita joissa he eivät voi tosiasiallisesti onnistua ja kohta kuusi että selvitetään miten työnantajat ja yrittäjät tämän asian ovat kokeneet itse ainakin heti alusta lähtien ajattelin niin että noinkohan tuossa mahtaa tulla sinne töihin motivoituneita työntekijöitä jos olisin itse yrittäjä haluaisinko että minulle tulee pöydälle pino työhakemuksia jotka on lähetetty sen takia että ne on on ollut pakko lähettää tuleeko sillä tavalla motivoituneita työntekijöitä yritykseeni tekemään niitä töitä osaamisella ja ja ammattitaidolla

arvoisa rouva puhemies kyllähän tämä

aktiivimallin toteutuminen näyttää sen tosiasian että tämä on täysin mahdoton ja yleensä työttömille silloin kun työpaikkojen riittävyydestä on pula tai työpaikat eivät kohtaa koulutusta ja nämä vaikeudet tulevat eteen näitä alueellisia eroja kun verrataan niin ne ovat valtavia ja työpaikkoja ei löydy joka puolelta tämä on semmoinen laki mikä on selkeästi eriarvoistanut meidän työttömät työnhakijat ja heidän mahdollisuutensa saada edes tilapäistä työtä ovat todella heikot se näkyy niistä tuloksista kuinka monelta on viisi prosenttia leikattu näitä päivärahoja ja kuinka moni on menettänyt ansioitaan hallitus on kehunut näillä että tämä aktiivimalli on osa sitä kuinka saadaan työllisyysastetta nostettua kun katsoo noita tilastoja ja tutkii tarkemmin mitä täällä on tapahtunut niin huomaa sen tosiasian että näyttää esimerkiksi siltä että palkattoman työvoiman käyttöä on lisätty huomattavasti jos miettii tai kuntouttavan työtoiminnan määrää mikä on lisääntynyt tuommoisessa kahdeksassa vuodessa vuonna kaksituhattakymmenen oli viisituhatta työkokeilua kuukaudessa ja vuonna kaksituhattakahdeksantoista yli kaksikymmentäkuusituhatta tämmöistä palkatonta työhommaa oli järjestetty kuukaudessa tämä osoittaa sen että hallitus kaikilla tavoilla pyrkii eriarvoistamaan palkansaajia mahdollisuuden tehdä palkansaajana töitä tai heikompiosaisen työttömän työttömyysturvaa leikkaamalla tähän lopuksi ilmoitan että kannatan edustaja modigin tekemää esitystä

edelleen hallitusryhmistä on paikalla nolla henkilöä käsittelemässä aktiivimallia jonka he ovat itse luoneet ja joka nyt täällä saa ansaitusti kritiikkiä oppositiosta paikalla on toistakymmentä edustajaa tämä kuvastaa mielestäni hyvin tilannetta tämän asian suhteen aktiivimalli perustuu sellaiseen ihmiskuvaan jota en voi allekirjoittaa se perustuu siihen että ihminen on lähtökohtaisesti syyllinen johonkin ja pitää osoittaa syyttömyytensä toimimalla kuten järjestelmä haluaa tässä tapauksessa aktiivitoimenpiteisiin osallistumalla me kaikki tiedämme mikä on arki te palveluissa ympäri maata me kaikki tiedämme että kaikki ne palvelut joilla niin sanotusti aktivoidaan ihmisiä eivät tosiasiallisesti lisää mitään muuta aktiivisuutta kuin byrokratiaa ja pakollista kursseilla pyörimistä tästä hyötyvät korkeintaan konsultit siinä ei ole yksinkertaisesti mitään järkeä

sijaan että luomme tällaisia malleja joissa ihminen joutuu epäröimään ja navigoimaan tukiviidakossa aivan turhaan meidän pitäisi tehdä malli joka perustuu ihmisten omaan aktiivisuuteen ja sen voimauttamiseen paras keino tähän on laajentaa perustulokokeilua esimerkiksi itsensä työllistäjiin ja yrittäjiin ja ylipäätään ottaa enemmän askelia vastikkeettoman perusturvan suuntaan lisäksi tämä aktiivimalli on todistetusti alueellisesti täysin epätasa arvoinen se kohtelee eri ikäisiä ihmisiä epätasa arvoisesti se on epätasa arvoinen monella tavalla on syytä myös huomata että euroopan neuvosto on jo useaan otteeseen moittinut suomen matalaa perusturvaa ja nyt kuitenkin yhdistettynä muihin perusturvaleikkauksiin hallitus on keksinyt tällaisen uuden leikkurin jota markkinoidaan aivan toisella tavalla siten että se ikään kuin lisäisi ihmisten jotakin oma aloitteisuutta mitä se ei tee

pitää nyt tarkentaa että tästä pohjasta äänestettiin jo ensimmäisessä käsittelyssä ja nyt ei voida enää ottaa käsittelyyn hylkäystä

sitten mennään puhujalistaa eteenpäin
puhemies myös minulle on pettymys se että viime kerralla tänne sentään ennen pitkää ilmestyi yksi tai kaksi hallituspuolueen edustajaa mutta nyt täällä ei heitä juurikaan näy näy siinä mielessä toivoisin että kun näitä käsitellään nämä kiinnostavat valtavasti kansalaista koskettavat monen ihmisen arkea niin täällä syntyisi todellista keskustelua ja debattia ja saisimme myös eduskunnan pöytäkirjoihin selkeät perustelut hallituspuolueiden edustajilta siitä miksi tällaista mallia jota kukaan ei tunnu haluavan väen vängällä kuitenkin viedään eteenpäin viimeksi kuitenkin puhemies täällä oli paikalla ministeri lindström ja hänelle muistelin sitä miten joskus aikanaan kysyin että miksi ihmeessä täytyy tuoda tällainen kansalaisten oikeustajua loukkaava malli jossa ihmisiä rangaistaan työttömyysturvan leikkauksella siitä että he aktiivisesti etsivät töitä eivätkä työllisty se täytyy väen vängällä tehdä tuolloinhan ministeri vastasi minulle että no tämä nyt vain on se kivi pullassa mikä pitää niellä tämä nyt on vain se kivi pullassa mikä pitää niellä tämä vastaus herättää ihan normaalistikin maalaisjärjellä ajatellen sen kysymyksen että miksi ihmeessä pitää leipoa pullaan kivi se varmasti olisi paljon maukkaampaa jos siinä kiveä ei olisi miksi se kivi pitää sinne leipoa miksi se pitää väen vängällä niellä eikö olisi yksinkertaisempaa että otetaan kivi pois ja kaikki on paljon paremmin ja tällehän on ollut tyypillistä juuri se että kukaan ei ole tunnustanut että minä nyt kauheasti haluan tämän mallin mutta silti se täytyy tuoda ehkä tämä kuvastaa hallituksen kummallista arvopohjaa kun ajatellaan että työttömiä täytyy näinkin rangaista tässähän on tässähän on taustalla se että ajatellaan että ellei tule tällaista keppipuolta niin sitten sitten mitään ei tapahtuisi mutta minä sanon kyllä tässä puhemies ja me me voimme täällä ainakin sitten opposition voimin todeta kun täällä ei hallitusta kovasti näy että että okei otetaan sitten se kivi pois pullasta otetaan se pois pullasta neljästoista neljättä

tästäkään nyt oikein kukaan ymmärrä miksi juuri näin eli puhemies kivi pois pullasta neljästoista neljättä

arvoisa puhemies

että tämä niin sanotusti työn tarjontaa lisäävä uudistus ei toimi tarkoituksena tässä aktiivimallissa joka tulee hylätä on nimenomaan lisätä työn tarjontaa mutta voidaan miettiä mikä on paras keino toteuttaa tuota tavoitetta onko se tämmöinen vastikkeellisuuteen rangaistukseen ja rangaistuksen uhkaan perustuva aktiivimalli vai jokin muu edustaja parviainen olli poika nosti hyvin esiin kysymyksen ihmiskuvasta meidän ihmiskuvamme kun puhumme sosiaaliturvan uudistamisesta ihmisten perusturvasta kytkeytyykö se ihmiskuva siihen että me luotamme ihmisiin ja pyrimme mahdollistamaan ihmisille sen että ihmiset voivat tehdä järkeviä valintoja omassa arjessaan vai perustuuko se siihen että ylhäältä alaspäin ohjataan pakon

vahvasti myös perusturvaan en sitä rupea nyt syvemmin käsittelemään mutta tahdon sanoa sen että vastikkeettoman perustulon ajatus on nimenomaan se että vapautetaan ihmisiä tekemään järkeviä valintoja omassa arjessaan eikä käytetä tämmöistä aktiivimallin kaltaista pakotetta uhkaa ylhäältä alaspäin tehtävää ohjausta ihmiset tarvitsevat paljon tuki ohjauspalveluita se on selvä asia mutta olisi vain kaikkien kannalta huomattavasti järkevämpää että se sama rahasumma mikä menee tällä hetkellä sosiaaliturvan vähimmäistasoon käytettäisiin fiksummin tässä yhteiskunnassa se käytettäisiin sillä tapaa että se mahdollistaisi kaikille ihmisille kaikissa tilanteissa työn vastaanottamisen se mahdollistaisi köyhyysloukkujen kannustinloukkujen purkamisen se mahdollistaisi ylipäätään työn kohtaanto ongelmien taklaamisen paremmin ja se voidaan tehdä myös taloudellisesti neutraalisti jos samat eurot mitä sosiaaliturvan vähimmäistasoon tällä hetkellä menee käytetään vain fiksummin tämä liittyy nimenomaan ihmisten osallistamiseen ihmisiin luottamiseen ihmisiin uskomiseen vihreiden ihmiskuva lähtee nimenomaan luottamuksesta toivon että tämä tämä keskustelu jatkuu myöhemminkin kun sosiaaliturvaa uudistetaan ei siinäkään yhteydessä hyödynnetä näitä ja vastikkeellisia ajatuksia vaan luotetaan mieluummin ihmiseen

edustaja mäkisalo ropponen

arvoisa puhemies tämä hallituksen niin sanottu aktiivimalli on tehoton ja epäinhimillinen tämä ei aktivoi ketään vaan päinvastoin alkuperäiseen malliin hallitus sanoi tekevänsä pieniä korjauksia näiden korjausten jälkeenkin malli tarjoaa lähinnä keppiä pitkäaikaistyöttömille neljä keskeistä ongelmaa tässä mallissa ovat ensinnäkin se on epäoikeudenmukainen sekä alueellisesti aloittain että ikäryhmittäin eli me tiedämme että työpaikkojen ja työllistymistä edistävien palveluiden saatavuus vaihtelee alueellisesti joten malli vaarantaa kansalaisten tasa arvoisuuden kohtelemalla eri alueilla asuvia työttömiä epätasa arvoisesti riippumatta työttömän aktiivisuudesta lisäksi aloittain aloittain vertailtuna aktiivimallin tulokset vaihtelevat paljon ja kaiken lisäksi näyttää siltä että malli leikkaa erityisesti iäkkäiden työttömien etuuksia toiseksi tämä malli on epäinhimillinen eikä se millään tavalla huomioi ihmisen toimintakykyä työttömissä työnhakijoissa on paljon henkilöitä joilla on työ ja toimintakykyä alentava sairaus tai joku toimintakyvyn rajoite ja merkittävällä osalla pitkäaikaistyöttömistä on työkykyä kohentavan hoidon ja kuntoutuksen tarve erityisesti nämä henkilöt kokevat aktiivimallin ihmisarvoa alentavana rangaistuksena itselleen sillä kuntoutus ei olekaan hallituksen mallissa sitä oikeaa aktiivisuutta on epäoikeudenmukaista olla huomioimatta ihmisten toimintakykyä ja edellyttää kaikilta samanlaista aktiivisuutta vaikka he tarvitsisivat kuntoutusta ohjausta asianmukaiseen hoitoon työkyvyn selvitystä tai muita palveluita kun on kysytty ihmisiltä itseltään kokemuksia aktiivimallista he kertovat tämän mallin lisänneen arvottomuuden ja alemmuuden tunteita osa kertoo myös vihan tunteiden lisääntyneen joku on sanonut että heitä halutaan tietoisesti nöyryyttää nämä kokemukset ja nämä kertomukset ja tuntemukset ovat erittäin vakavia ja niitä pitäisi kyllä kuulla kolmas ongelmahan tässä mallissa on että se lisää byrokratiaa ja siitä huolimatta se ei tarjoa niitä palveluita joita työttömät tarvitsisivat mallin keskeinen epäkohta on myös se että aktiivistakaan omatoimista työnhakua ei aina välttämättä katsota sellaiseksi aktiivisuudeksi jolla voi välttää työttömyysturvan aleneman työttömien aktiivisuuden valvonnan ja sanktioiden sijasta tulisi panostaa työttömien työllistymistä edistäviin palveluihin ja erilaisiin positiivisiin kannusteisiin pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat koulutusta henkilökohtaista tukea rinnalla kulkemista työnetsintäpalveluita työhön valmennusta mutta eivät rangaistuksia usein tarvitaan lisäksi myös sosiaalityön terveydenhuollon ja psykologin palveluita ja sitten se neljäs mallin epäkohta on se että se lisää toimeentulovaikeuksia pieniin tuloihin kohdistuva leikkaus on tuntuva työttömän arjessa eli kolmenkymmenenkahden euron leikkaus kuukaudessa on pienillä tuloilla suuri menetys toimeentulotuella on toki mahdollista täydentää toimeentuloa mutta toimeentulotuki on kyllä väärässä paikassa jos tämän etuuden tarpeen aiheuttaa lainsäädäntö tai ensisijaisen etuuden leikkaus lisäksi aktiivimallin vuoksi asioiminen usean viranomaisen luona lisää byrokraattisuutta ja heikentää työllistymisen kannustimia kannustimia entisestään kertauksena vielä jos me haluamme pitkäaikaistyöttömien työllistyvän niin meidän täytyy lisätä koulutusta kuntoutusta ja muita työllistymistä edistäviä palveluita jotka räätälöidään yksilöiden tarpeiden mukaisesti eli edelleen kyllä tämä kansalaisaloitteen viesti on varteenotettava kumotaan aktiivimalli

arvoisa herra puhemies aktiivimallilaki on ollut yksi tämän kauden suuria käsittämättömyyksiä se on laki jonka toimivuuteen uskoi vain hallitus ei yksikään asiantuntija ei yksikään työtön ei työvoimatoimiston työntekijä ei kukaan muu paitsi hallitus nyt kun tästä on meillä käytännön kokemukset niin kaikki ne epäilyt joita täällä jo lähtöruudussa esitettiin ovat toteutuneet ja vielä pahemmin kuin silloin ajateltiin aktivointia ilman mahdollisuutta aktiivisesti työllistyä ihmisten laittamista sellaiseen tekemiseen ja ja hakemustenlähettämisautomaattiin jonka toisessa päässä ei näy mahdollisuutta työllistyä tämä on rangaistusautomaatti joka halveksii ihmisten halua työllistyä tämä on ahdistusta lisäävä ja epätoivoa tuova malli se jää varmasti tulevaisuudessa monen tutkijan arvioitavaksi että kun kerran jo alun pitäen kun tämä malli esiteltiin oli tiedossa mikä tästä seuraa niin miksi tällainen on pitänyt tehdä ollut se motiivi miksi tällainen ahdistusautomaatti on pitänyt tälle kansalle luoda on turhauttavaa nähdä että vielä tässäkään vaiheessa hallituksen edustajat eivät ole täällä vastaamassa meidän kysymyksiimme tämä on demokraattisesti erittäin ikävä päivä vastuunkantoon kyllä kuuluu se että jos tehdään huonoja esityksiä ymmärretään tunnustaa virheet ja toivon että

sillä tavalla että tämä kansalaisaloite olisi tässä nyt sitten voittanut ja tämä kumoutuisi mutta ehkä jää sitten seuraavan hallituksen tehtäviin kumota tämä malli arvoisa puhemies sitten vielä pitää ottaa huomioon se

suurin osa työttömistä ei ajattele että voi kun pysyisin pitkään työttömänä kyllä kyllä sisään rakennettu työn halu mutta tällaiset esitykset ovat omiaan kumoamaan uskon siihen että ne jotka päätöksiä tekevät ovat luomassa puitteita työn saamiselle jään kyllä kerta kaikkiaan ihmettelemään tätä varmaan loppuelämäkseni ja totean että ei esityksestä tee hyvää se että sen tekee hallitus vaan se mitä se esitys tuottaa ja tästä esityksestä on syntynyt vain huonoja

sijaan kannattaisi esimerkiksi kehittää niitä oppeja joita on saatu vaikkapa työllisyyskokeiluissa esimerkiksi pirkanmaalla toteutettiin työllisyyskokeilu joka lisäsi merkittävästi ihmisten aktiivisuutta ihan positiivisten keinojen kautta ei tarvittu leikkuria ja varmaan myös valtion rahoja säästyi kun ihmiset pääsivät töihin sen lisäksi että meillä on erilaisia työllisyystoimia jotka edistävät ihmisten työllisyyttä meillä pitäisi olla myös keinoja luoda uusia työpaikkoja yrittäjyyttä tukemalla ja tässä yhteydessä nostaisin esiin sen että esimerkiksi pienimpien yritysten tukeminen ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisen osalta olisi yksi keino jolla voisimme saada nopeasti esimerkiksi nuoria töihin nykyistä enemmän toki yritykset ovat erilaisia tarpeensakin ovat ovat erilaisia mutta jos tätä kehitettäisiin varmasti tulokset voisivat olla hyviä ylipäätään työn tarjontaa pitäisi kasvattaa ja siihen auttaa yrittäjyyden tukeminen tukeminen fiksu veropolitiikka ja tietenkin se että ihmisiin luotetaan ja ihmisille annetaan aidosti mahdollisuuksia käyttää aikaansa hyödyllisyyteen jos joku päättää tietoisesti jäädä kotisohvalle yhteiskuntatasolla se on silloin sen yksilön oma valinta ja meidän tehtävämme ei ole ruoskalla häntä sieltä pyrkiä ylös saamaan vaan keksiä keinoja joilla saamme hänet voimautumaan ja lähtemään ihmisten ilmoille ihan ilman niin sanottuja pakkokeinoja joita tässäkin tapauksessa aktiivimalli edustaa eli edelleen korostaisin sitä ihmiskuvaa meidän pitäisi lähteä positiivisesta ihmiskuvasta ja ei perustu se että meillä on leikkureita jotka kohdistuvat tiettyihin ihmisiin ikään kuin syyllistäen heitä ennalta ja lisäksi vielä eriarvoistaen ihmisiä suhteessa muihin aktiivimalli on syytä purkaa se on tämän hallituksen listalla selvästi nyt asia johon he he eivät halua puuttua mutta seuraavissa hallitusneuvotteluissa suomen seuraavan hallituksen on purettava tämä malli

toteutetun menestyksekkään työllisyyskokeilun josta olisin itsekin halunnut puhua nimittäin siellähän työttömien määrä ja pitkäaikaistyöttömien määrä selkeästi väheni ja ja se palaute mikä siitä kokeilusta tuli oli erittäin positiivista ja se mikä siinä oli yhtenä keskeisenä tekijänä toivoisi sen jatkuvan siellä muuallekin suomeen oli nimenomaan se että siellä pitkäaikaistyötön otettiin vastaan kokonaisvaltaisesti kuunneltiin ja kohdattiin ja selvitettiin mitkä ovat todella niitä ongelmakohtia tai mitkä ovat niitä haasteita

minkä takia alun perinkin vastustimme tätä aktiivimallia oli nimenomaan se että sinne jäi näitä isoja valuvikoja ei voi olla tilanne niin että vaikka ihminen tekee paljon työtä sen eteen että löytäisi työpaikan tai löytäisi sopivan koulutuspaikan tai muun muun sellaisen toimen mikä luetaan tämmöiseksi riittäväksi aktiivisuudeksi jotta korvauksia ei leikattaisi tähän jäi nimenomaan ne suuret valuviat joka ei riipu ihmisestä itsestään toisin sanoen että yrittää löytää työtä yrittää löytää koulutusta kun sitä ei siltä paikkakunnalta tai lähimainkaan löydy yrityksistä huolimatta leikataan sitä toimeentuloa kyse on kuitenkin toimeentulosta mikä alun alkaenkin on varsin varsin niukkaa ja siitä vielä leikataan eihän tämä sovi minkäänlaiseen oikeusvaltion ajatukseen ja inhimilliseen ihmisten kohteluun siinä mielessä kun näitä valuvikoja jäi ja paitsi että se on kohdellut ihmisiä alueellisesti eriarvoisesti siinä on vielä myös ikään liittyvää eriarvoisuutta eriarvoisuutta ennen sen vuoksi että tämä korvausten väheneminen ei ole enää ollut ihmisten omissa käsissä vaan riippunut pitkälti siitä mikä on paikkakunnan tilanne kaiken kaikkiaan vielä haluaisin nostaa esille sen aika näkyy tuossa nopeasti kuluvan että kun täällä on puhuttu perustulosta niin kyllä huomattavasti kannatettavampi ja tehokkaampi olisi se kdn tuoma kannustava perusturva mikä huomioi eri eri tukimuodot ja edesauttaa sitä että myös pienet työpätkät on kannattavaa ottaa vastaan elikkä työn tulee olla aina kannattavaa

puhemies itsekin tätä keskustelua kuunnelleena haluan muutamaa asiaa hieman täsmentää eli se että vastustan aktiivimallia ja kritisoin sitä perustuu nimenomaan juurikin siihen että mallissa oli jo alusta alkaen näkyvillä olevia epäkohtia jotka ovat sellaisenaan kaikki toteutuneet ja se kohtelee ihmisiä epätasa arvoisesti asettaa heidät mahdottomaan tilanteeseen voidaan sanoa niin että vilpittömästikään yrittämällä kaikki eivät voi aktiivimallin ehtoja täyttää ja silti heiltä leikataan toimeentuloa ja se on mielestäni väärin mutta nyt kun tämä keskustelu laajennettiin hieman filosofisemmalle tasolle eli käytiin puhumaan periaatteellisesti kansalaispalkan tyyppisistä ratkaisuista vastikkettomista perustuloista niin siihen minun kyllä täytyy sanoa että sellaisia en varsinaisesti pysty kannattamaan eli kyllä suomalainen työmoraali perinteisesti on siihen perustunut että ihmisen täytyy tehdä työtä elääkseen jos hän siihen kykenee ja hänelle nyt se työpaikka on saatavilla eli vastikkeettomaan rahaan sen eteen tarvitsisi tehdä sellaiseen kannusteeseen mielestäni yhteiskunnalla ei kyllä ole varaa kannatan toki sosiaaliturvan uudistamista ja sen parantamista luukulta toiselle juoksuttamisen vähentämistä ja kannustinloukkujen purkamista nimenomaan porkkanan ei kepin kautta mutta vastikkeettomuuteen meidän ei mielestäni pidä periaatteellisella tasolla lähteä

arvoisa puhemies

kansalaisaloitteen esitykseen jonka mukaan työttömyysturvan aktiivimalli on kumottava emme ole missään vaiheessa kannattaneet työttömyysturvan aktiivimallia joka leikkaa epäoikeudenmukaisella tavalla työttömyysturvaa ja jonka hallitus ajoi eduskunnan äänestyksessä voimaan perustelut ovat selkeät malli on osoittautunut epäoikeudenmukaiseksi työttömyysetua saavan aktiivisuutta seurataan kuudenkymmenenviiden työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujaksoissa mikäli aktiivisuus ei ole riittävää työttömyysetuus maksetaan seuraavan tarkastelujakson ajan alennettuna mallin toimivuudesta tähän mennessä saadut tulokset viittaavat siihen että malli toimii etuisuusleikkurina mutta sen muut vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi yksi merkittävä havainto on että työttömyysturvan aktiivimalli ei ei kohtele työnhakijoita yhdenvertaisesti malli on osoittautunut myös alueellisesti epäoikeudenmukaiseksi sekä edelleen se kohtelee eri alojen työntekijöitä epäoikeudenmukaisesti

tai muuhun tarpeenmukaiseen palveluun on välttämätöntä selvittää miten työllisyyttä tukevat palvelut vastaisivat paremmin niiden kohderyhmien tarpeisiin jotka ohjataan tai jotka hakeutuvat näihin kyseisiin palveluihin myös on todettu että malli lisää byrokratiaa eikä tarjoa riittäviä palveluja työttömien aktiivisuuden tarpeetonta valvontaa ja sanktioita tulisi vähentää ja tulisi panostaa ennen kaikkea työllistymistä edistäviin palveluihin ja positiivisiin kannusteisiin rankaisemisen sijaan mallin epäkohta on se että aktiivistakaan omatoimista aktiivistakaan omatoimista työnhakua ei katsota mallin mukaan sellaiseksi jolla itsessään voi välttää työttömyysturvan aleneman työtön jolle palvelutarpeen arvioinnin perusteella ei tarjota työllistymistä edistävää palvelua vaan ainoastaan omatoimista työnhakua joutuu kohtuuttomaan asemaan on ollut myös todennettavissa että malli lisää toimeentulovaikeuksia pieniin tuloihin kohdistuva leikkaus on tuntuva työttömän arjessa kelan maksamat työttömyysetuudet siis peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ilman lapsikorotuksia kuukaudessa bruttona keskimäärin vajaat kuusisataaseitsemänkymmentä euroa työttömyysturvan lapsikorotuksia saavilla leikkaus on vielä tuntuvampi toimeentulotuki viimesijaisena etuutena on kuitenkin väärässä käytössä silloin jos etuuden tarpeen aiheuttaa lainsäädäntö ja ensisijaisten etuuksien leikkaus

aktiivimallin vuoksi asiointi usean viranomaisen luona lisää tukijärjestelmän byrokraattisuutta ja heikentää työllistymisen kannustimia entisestään tähän meillä ei ole varaa arvoisa puhemies leikkurista on luovuttava ja palveluja kehitettävä aktiivimallin epäoikeudenmukaisesta leikkurista on luovuttava ja on kehitettävä aktiivisia työvoimapalveluja asiakaslähtöisesti sdp kannattaa vahvasti kansalaisaloitteen hyväksymistä

puhemies olen itse ollut pitkäaikaistyöttömien työllistämistä tukevassa hankkeessa ohjausryhmän puheenjohtajana ihan viime aikoinakin ja omien kokemusteni perusteella haluan kyllä korostaa sitä että tahallaan työttömänä olevia tai työtä vieroksuvia on tässä maassa todella vähän ja se harhakuva jota annetaan että ihmiset haluaisivat vain olla eivätkä halua mennä mihinkään ei todellakaan pidä paikkaansa

olin siinä pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksen hankkeessa ja siinä tuli selkeästi esille että jos ihminen on ollut pitkään työttömänä sanotaan nyt vaikka yli vuoden

tällainen pitkään työttömänä ollut ihminen tarvitsee onnistumisen kokemuksia paljon kannustusta ja toisen ihmisen rinnalla kulkemista ja

henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa nyt jos ajatellaan tätä aktiivimallia niin tämä malli vie monelta ne viimeisetkin itsearvostuksen rippeet eli kokemus siitä että minua nyt rangaistaan ja minua lyödään kepillä ja ei uskota siihen että minä haluaisin käydä töissä on se joka tuhoaa itsetuntoa ja entistä vaikeampi on sen jälkeen enää työllistyä esimerkiksi meidän pohjois karjalassa yksi kaikkein parhaimpia työskentelymuotoja oli työnetsintäpalvelut eli lähdettiin räätälöidysti etsimään tämän työttömän osaamista ja voimavaraa ja sitten mahdollistettiin kenties koulutus mutta se rinnalla kulkeminen oli kaikkein tärkeintä ja sitten ohjattiin ja yhdessä etsittiin mahdollisia olemassa olevia työpaikkoja joihin tämä tämä työtön voisi hakeutua aika usein erilaisten vaiheiden kautta monet meidän hankkeessamme ihmiset työllistyivät meidän meidän hankkeemme tulokset olivat erinomaisia tämä malli kumoaa tai tuhoaa kaiken sen mitä tämmöisellä toisella aktivoivalla ja ja itsetuntoa nostavalla ja kannustavalla työotteella saataisiin aikaan
arvoisa herra puhemies edustaja mäkisalo ropponen piti erinomaisen puheenvuoron tässä ja paitsi tulevaisuusvaliokunnassa myös eduskunnan terveyden ja ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmässä olemme tehneet hyvää yhteistyötä minäkin olisin halunnut tässä toisessa puheenvuorossani vielä nostaa esille nimenomaan sen että jos meillä on pitkäaikaistyöttömissä heitä jotka tuntevat että ikään kuin olisi siipi liian paljon maassa tai tai liian liian pilvinen tai synkkä se tulevaisuus ja ja liian vaikealta tuntuva tilanne tarttuakseen työhön silloin pitää päästä niihin juurisyihin kiinni että onko siellä kuntoutuksen tarvetta onko siellä sairaanhoidon tarvetta mitä syitä siellä on siihen että mieli on maassa ja masennus on suuri muitakin syitä kuin se pitkä työttömyys aivan samanlainen kokemus on sieltä pirkanmaalta ja tampereelta että että kovin on pieni se joukko nuoria tai vanhempia jotka eivät haluaisi tarttua työhön ja jos työhön tarttuminen mietityttää ja askarruttaa niin kyllä sieltä usein nousee esiin se että on se itsearvontunto jo niin niin heikoilla tai on ajatus että en pysty en kykene en osaa ja ja

työllisyyspalveluissa toimivien pitäisi ymmärtää pysähtyä tähän asiaan ja puuttua siihen ja nimenomaan niitä juurisyitä nostaa nostaa esiin ja keksiä yhdessä keinoja miten mennään eteenpäin myös sen heikentyneen itsetunnon tai oman kunnioituksen kohottamiseksi

toki se on ikäihmisilläkin iso asia koska siellä monta kertaa on erittäin hyvää osaamista ja työkokemusta sellaisessa ikäjoukossa ja he useasti sanovat että eihän meistä ole enää mihinkään meillä on valtava potentiaali työmarkkinoilla myös ikäihmisten ja keski ikäisten joukossa mutta jos ajattelen nuoria erityisesti jos nuori on jäänyt pitkäksi aikaa työttömäksi tuntuu että silloin se kynnys vasta kasvaa ja kasvaa ja nousee erittäin korkeaksi ja ja tässä on tietysti koko tulevan elämän kannalta iso kysymys sen vuoksi näkisin että että erityinen panostus pitäisi laittaa paitsi koulutukseen myös koulutuksen jälkeen siihen että nuoret pääsevät töihin saavat ensin niitä kokeilupaikkoja ehkä lyhyempiä työpaikkoja ja niistä toivon mukaan monella tavalla positiivista palautetta ja kannustusta ja jos mitään kritiikin paikkaa on niin sekin silloin esitettäisiin rakentavalla tavalla jotta yksikään meidän nuorista ei jäisi ilman ilman työpaikkaa ja pääsisi sillä tavalla työelämään kiinni koska kyllä se työ monella tapaa on myös se suojeleva tekijä elämässä eteenpäin

kun tietty osuus tästä etuudesta menetetään niin sitten voi toimeentulotuesta hakea ikään kuin sen mitä on jäänyt vajaaksi ja tämä on käsittämätön ajatusrakennelma se lisää kaikkien työtä turhaa työtä aikanaan meillä espoossa kaupungin asuntovuokrayhtiö yhtiöitettiin ja vuokrat nousivat paikoitellen seitsemänkymmentä prosenttia tämän yhtiöittämisen seurauksena ja kun poliittista vastuuta tässä haettiin niin siellä sitten todettiin että no toimeentulotuki hoitaa tämän kyllä pidän tällaista ajattelutapaa todella vastuuttomana ei ole tätä varten rakennettu että täällä tehdään huonoja ratkaisuja joita sitten joku toinen tukimuoto todella paikkaa ja ja ennen kaikkea just sen takia että sitten tämä henkilö joka on kohteena joutuu itse paikkaamaan omalla työllänsä ja juoksemisellansa luukulta toiselle näitä huonoja lakeja

puhemies sipilän hallituksen tavoite oli työllisyyden kohottaminen monin monin eri toimin ja kuten hyvin tiedätte niitä niitä on todella todella paljon ja tämä aktiivimalli on yksi niistä ja kyllähän silloin kun tämä lähti käyntiin saatettiin todeta ettei tämä kaikkia ihan tasavertaisesti kohtele mutta kuten hyvin tiedätte on tehty monia toimia joilla on nyt laajennettu tätä tämän kansalaisaloitteen kohdetta eli tätä aktiivimallia on muutettu mutta ne muutokset eivät ole vielä täysimääräisesti tietenkään tuottaneet tulosta ja varmaan tiedätte myöskin sen että meneillään on arviointitutkimus tämän mallin vaikutuksista te palveluihin ja mallin välittömistä vaikutuksista työttömyyteen ja myöskin työmarkkinasiirtymiin ja tämä väliraportti on nyt odotettavissa huhtikuussa mutta vasta syksyllä sitten lopullinen raportti eli sitten ihan oikeasti voidaan

arvoisa puhemies tällä hetkellä ainoastaan jehovan todistajat ovat nykyisen vapautuslain perusteella saaneet vapautuksen asevelvollisuuden suorittamisesta heidän vakaumukseensa perustuen muut aseistakieltäytyjät on puolestaan tuomittu rangaistuksiin tämän lain hyväksyminen sinänsä korjaisi tämän yhdenvertaisuusongelman me vasemmistoliitossa että yhdenvertaisuus on tavoiteltava tila mutta korjaisimme ongelman toisin hallituksen esitys on ongelmallinen perus ja ja ihmisoikeusnäkökulmasta hallituksen ehdotus ei ratkaise niiden mielipidevankien ongelmaa jotka uskontonsa tai vakaumuksensa takia eivät katso voivansa suorittaa ase tai siviilipalvelusta ja jotka sen vuoksi tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai valvontarangaistukseen tämä esitys tuokin jehovan todistajat uutena ryhmänä asevelvollisuus ja siviilipalveluslain rangaistussäädösten piiriin ja lisää todennäköisesti siten vapausrangaistuksiin tuomittavien totaalikieltäytyjien määrää ykn ihmisoikeuskomitea on toistuvasti kiinnittänyt suomea koskevissa maaraporteissaan huomiota siihen että jehovan todistajien poikkeuskohtelua ei ole laajennettu koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä lisäksi ykn ihmisoikeuskomitea on kiinnittänyt huomiota siviilipalveluksen rangaistusluontoiseen kestoon ja aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamiseen vain rauhan aikana näistä syistä vasemmistoliitto esittää hyväksyttäväksi seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnalle esityksen jolla siviilipalveluksen kestoa lyhennetään tulevaisuudessa ja että lainsäädännössä luovutaan aseistakieltäytyjille aseistakieltäytyjille langetettavista vapausrangaistuksista arvoisa puhemies suomessa mielipiteen ja uskonnon vapauden maassa jokaisella on oikeus omaan vakaumukseensa ja jos oma vakaumus estää sinua tuo sinuun ajatuksen siitä että sinä et halua tarttua aseisiin niin siihen jokaisella on oikeus ilman että menettää vapauttaan

tätä ongelmaa vasemmistoliiton esittämällä tavalla vaan olen siitä periaatteellisesti ja rakenteellisesti täysin eri mieltä oikeus on ennen velvollisuutta vain sanakirjassa ymmärtäisin sen jos jonkun vakaumus kieltää aseen käytön mutta sitä on mahdotonta käsittää miten se vakaumus voi kieltää aseettoman palveluksen tai siviilipalveluksen tämä esitys on pienehkö mutta periaatteellisesti tärkeä on kestämätön ajatus myös se että jollain tietyllä uskomusjärjestelmällä olisi erivapaus kaikkia muita velvoittavasta velvoitteesta lakeja voi olla vain yksi ja sen on oltava meille kaikille sama silti tämä ajatus on kannatettava ja ajatuksena tätä voisi laajentaa muuhunkin niin sanottuun positiiviseen syrjintään eli erityiskohteluun

arvoisa puhemies kuten edustaja modig tuossa edellä totesi tällä esityksellä nyt lähdettiin ratkaisemaan sitä ongelmaa että kaikkia vakaumuksia ei tällä hetkellä ole yhdenvertaisesti kohdeltu sillä tavalla että nyt myös jehovan todistajia koskee tämä tämä asevelvollisuuden suorittaminen eikä sillä toisella tavalla että olisimme samalla tavalla vapauttaneet sitten myös muut on se sitten pasifistinen vakaumus tai mikä tahansa

valiokunnassa tästä tästä keskusteltiin tai se oli yhtenä vaihtoehtona mutta nyt esitys kuitenkin sitten meni tähän suuntaan että että jehovia ei enää vapauteta mutta toisaalta ei laajennettu sitä vapautettavien piiriä on tärkeätä että mietintöön nostettiin se että selvitetään sitä maanpuolustusvelvollisuuden laajempaa kehittämistä ja vahvempaa eriyttämistä asevelvollisuudesta jotta jokaiselle löytyy paras tapa täyttää maanpuolustusvelvollisuus

niin kuin tuossa tuli esille meillä on on tilanne jossa meillä on muitakin ryhmiä jotka kokevat että että he eivät halua tätä asevelvollisuutta suorittaa sinänsä meillä on siviilipalvelus olemassa mikä on erittäin hyvä mutta se on nyt tällä hetkellä rangaistuksenomainen se on kestoltaan paljon pidempi sen takia valiokunnassa olisimme halunneet

aseellinen maanpuolustus ja olisikin hyvä miettiä miten me pystyisimme mahdollistamaan jokaiselle suomalaiselle tavan suorittaa maanpuolustusvelvollisuutta laajentamaan sitä pikemminkin kansalaispalvelusvelvollisuuden suuntaan jolloin se ei olisi myöskään niin kytkettynä tähän maanpuolustus termiin me tiedämme että kriisitilanteissa on paljon sellaisia tehtäviä ja tarpeita jokaisella kansalaisella olisi oma roolinsa ja tärkeä paikkansa liittyvät ne sitten ympäristökatastrofien torjuntaan liittyvät ne huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvät ne vaikka tämmöisen hybridivaikuttamisen informaatiovaikuttamisen ja ja siihen siihen liittyvän puolustus ja vastustuskyvyn lisäämiseen

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kannatan tätä edustaja modigin tekemää lausumaa sitten myös kun se tulee tänne saliin seuraavista syistä siviilipalvelukseen voi hakeutua normaalioloissa hakemuksen perusteella ilman vakaumuksen tutkintaa siis ilman vakaumuksen tutkintaa vakaumuksen tutkinnasta luovuttiin sen jälkeen kun suomi sai siitä nuhtelut euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta ja sen perusteissa oli se ajatus että kukaan ihminen ei ole riittävän hyvä taitava arvioimaan ja tutkimaan jonkun henkilön vakaumuksen syvyyttä nyt kuitenkin siviilipalvelusajan kesto on ongelmallinen koska se ei ole yhdenvertainen ja sillä on rangaistuksen luonne tämä rangaistuksen luonne nimenomaan kohdistuu siihen että joku ilmaisee vakaumustaan tässä on ristiriita ja sen tähden pidän tätä edustaja modigin esittämää lausumaa todella merkittävänä ja tärkeänä että tämä asia vihdoinkin jollakin aikajänteellä saataisiin korjattua kuulun itse niihin ihmisiin jotka aikanaan seitsemäntoista vuotiaana seisoivat yksin huoneessa jossa oli kolme ammattisotilasta jotka sitten tiukkasivat seitsemäntoista vuotiaan pojan vakaumusta ja vaativat häntä esittämään vedenpitävät selitykset omalle vakaumukselleen no tuossa keskustelussa todettiin lopulta niin että vakaumukseni näyttää olevan omakohtainen ja ja riittävän syvällinen mutta rangaistukseksi siitä sain kaksitoista kuukautta palvelusta se oli se tunne joka siitä tuli ja on edelleen tässä yhteydessä arvoisa puhemies ihmettelen sitä että meillä maahanmuuttovirastoon migriin on nyt palkattu tämmöinen vakaumuksen asiantuntija joka pohtii turvapaikanhakijoiden vakaumuksen syvyyttä kun he tulevat sinne ja ilmoittavat että ovat kääntyneet suomessa kristityiksi nyt näitä migrin päätöksiä tulee sitten ajatuksella että lausunnossa lukee vakaumus ei ole aito minä vain kysyn mikä on tämän ekspertin ammattitaito hän voi olla teologi hän voi olla joku muu filosofi tai tohtori mutta mikä on se mittari jota hän käyttää arvioidessaan ihmisen sisimpiä tuntoja

arvoisa herra puhemies tässä edustaja laukkanen kuvasi oman kokemuksensa kautta niitä kohtuuttomia tilanteita mihin ihmiset ovat joutuneet ja joutuvat edelleen vakaumus on meidän jokaisen henkilökohtainen asia sitä ei toinen voi kyseenalaistaa meidän kuuluu kunnioittaa toistemme vakaumuksia aseisiin tarttuminen on erittäin iso kysymys ja sen valinnan pitäisi olla jokaiselle henkilökohtainen ja vapaa valinta miten sen tilanteen kanssa haluaa toimia henkilökohtaisesti ajattelen että valtiolla ei ole oikeutta velvoittaa tai vaatia sitä keneltäkään

monin eri keinoin jotka eivät ole kytköksissä asevelvollisuuteen kuten kuten edustaja mikkonen täällä hyvin kuvasi niitä keinoja palvella omaa maataan on monia

arvoisa puhemies yksi asia jäi vielä tässä sanomatta kun aika loppui se että siviilipalvelukseen pyrkineiden henkilöiden maanpuolustustahto ja halu on korkea kysymys on juuri tästä muistan että kun omassa kuulustelussani kysyin näiltä sotilailta kouluttaako armeija minut tappamaan ihmisen niin he miettivät pitkään ja totesivat että kouluttaa ja siksi minä kieltäydyin siitä kunniasta mutta minun maanpuolustustahtoni on korkea ja kun he kysyivät mihin minut sitten voidaan näissä tehtävissä laittaa niin totesin että jos niin hyväksi nähdään niin voin toimia vaikka miinanraivaajana minulle ei ole ongelma se että puolustan maatani vaan se millä tavalla saan sen tehdä vakaumukseni pohjalta
arvoisa puhemies tässä talossa tulee liian harvoin kiitettyä kollegaa hyvästä erinomaisesta puheenvuorosta teen sen nyt ja kiitän edustaja antero laukkasta kahdestakin erittäin syvällisestä puheenvuorosta kiitoksia

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista

valiokunta ehdottaa kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen hylkäämistä

arvoisa puhemies lämmin kiitos vielä koko valiokunnan puolesta aloitteen tekijöille tässä kansalaisaloitteessa esitetään että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa opiskeluhan sinänsä on maksutonta jo tällä hetkellä mutta pakolliset kirjat ja muut oppimateriaalit aiheuttavat merkittävät korkeimmillaan jopa tuhansien eurojen kustannukset opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen tilanteen parantamiseksi on tehty tällä vaalikaudella töitä siihen valiokunta myös mietinnössään viittaa tämän vuoden elokuussa astuu voimaan eduskunnan hyväksymä oppimateriaalilisä neljäkymmentäkuusi pilkku kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa ja sen lisän piiriin tulee toisella asteella opiskelevaa pienempituloisten perheiden nuorta lisäksi opetushallitus on myöntänyt vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa avustusta yhteensä kahdeksalletoista hankkeelle joissa kehitetään avoimia digitaalisia oppimateriaaleja materiaalipankkeja sekä uudistetaan opetusta siten että opiskelijoille koituvat kustannukset alenevat hankkeet toteutetaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kuluessa ja niiden tulokset ovat käytettävissä alkuvuodesta kaksituhattakaksikymmentä arvoisa puhemies kävimme sivistysvaliokunnassa laajan asiantuntijakuulemisen kansalaisaloitteen pohjalta halusimme selvittää valiokunnassa miten aloitteessa esitetty maksuttomuus sekä jo tehdyt toimenpiteet vaikuttavat opintojen keskeyttämiseen ja nuorten koulutusvalintoihin amisbarometrin mukaan merkittävimpiä syitä alle kaksikymmentä vuotiaiden koulutuksen keskeyttämiselle ovat opiskelumotivaatio oppimisvaikeudet ja hyvinvointiin liittyvät haasteet rahahuolet ovat myös merkittäviä ne nousivat esille tässä selvityksessä seitsemänneksi tärkeimpänä syynä koulun keskeyttämiseen opetushallituksen lukiolaisille tekemän selvityksen mukaan kuusikymmentäviisi prosenttia pitää lukio opintojen kustannuksia kohtuullisina vastanneista kaksikymmentäyhdeksän prosenttia että heillä on taloudellisia vaikeuksia ja kuudella prosentilla nuo taloudelliset vaikeudet ovat merkittäviä valiokunnan asiantuntijakuulemissa tuli esille että toisen asteen opinnoista aiheutuvista kustannuksista ei välttämättä anneta tietoa etukäteen jolloin niiden suuruus voi tulla opiskelijoille ja heidän perheilleen yllätyksenä niin ikään opintoihin liittyvien vierailujen kuten teatteri museo ja uimahallikäyntien maksullisuus estää joidenkin opiskelijoiden osallistumisen tältä pohjalta esitämme lausumaa jonka mukaan eduskunta edellyttää että opetus ja kulttuuriministeriö huolehtii siitä että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaadaan ohjeistus jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tarvetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä sekä keinoista joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mahdollisesti välttää

miljoonan euron vuosittaisia menolisäyksiä ja sen lisäksi mahdollisista koulumatkoista aiheutuvia menoja jotka eivät sisälly edellä mainittuun arvioon arvoisa puhemies valiokunta piti erinomaisena että yli hallituskausien esillä ollut asia toisen asteen koulutuksen maksullisuudesta on tuotu kansalaisaloitteen myötä voimallisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun toisen asteen koulutuksen suorittaminen on välttämättömyys nykyisessä työelämässä pärjäämiselle valiokunta painottaakin että kansalaisaloitteessa tuodaan esille tärkeä huoli mutta toteaa että eduskunnan valtiosääntöinen asema huomioon ottaen eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lakiuudistuksen tekemiseen kansalaisaloitelaki mahdollistaa ehdotuksen tekemisen lainvalmisteluun ryhtymisestä mutta lainvalmistelu kuuluu valtioneuvostolle jolla on siihen tarvittavat resurssit tuntuu harmittavalta ja jopa hieman hassulta että muotoseikan vuoksi koko valiokunnalla ei jäänyt työjärjestyksen vuoksi muuta vaihtoehtoa kuin esittää aloitteen hylkäämistä näin mietinnön virallisen esittelyn ulkopuolelta täytyy todeta että ehkä kansalaisaloitejärjestelmässä tämän osalta olisi varmasti yleistä kehitettävää joka tapauksessa tämän tilanteen vuoksi jouduimme valiokunnassa toimimaan lausumien pohjalta ja hylkäämään varsinaisen aloitteen tämä on kuitenkin vain tekniikkaa kannathan käyvät noista lausumista ilmi mielestäni tässä keskustelussa ehkä kaikista hedelmällisintä on keskittää huomiota nimenomaan noitten lausumien sisältöön sivistysvaliokunta esittää lausumissaan konkreettisia vaatimuksia koulutuksen tasa parantavan jatkovalmistelun käynnistämiseksi valiokunta toteaa että asiantuntijakuulemisissa koulutuksen kustannukset nousivat esille yhtenä merkittävänä koulutuksen keskeyttämisen syynä valiokunnan mielestä maksuttomuuden toteuttaminen on selvitettävä kunnolla muiden tarpeellisten toimien rinnalla tavoitteena pitää olla valiokunnan useaan kertaan toistama tavoite että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon lähtökohdista riippumatta tämän pohjalta valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa se kuuluu tähän tapaan eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ottaen huomioon opintotukilain mukainen oppimateriaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta ja arviointitiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivaikutusten arviointi

arvoisa puhemies tänään lukiolainen tai amiksessa olisin varmaankin ollut barrikadeilla tasa arvon ja demokratian puolesta ja ärsyyntyneenä vallanpitäjiin vilma maria virolainen joka kuvasi itseään yksinhuoltajan lapsena kertoi facebookissa lähteneensä barrikadeille tasa arvon ja demokratian nimissä hän on parturi kampaaja jonka opinnot mahdollisti isäpuolen ja isovanhempien apu hän kertoi tulleensa miekkariin jotta häntä ja viittäkymmentäkolmeatuhatta maksuton toinen aste aloitteen allekirjoittajaa kuunneltaisiin siis että maksuton toinen aste tarvitaan arvoisa puhemies meidän täytyy kiittää aloitteen tekijöitä ja ja monia jotka ovat antaneet kasvonsa tälle aloitteelle ja ehkä itsellenikin vähän yllätyksenä heitä näemmä edelleen tarvitaan luulin vielä pari viikkoa sitten että tämän aloitteen sisällölle on eduskunnan yksimielinen tuki se olisi ollut myös aloitteen hengen mukaista aloitehan on varsin laajasti järjestöjen yhdessä valmistelema edelleen mahdollinen meille tuli yllätyksenä että valiokunnassa vaikutti siltä että hallituspuolueiden keskinäinen erimielisyys kuitenkin johti siihen että emme saaneet sellaista yhteistä lausumaa jolla tätä aloitetta olisi voitu täysin tukea mutta asia tosiaan voidaan tässä salissa muuttaa ja teemme esityksen se kuuluu näin eduskunta edellyttää yhtyen kansalaisaloitteen asiasisältöön että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio ja lukio ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi

tämä lausumaesitys tosiaan sisältyy vastalauseeseen jonka sdp teki yhdessä vasemmistoliiton rkpn ja vihreiden kanssa haluan tässä yhteydessä kiittää hyvästä yhteistyöstä puhemies on tietysti hyvä todeta tämän aloitteen iso kuva niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin totesi tässä on kysymys koulutuksellisesta tasa arvosta koulutuksen supermaa suomessa pelkän peruskoulun varassa ei nykymaailmassa pärjää ja toinen aste on aikamme peruskoulutus juuri siksi tarvitaan maksuton toinen aste ja jatkossa myös oppivelvollisuuden laajennus toiselle asteelle jotta koulutuksen järjestäjille syntyy velvollisuus laadukkaan koulutuksen järjestämiseen kenenkään koulutus tai edes siihen hakeutuminen ei saisi jäädä rahasta kiinni epäilijöitä voi muistuttaa siitä että asian taakse ovat viimeisen parin vuoden aikana tulleet oaj taloustietelijöiden enemmistö talouspolitiikan arviointineuvosto ja niin edelleen maksutonta toista astetta ja oppivelvollisuutta ei nähdä lisäkulueränä vaan tulevaisuusinvestointina jolla arvioidaan olevan myönteistä merkitystä paitsi yksittäisille nuorille myös taloudelle ja työllisyydelle arvoisa puhemies tämä aloite siis järkikysymys tulevaisuusinvestointi tai arvovalinta ihan kuinka vain sitten muutama sana tästä kuuluisasta prosessista ymmärrän että osa asiaan vähemmän syventyneistä miettii mikä ero siinä on millaisilla sanamuodoilla myönteinen kanta asiaan otetaan tässä tapauksessa sillä on kuitenkin erityistä merkitystä koska tämän aloitteen käsittely aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja juuri totesi ratkaistaan äänestyksillä lausumista lausumien kohdalla tehdään se arvovalinta arvoisa puhemies juuri näiden kasvonsa antaneiden nuorten kannalta pidän tätä nyt oikein erityisen merkityksellisenä koska tästä muotoseikasta johtuen siis oppositiollakaan ei ollut mahdollisuutta aloitetta sellaisenaan hyväksyä vielä ratkaisevassa kokouksessa kysyimme olisiko aloite tulkittavissa toimenpidealoitteeksi jolloin päätös olisi ollut hyväksyä aloite suoraan eduskunnan virkakunnan ja myös ulkopuolisten juristien tulkinta kuitenkin oli että sisällöllinen hyväksyntä lausuman muodossa on paras malli edetä ja siksi nämä hallituspuolueiden lausumat eivät siis nyt riitä meidän on tärkeä lähettää täsmällinen vahva demokratiaviesti nuorille ja siis se että me tulkitsemme aloitteen juuri niin kuin se on tarkoitettu emmekä saivartele monimutkaisilla sanamuodoilla joita taas voidaan uudelleen tulkita tämän aloitteen voi siis hylätä muotoseikkoihin vedoten tai hyväksyä muotoseikoista huolimatta asian voi tiivistää myös kuten yksi mielenosoittaja oli tänään eduskunnan edessä tehnyt kiss my muotoseikka toivon siis että eduskunnan viesti innolla ja tarmolla nimiä keränneelle aktiivijoukolle olisi olemme harkinneet asiaa valiokunnan kuulemat asiantuntijat puoltavat aloitteen sisällön edistämistä me käytämme sitä valtaa mikä meillä on ja tulemme asian taakse

herra puhemies aivan alkuun sanon että arvostan että arvostan todella paljon tätä sdpn vasemmistoliiton vihreiden ja rkpn vastalausetta ja sen kautta annettua tukea tälle nuorten ehdotukselle minä en pysty ymmärtämään sitä että kun on yksi sana kirjoitettu väärin niin se johtaa siihen että me joudumme etenemään lausumien kautta ja sitä itse aloitetta ei voida tulkita toimenpidealoitteeksi en ole juristi jos se todellakin on näin niin silloin meidän pitää muuttaa meidän lakia kansalaisaloitteesta paljon puhutaan miten ollaan huolissaan siitä että nuoret eivät äänestä eivätkä ole poliittisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivisia tämmöinen on märkä rätti vasten heidän kasvojaan kaiken tämän valmistelun ja tämän yhteiskunnallisen aktiivisuuden

ja lähestyä sitä sen esitetyn sisällön kautta jos kansalaisaloite vaatii tarkan tarkan lakitekstin muotoilun ilman yhtäkään pilkkuvirhettä niin silloin se ei toimi silloin meidän täytyy muuttaa sitä käytäntöä miten kansalaisaloite tehdään ehkä muuttaa lakia tai tarjota vielä enemmän apua siihen että kansalaiset saavat esitettyä asiansa kuten he sen toivovat mutta onneksi tämä vastalause on olemassa kannatan sitä lämpimästi ja kiitän myös hyvästä yhteistyöstä toivon nyt että hallituspuolueet tulisivat mukaan tukemaan sitä että koulutus on tasa arvoista suomessa ja jokaisella on mahdollisuus toiseen asteeseen

edustaja torstin lisäksi edustaja kari edustaja gustafsson ja edustaja eloranta minä esitän että nämä puheenvuorot käytetään ensin ja niiden jälkeen pysähdytään debattiin sen mittaiseen kuin tarve sille on puheenvuorolistalta edustaja kari on poissa edustaja gustafsson

kiitän puhemiestä viisaasta tilannearvioinnista onneksi nyt oli puhemiehenä juuri puhemies pekkarinen

hyvät kollegat jonka ovat siis allekirjoittaneet sosiaalidemokraatit vasemmistoliitto vihreät ja rkp ensimmäinen kappale alkaa näin yhdymme kansalaisaloitteen sisältöön perustelemme tätä erityisesti kahdella yhteiskunnallisesti erittäin merkittävällä kehityksellä nyky yhteiskunnassa pelkän peruskoulun varassa ei enää työllisty mikä korostaa sen merkitystä että koko ikäluokan tulee suorittaa toisen asteen koulutus kun nykyisellään peräti viisitoista prosenttia jää pelkän perusasteen varaan ja sitten toinen koulutuksellisen tasa arvon kannalta toisen asteen maksuttomuus on välttämätön edellytys nuorten yhdenvertaisuudelle tässä meidän

lähdetty niinkin syvällisesti liikkeelle että viittamme ykn lapsen oikeuksien sopimukseen ja myöskin suomen perustuslakiin joka lähtee siitä että turvataan jokaisen lapsen oikeus koulutukseen varattomuuden sitä estämättä

että meillä tämmöinen taloudellinen eriarvoisuus polarisaatio näkyy lapsiperheiden köyhyyden kasvamisena ja on tietysti väärin että

se on heikentämässä ja estämässä lahjakkaiden ja osaavien nuorten opintojen etenemistä ja valmistumista niin kuin tutkimukset osoittavat osa joutuu tekemään töitä ja osa joutuu miettimään sitä voiko ja kehtaako joka joka viikko vanhemmilta joilla nämä lapset nuoret näkevät rahan olevan vähissä pyytää alkusyksystä satoja euroja oppimateriaalien ja työvälineiden hankintaan sen takia tämä kysymys on syvästi periaatteellinen sanoisin myöskin tietyllä tavalla moraalinen suomi on kuitenkin edelleen vaikka vähän riisuttunakin

pohjoismainen hyvinvointivaltio ja haluan sen sellaisena pitää jossa lasten ja nuorten on on hyvä ja oikeus opiskella minä en ole hirveän innostunut tästä muotojuridisesta keskustelusta miksen ole innostunut sen takia että oppositio kykeni tekemään yhdessä esityksen vastalauseen joka yhtyy tähän kansalaisaloitteeseen edustaja pilvi torsti sen jo kertaalleen luki mutta se on niin hyvä että se kannattaa lukea toisenkin kerran

sivistysvaliokunnan jäsenenä olen ollut kaksikymmentä vuotta kenties pisimpään mitä kukaan viime vuosikymmeninä pidän nyt tätä syntynyttä tilannetta sillä tavalla kömpelönä etten sanoisi selkokielellä rumana että ikään kuin tällä muotopuolella nyt kikkaillaan kaikki kunnia näille lausumille jotka hallituspuolueet tekivät ei niistä haittaa kehitykselle ole ja ne ohjaavat suuntaa mutta eivät ota kantaa tähän perusasiaan

arvoisa puhemies tulevaisuuden hyvinvointimme rakentuu sille että kaikkien suomalaisten osaamistaso nousee

prosenttia tämän ajan peruskoulutus vaatii välttämättä toisen asteen koulutuksen toisen asteen tutkinto on myös yksi tärkeimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä silti suomalaisista nuorista peräti viisitoista prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen mennessä edelleen jokaisesta ikäluokasta noin kymmenentuhannen nuoren opinnot päättyvät peruskouluun koulutus myös periytyy vanhempien koulutustaustalla on myönteinen vaikutus lastensa valintoihin myös toiselle asteelle hakeutumisessa tilastokeskuksen vuoden kaksituhattakuusitoista koulutustilastojen mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista työssä oli prosenttia peruskoulun varaan jääneiden nuorten työllistymisnäkymät olivat merkittävästi tutkinnon suorittaneita heikommat tutkimuksen mukaan peruskoulun suorittaneiden nuorten mahdollisuudet työllistyä jäävät ensimmäisenä työttömyysvuonna viisitoista prosentin tuntumaan pelkän peruskoulun käyneet ovat töissä vain puolet työiästään ja ovat joka neljäs vuosi työttömänä peruskoulun varaan jääneille kertyy työikäisenä keskimäärin lähes kahdeksan työttömyysvuotta näistä viidestätoista prosentista suomalaisia nuoria joilla ei kahdenkymmenenviiden vuoden ikään ole taskussaan tuota toisen asteen tutkintoa onkin vain alle puolet eli noin neljäkymmentäkolme prosenttia töissä meidän on välttämätöntä huolehtia siitä että jokaisella on tulevaisuudessa vähintään tuo toisen asteen tutkinto jotta työllistyy samalla niiden nuorten joilla on erilaisia haasteita oppimisessa tulee saada tarvittava tuki siihen asti kun pystyvät itse itsestään huolehtimaan tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi sijaishuollossa olevalle nuorelle tai koulutuksesta putoamisvaarassa olevalle pidetään siis kiinni jokaisesta nuoresta kunnes hän on varttunut kantamaan itse vastuuta tulevaisuudestaan arvoisa puhemies niin kuin kansalaisaloitteen laatijat ansiokkaasti tuovat esille asettavat nykytilanteessa kertyvät toisen asteen opintojen kustannukset perheet ja lapset eriarvoiseen asemaan taloudellisten tekijöiden perusteella pelastakaa selvityksen mukaan lähes kuusikymmentä prosenttia vastanneista nuorista koki että toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheilleen taloudellisia haasteita joko hieman tai suuresti opetushallituksen vuonna vuonna kaksituhattakahdeksantoista tekemän selvityksen mukaan jopa kolmanneksella lukiolaisten perheistä on haasteita selviytyä taloudellisesti opintojen kustannuksista vuoden kaksituhattaseitsemäntoista nuorisobarometristä selviää että taloudelliset syyt vaikuttavat esimerkiksi nuorten tekemiin opiskelupaikkapäätöksiin tai saavat heidät viivyttämään valmistumistaan nuorista seitsemäntoista prosenttia kertoo karsineensa opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi ja ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen takia nämä ovat todella hurjia

jotka jotka turvaavat jokaisen lapsen oikeuden koulutukseen varattomuuden sitä estämättä lukion ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kuitenkin tällä hetkellä monille nuorille ja heidän perheilleen kohtuuttoman kalliita suomen lukiolaisten liiton arvion mukaan lukion kustannukset ovat kaksituhattakuusisataa euroa kun taas ammatillisen toisen asteen koulutuksen kustannukset vaihtelevat ala ja oppilaitoskohtaisesti oppilaitoskohtaisesti merkittävästi kokkiopiskelijan kokkiveitset tai parturi kampaajan kampauspäät ja muut tarvikkeet ovat kalliita monien satojen eurojen hankintoja nuoret eivät sitä paitsi ammatilliseen koulutukseen hakiessaan yleensä edes tiedä näistä hankinnoista etukäteen vaan kustannukset tulevat yllätyksenä alaikäisen nuoren ei tule täysipäiväisen opiskelun lisäksi tehdä kohtuuttomasti töitä voidakseen kustantaa opintonsa toisella asteella nuoren tulisi voida keskittyä opintoihinsa ja panostaa koulutukseensa ihan täysipainoisesti kansalaisaloitteessa vaaditaan että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukion ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi eli säätää lailla toisen asteen opintojen maksuttomuudesta jokaisen lapsen oikeus koulutukseen toteutuisi yhdenvertaisesti tähän vaatimukseen on helppo yhtyä arvoisa puhemies koko oppositio perussuomalaiset pois lukien yhtyi sivistysvaliokunnan mietintöön tekemäämme vastalauseeseen maksuton toinen aste kansalaisaloitteesta vastalauseessa yhdyimme siis sanasta sanaan maksuton toinen aste kansalaisaloitteen sisältöön jonka tuossa äsken luin hyvä keino maksuttoman toisen asteen tavoitteen saavuttamiseksi on myös oppivelvollisuuden laajentaminen nykyisestä peruskoulusta koskemaan koko toisen asteen näin myös oppimateriaaleista tulisi maksuttomia uudistus maksaisi nopeasti itsensä takaisin sillä suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta kaikki nuoret tarvitsevat toisen asteen koulutuksen myös opintojen keskeyttäjät joille maksut eivät ole olleet syynä keskeyttämiseen siksi oppivelvollisuuden laajennus olisi hyvä keino saavuttaa maksuton koulutus pelkkä tutkinnon suorittaminenkaan ei silti riitä lisäksi tarvitaan uusia tapoja jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen jotta kaikki pysyvät mukana muuttuvassa maailmassa jatkuvan oppimisen reformilla pitää jokaiselle suomalaiselle tehdä mahdolliseksi osaaminen ja sen päivittäminen muuttuvan työelämän mukana lopuksi luen nuoren kirjeen näin kertoo blazej olen yhdeksäntoista vuotias amis turusta joka valmistuu tänä vuonna logistiikka alalta kun aloitin opiskelun vuonna kaksituhattakuusitoista minulle tuli kirje missä minua pyydettiin ostamaan kirjoja neljänsadan euron edestä joitakin kirjoja käytettiin vain yhden kurssin ajan useilla aloilla ostetaan kalliita tarvikkeita ja kirjoja useimmilla ei ole varaa ostaa tai hankkia niitä kun ei ole mitään tulonlähdettä ja näin he päättävät olla ottamatta opiskelupaikkaa vastaan tai joutuvat laittamaan opintonsa tauolle kun tietävät ettei heillä ole varaa opiskella usein on ettei ammatillisen koulutuksen kustannuksista ollut mitään tietoa ja siksi moni nuori ei tiedä aloittaessaan kuinka paljon opiskelu tulee maksamaan minulla on monta ystävää ja tuttavaa jotka ovat keskeyttäneet opiskelun rahan takia on huolestuttavaa että niin sanotuilla rikkailla on varaa hankkia ja opiskella ammatti ja köyhillä ei maksuttomalla toisella asteella opiskelijoiden määrä kasvaisi ja saataisiin nuoria innostumaan opiskelusta ja turvaamaan heidän tulevaisuutensa näin siis yhdeksäntoista vuotta turusta
ja nyt ilmeisesti on aihetta pieneen debattiin myönnän ensimmäisenä

herra puhemies sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja puumala toivoi että puhumme tänään lausumista se on hyvä asia mutta yksi lausuma puuttuu yksi lausuma puuttuu se jonka edustaja torsti luki täällä kaikkien kuullen tuo yksi lausuma kiteyttää viiteenkymmeneenkolmeentuhanteen

allekirjoittaneen ihmisen tahtotilan on mahdollista huomenna äänestää tänään käsitellään huomenna äänestetään tuota yhtä aloitetta olisi mahdollisuus ollut valiokunnassa viedä lausuman kautta eteenpäin jos tahtotilaa olisi ollut valitettavasti keskustalta kokoomukselta ja sinisiltä ei löytynyt tahtotilaa viedä tätä lausumaa eteenpäin ei voida vedota teknisiin muotoseikkoihin tilanteessa jossa kysymys on puhtaasti arvovalinnasta ja tahtotilasta tänään käsitellään huomenna äänestetään minä ja vihreä ryhmä ja varmasti koko muu oppositio äänestämme kuten kansalaisaloitteen allekirjoittajat viisikymmentäkolmetuhatta ihmistä ovat ilmaisseet oman tahtotilansa

kansalaisaloitteessa on ennen kaikkea kyse tasa arvosta ja siitä että meidän päättäjinä tulisi luoda tasavertaiset edellytykset kaikille nuorille opiskeluun suomen kaltaisessa valtiossa ei pitäisi olla mahdollista että joku ei voisi opiskella sen takia ettei ole varaa siihen ja rkp kannattaa maksutonta toista astetta juuri näistä tasa tämä ei kuitenkaan riitä ei voi olla niin että ainut satsaus mikä tulee on tämä me tarvitsemme myös ensi kaudella panostuksia opinto ohjaukseen oppilashuoltoon ja siihen että myös saadaan esimerkiksi lähiopetusta niille opiskelijoille jotka tarvitsevat sitä me tarvitsemme hyvin monenlaisia

arvoisa herra puhemies kiitos ensinnäkin kaikille kansalaisaloitteen aktiivisille ihmisille viestit arjesta kertovat karua kieltään toisen asteen opiskelusta lähiopetustuntien leikkaaminen on johtanut siihen että ryhmät ovat itseohjautuvan opiskelun varassa aivan liiaksi uskallan sanoa että kaikki me kansanedustajat olemme saaneet tästä palautetta myös opiskelun ja elämisen kalleus uhkaa monien mahdollisuuksia opiskella yksikään nuori ei saa joutua keskeyttämään opintojaan materiaalimaksujen takia siksi sdp on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen muuttamista maksuttomaksi toisen asteen koulutuksesta syrjäytyminen ennakoi usein heikompaa terveydentilaa useampia työttömyysjaksoja sekä lyhyempää työuraa kuin lukion tai ammatillisen koulutuksen suorittaneilla kysyn kollegat teiltä onko meillä varaa tähän mielestäni ei meidän on purettava yhteiskunnasta ihmisiä syrjäyttäviä rakenteita ja mahdollistettava jokaiselle luontainen väylä opintoihin tasa arvoinen koulutuspolitiikka on se pohja jolle suomen menestys on perustunut ja toivottavasti perustuu jatkossakin arvoisat kollegat nyt ole kysymys teknisistä muotoseikoista vaan pelkästään ja vain ja ainoastaan poliittisesta tahdosta
arvoisat edustajat ministeri on pyytänyt puheenvuoron mutta minä mieluusti myönnän nämä noin kymmenen vastauspuheenvuoroa minuutin puheenvuoroja ja niiden jälkeen ministeri sitten jos sopii näin

arvoisa puhemies tämä on sisällöltään erinomainen kansalaisaloite ja tästä on syytä kiittää kiittää aloitteen tekijöitä ja sen valmistelijoita mutta jonkun sanasen kuitenkin sanon tästä kansalaisaloitejärjestelmästä että onhan tässä kyllä oikeasti kehitettävää jotta eduskunnan ei tarvitsisi tällä tavalla muotoseikkoihin nojautuen hylätä minä olen

tällä kaudella usean eri kansalaisaloitteen käsittelyssä mukana eri valiokunnissa perustuslakivaliokunnassa sivistysvaliokunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja joka kerta tulee samantyyppinen ongelma eli kaikille näille käsittelyille on yhteistä että että siellä jossain vaiheessa pohditaan sitä miten tämä

arvoisa puhemies olen sinänsä samaa mieltä tämän kansalaisaloitemenettelyn korjaamisen tarpeesta ja tämä episodi ei ole kunniaksi meidän hienolle kansalaisaloiteinstituutiolle mutta eduskunta ja erityisesti hallituspuolueet eivät voi mennä tämän muotovirheen taakse nyt tässä käsittelyssä kun puhutaan maksuttomasta toisesta asteesta

että tämä aloite on sisällöltään erinomainen niin ei ole johdonmukaista kannattaa hallituspuolueiden valiokunnan kautta esittämiä lausumia jotka eivät tue tätä aloitetta sen sisältöä niitä lausumia ei ole muotoiltu sellaisella tavalla eli jos on tämän aloitteen sisällön kannalla niin silloin pitää äänestää nyt opposition tuoman lausumaesityksen puolesta tässä salissa ja kaiken lisäksi sillä on vahvat perustelut nyt tässä kun poikkeuksellisesti kävi niin että oli kyse tästä muotoseikasta

voi ehkä puhua tässä tapauksessa naapurin mikrofoniin
puheenjohtaja olisiko parempi rinne vai haatainen otetaan rinne antti kuin antti arvoisa puhemies hienoa että tämän ei anneta anneta haitata haitata menoa tässä aloitteessa on kyse viime kädessä siitä haluammeko että suomi on maa jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa että kaikki kyvyt otetaan käyttöön ja että oikeus saada koulutusta ja sivistystä ei riipu lompakon paksuudesta koska hyvät kollegat tällä hetkellä meillä on tilanne että meillä on nuoria jotka joutuvat lopettamaan koulutuksen rahanpuutteen vuoksi

meillä on esimerkki juuri viime viikolla samainen muotoseikka ei kuitenkaan estänyt eduskunnan yhteistä lausumaa vakuutuslääkäriasiassa eduskunta teki yhteisen lausuman arvoisat hallituspuolueiden edustajat jos viime viikolla osoitimme että eduskunta voi muodostaa yhteisen kannan riippumatta muotovirheestä niin miksi toisen asteen maksuttomuus on asia jossa hallituspuolueet eivät suostu yhteistä kantaa muodostamaan meillä on esimerkki tästä

arvoisa puhemies edustaja andersson ja edustaja lindtman ovat aivan oikeassa ei ole mitään muotoseikkaa miksi tätä ei voitaisi hyväksyä koska te olette tehneet sen sisältöisen vastalauseen miksi tätä ei ole hyväksytty kuusi viikkoa ja viisi päivää ennen vaaleja puolueilla on erilaisia kantoja tähän asiaan kuunnelkaa loppuun edustaja lindtman puolueilla on erilaisia kantoja tähän asiaan kaikki eivät halua lukita yli sadan miljoonan euron vuosittaista kuluerää kun osa ajattelee että pitäisi parantaa ammatillista koulutusta osa että peruskoulun alkua osa että maksutonta varhaiskasvatusta osa että korkeakoulut tarvitsevat lisää rahaa osa että kansanopistot lisää rahaa ja niin edelleen eli kaikki eivät ole valmiita sadanviidenkymmenen miljoonan euron vuosittaisiin menolisäyksiin erilaisia kantoja mikä on keskustan kanta se on se että kahdeksaantoista ikävuoteen saakka toinen aste olisi kaikille maksuton jos meitä äänestää niin sitä saa jo kymmenen viikon päästä

tosiaan minun mielestäni myös on sinällään turha keskustella täällä näistä muotoseikoista se täytyy vain korjata että tässä tuli sanottua väärinpäin eli nimenomaisesti kysehän oli siitä että koska tämä oli toimenpidealoite sen vuoksi emme voineet sitä sisältöä muuttaa kyllä

kyse on siitä että nimenomaisesti vaalit ovat kohta ovella ja ja puolueilla on erilaisia prioriteetteja siinä mitkä keinot ensisijaisesti haluamme toteuttaa sen tavoitteen saavuttamiseksi että kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa toinen aste mahdollisuuksien tasa arvo on suomalaisen koulutusjärjestelmän kulmakivi ja olen monesta asiasta täysin samaa mieltä muun muassa siitä että kenenkään opinnot eivät saisi keskeytyä rahanpuutteen vuoksi olen ymmärtänyt että kun me olemme säätäneet täällä oppimateriaalilisästä joka nyt viime syksynä tuli voimaan ja josta saimme kokemuksia niin se ei olisi riittävä keino jos näin on olemme ainakin valmiita tarkastelemaan sen sisältöä niin että se mahdollistaa esimerkiksi sen että oppimateriaalilisää voisi maksaa kerralla suuremman potin ja näin kattaa kuluja heti opintojen alussa jolloin ne tulevat

arvoisa herra puhemies jos kerran oli niin että kansalaisaloitteessa oli muotovirhe niin valiokunnalla oli kyllä kaikki mahdollisuudet vastata tähän virheeseen tuomalla jossa olisi edellytetty eduskuntaa tekemään kansalaisaloitteen mukainen selvitys maksuttomasta toisesta asteesta me kaikki niin aloitteen allekirjoittajat kuin ne kansanedustajat jotka eivät valiokunnassa istu olemme nyt ihmeissämme siitä miksi näin ei toimittu ja juuri siksi me tässä nyt teemme näitä rinnakkaisia vastaehdotuksia joissa tilanne korjattaisiin se

arvoisat edustajat nyt käydään nämä vastauspuheenvuorot läpi joita äsken pyydettiin siihen mennessä kun pantiin kone kiinni ja näiden jälkeen ministeri käyttää puheenvuoron ja sitten ilman muuta palataan niihin mielihaluihin mitä tässä äsken on noussut esille käyttää vastauspuheenvuoro

arvoisa puhemies monet meistä viestejä tähän kansalaisaloitteeseen liittyen minä sain kirjeen itä suomen lukiolaisilta ja heidän viestinsä kuuluu seuraavasti nyt tulee suora lainaus olemme seuranneet maksuton toinen aste kaikille kansalaisaloitteesta käytyä kansalaisaloitteesta käytyä päätöksentekoa ja keskustelua jopa vähän vähän epäuskoisina me toivomme ennen kaikkea sitä että eduskunta keskustelee nimenomaan tämän aloitteen sisällöstä eikä jumiudu muotoseikkoihin olemme pettyneitä siihen että sivistysvaliokunnan lausumissa aloitteen sisältö on vesitetty valiokunta olisi voinut sisällyttää aloitteen tavoitteet lausumiin eli vaatia selvityksen tekemistä sekä tarvittavia toimenpiteitä ja lakiuudistuksia maksullisuuden poistamiseksi vähintä mitä olisi voitu tehdä olisi edellyttää selvitystä maksuttomuuden toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden kustannuksista

on siis paljon lukiolaisia ja tämä toive on huomenna mahdollista

puhemies niin kuin täällä on monessa hyvässä puheenvuorossa todettu tässä vallitsevassa tilanteessa ja hetkessä lausuma on nyt se väline jolla me voimme antaa tuen tälle tärkeälle aloitteelle tai jolla me voimme evätä sen tuen ja me olemme lausumassa päätyneet nimenomaan ja toimen niin että sitä aidosti maksutonta toista astetta päästään edistämään se on nimenomaan tärkeää muistaa että kun me usein siitä että onhan meillä edelleen maksuton koulutus niin samaan aikaan se arki ja todellisuus ei kuitenkaan sitä ole vaan siellä on näitä erilaisia vaihtelevia kustannuksia ja mitä enemmän ne nousevat sitä enemmän syntyy sitä eriarvoistumisen riskiä tämän takia meidän täytyy varjella sitä perusarvoa aidosti maksuttomasta toisesta asteesta ja tehdä kaikki tarvittava työ sen eteen

puhemies edustaja parviaisen aikaisempi puheenvuoro todella vakuutti varmasti meidät kaikki siitä että vetoaminen tähän muotoseikkaan on puhtaasti vastuun pakoilua se on ihan fakta että tällä hetkellä poliittisella päätöksenteolla romutetaan nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä ja tämä aloitehan nimenomaan vaatii että yhteiskunta varmistaa että kaikilla nuorilla on oikeus koulutukseen oppivelvollisuuden pidentäminen kahdeksaantoista vuoteen saakka ja koulutuksen aito maksuttomuus varmistaa näin todella käy tuntuu siltä että nyt hallitus yrittää paikata pahimpia leikkauksia tukkimalla aukkoja esimerkiksi tämän oppimateriaalituen avulla mutta kyllä fakta on se että nämä laastarit tämmöisellä heikolla teippipinnalla eivät yksinkertaisesti riitä meillä on huomenna mahdollisuus äänestää tämän edustaja torstin lausuman puolesta ja minä ihan oikeasti koko sydämestäni toivon että eduskunnan enemmistö näin tulee tekemään

kiitos niille nuorille jotka ovat keränneet nimet tähän aloitteeseen me tiedämme että tänä päivänä toisen asteen tutkinto on välttämättömyys jotta pärjää toinen aste on tämän päivän peruskoulu ja on selvää että jokaiselle tulee taata se että voi sen käydä eikä se saa riippua siitä onko perheellä varaa eikä myöskään koulutusalan valinta saa riippua siitä että ei ole varaa valita jotakin toista alaa koska se on kalliimpaa

muotoseikan taakse on todella noloa kuten tuli esiin ei tässä voi mennä myöskään minkään vaalien taakse sillä tällä aloitteella toivotaan selvitystä siitä miten se maksuton koulutus voitaisiin toteuttaa ja vasta sen jälkeen seuraava hallitus tekee mahdollisia päätöksiä jos selvitykset tehdään jo nyt niin silloin ne päätökset on seuraavan hallituksen helpompi tehdä ja siinä kohtaa jokainen puolue voi päättää mitä mieltä on nyt me tiedämme että ainakin kokoomus sitä vastustaa sen näimme tuolla rappusilla tänään ja näyttää siltä että keskusta ja sinisetkään eivät sitä kannata
arvoisat edustajat myönnän vielä

puhemies aivan ensiksi suuri kiitos nuorille on aivan huimaa että he saivat tämmöisen kansalaisaloitteen aikaiseksi ja kerättyä niin paljon kannattajia kuin kuin siinä oli se ei todellakaan ole yksinkertainen ja helppo asia allekirjoitin tämän kansalaisaloitteen jo aivan sen alkuvaiheessa ja se oli itselleni aivan itsestäänselvä asia toimia näin koska nostin näitä asioita myös maksutonta toista astetta kirjallisessa kysymyksessäni syyskuussa kaksituhattaseitsemäntoista toinen aste ja sen suorittaminen on tänä päivänä aivan välttämättömyys ja kenelläkään se ei saisi jäädä kiinni siitä ettei ole riittävästi euroja ei ole riittävästi varaa siihen nyt ollaan menty muotoseikkojen taakse ja todellakaan niin kuin monta kertaa monet ovat jo nostaneet sen esiin näin ei olisi tarvinnut toimia toisaalta ajattelen myös tämän kansalaisaloitetyökalun puitteissa niin että nämähän tarkastetaan ennen kuin tulevat virallisesti esiin ihmettelen minkä takia jo tarkastusvaiheessa ei olla nostettu tätä epäkohtaa esiin
ja nyt ministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies meillä ei suomessa saa olla sellaista tilannetta että joltain nuoreltamme jäisi koulutus suorittamatta tai kesken perheen varattomuuden takia uskon että olemme tästä arvopohjasta samaa mieltä ja se on kyllä heijastunut myöskin tänään käydystä keskustelusta haluan myöskin nuoria kiittää aloitteesta kansalaisaloitteen tekijöiden huoli toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustannuksista eli lukiokirjoista tietokoneista ammatillisen koulutuksen kirjoista ja välineistä on otettu hallituksessa vakavasti tästä syystä hallitus päätti jo vuosi sitten kehysriihessään tuoda oppimateriaalilisän joka täsmätoimena auttaa niitä nuoria jotka ovat riskiryhmässä jäädä koulutuksen ulkopuolelle oppimateriaalikustannusten takia eduskunta on syksyllä hyväksynyt tätä oppimateriaalilisää koskevan lain ja se tulee voimaan syksyllä eli syksystä alkaen helpotusta on luvassa niiden perheiden nuorille jotka apua ja tukea

eniten tarvitsevat oppimateriaalilisä kohdentuu niiden perheiden nuorille joissa taloustilanne on haastavin lisä maksetaan opintorahan yhteydessä eikä sitä tarvitse erikseen hakea se on suuruudeltaan neljäkymmentäseitsemän euroa kuukaudessa yhteensä lisä voi kolmen lukuvuoden aikana olla jopa se tuhatneljäsataa euroa oppimateriaalilisä on vaikuttava ja todelliseen tarpeeseen kohdentuva toimi joka osaltaan varmistaa sen ettei kenenkään kouluttautuminen jää kiinni perheen varattomuudesta oppimateriaalilisällä ratkaistaan juuri sitä ongelmaa jonka kansalaisaloitteen tekijätkin ovat tunnistaneet rahasta ei saa kenenkään kouluttautuminen suomessa jäädä kiinni sen lisäksi että kohdennamme taloudellista tukea materiaalien hankintaan meidän on myöskin etsittävä ja löydettävä tapoja miten voimme alentaa kustannuksia kautta linjan niin että se auttaa jokaista lukiolaista ja ammattiin opiskelevaa siitä syystä meillä ovat käynnistyneet halukkaiden kuntien kanssa oppimateriaalipilotit joilla etsitään uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamiseen ihan perinteisestä kierrätyksestä digitaalisten aineistojen yhteishankintaan hallitus on

eduskunnalle myöskin esityksen digialvilainsäädännöstä joka alentaa sähköisten oppimateriaalien verotusta näihin pilotteihin jotka mainitsin on suunnattu rahaa kaikkiaan neljä miljoonaa euroa ja siellä on mukana kahdeksantoista lukiota ja ammatillista oppilaitosta ympäri suomen ja myöskin nuoret opiskelijat haluamme tähän työhön mukaan oppimateriaalien hankkiminen kaikille toisen asteen opiskelijoille aiheuttaisi opetus ja tehdyn virka arvion mukaan noin kahdeksankymmenenseitsemän viiva sadanneljänkymmenenkahden miljoonan euron kustannukset jos meillä olisi käytössämme tällainen summa rahaa niin kannattaisiko se käyttää kaikkien toisella asteella opiskelevien myös varakkaista perheistä tulevien oppimateriaaliin vai esimerkiksi huomattavasti vahvempaan opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen vain yhtenä esimerkkinä olemme laskeneet että sadalla miljoonalla eurolla voitaisiin esimerkiksi palkata yli tuhatviisisataa erityisopettajaa toisen asteen oppilaitoksiin tämä yhtenä esimerkkinä pohdittavaksi tässäkin keskustelussa

suomessa kääntynyt selkeään laskuun suunta on oikea ja töitä tämän kehityksen jatkamiseksi on on tehtävä edelleen tavoitteena pitää olla että meillä suomessa ihan jokainen nuori suorittaisi vähintäänkin toisen asteen tutkinnon ja ja sen eteen tarvitaan sekä koulutuksen uudistamista että vahvempaa tukea
ministerin puheenvuoro antoi varmaan aiheen vielä pieneen debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös tässä priorisoin sivistysvaliokunnan jäseniä

puhemies kiitos että opetusministeri on paikalla no on se luonnollistakin mutta en tässä yhteydessä nyt oikeastaan suuntaa katsettani enkä moitetta opetusministerille tämä asiahan oli ja on eduskunnan käsissä ja olennaistahan tässä nyt edustaja mikkonen jo sanoi mutta vielä vahvistan edustaja puumala keskustapuolue sanoi sanatarkasti näin että tavallaan syynä tämmöiseen johtopäätökseen kahteen löysään lausumaan eikä selkeään kannanottoon halua lukita kantoja sen takia tämä meidän lausumaehdotuksemme korostaa että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin siis te olette lukinneet kantanne tai onko sitten niin että kokoomus on lukinnut kantansa niin että sanoo perusteellinen selvitys tuloksiltaan mitä tahansa niin te olette lukinneet kantanne tämä on minusta epäjohdonmukaista ei viisasta eikä johda sen kaltaiseen tasa arvon lisäämiseen johon tämä kansalaisaloite pyrkii
edustaja gustafsson nyt joudun teidät keskeyttämään koska puolitoista minuuttia likimain oli mennyt

hyvin harvinaisella tavalla joudun edustaja gustafssonia eräästä asiasta hieman kyseenalaistamaan tuolla parlamentaarisella kokemuksella mikä teillä on ettekö todella ole sitä mieltä että maksuton toinen aste sataviisikymmentä miljoonaa jota jotkut meistä ovat ajaneet kaksikymmentä vuotta on hallitusneuvottelutasoinen kysymys jotka neuvottelut ovat kymmenen viikon päässä oletteko sitä mieltä että kuusi viikkoa ennen vaaleja eduskunta kyllä siihen laitetaan sataviisikymmentä miljoonaa jos te laitatte nyt käden vasemmalle puolelle ja sydämenne kohdalle niin minä oletan että teidän vastauksenne on että te tiedätte hyvin että se on hallitusneuvottelukysymys totta kai niin valtavasta kysymyksestä on kyse ja niin isosta priorisoinnista kun siellä on ammattikoulun tilanne ja tuska alueellinen saavutettavuus korkeakoulujen tilanne perusopetuksen vahvistaminen

me toisimme maksuttoman toisen asteen se on ollut meiltä iso arvovalinta mutta totta kai hallitusneuvottelukysymys

me sosiaalidemokraatit näemme

korottaminen laajentaminen on on paikallaan meillä on selvät tavoitteet siitä mutta me emme halua nyt tässä yhteydessä nostaa sitä asiaa tikun tikun nokkaan siitäkin huolimatta että keskeiset taloustieteen tutkijat oaj talousneuvoston professorit ovat sitä mieltä että se on tärkeä uudistus joka maksaa itsensä pidemmällä aikavälillä takaisin se on siis investointi joka pitää sisällään myöskin maksuttoman

siitä että meillä on varaa mahdollisuus investoida vaikkapa se noin sata miljoonaa euroa toisen asteen kehittämiseen ja se maksaa itsensä pidemmällä aikavälillä takaisin sen takia minusta tämmöinen lukitsemispolitiikka ei tässä yhteydessä ole paikallaan

arvoisa puhemies mikäli puolue ei kannata aloitteen sisältöä on tietenkin johdonmukaista myöskin äänestää näiden valiokunnan hallituspuolueiden lausumaesitysten puolesta kuten esimerkiksi kokoomus joka selvästikään ei kannata universaalia kaikille maksutonta toista astetta mikä on tullut harvinaisen selväksi sen sijaan minäkin ihmettelen tätä keskustan kantaa koska mikäli puolue kannattaa sitä mitä kansalaisaloitteessa linjataan eli maksutonta toista astetta niin miksi ei kannata kansalaisaloitetta kun se on eduskunnan käsittelyssä ainakin vasemmistoliiton kannanmuodostus menee niin että sillä ei ole väliä onko se hallituksen esitys tai kansalaisaloite tai joku muu jos me kannatamme sitä sisältöä niin me olemme sen kannalla ja äänestämme sen puolesta isossa salissa

kannattamaan kansalaisjärjestöjen opiskelijajärjestöjen nuorten itse tällä tavalla eduskuntaan nostamaa aloitetta
arvoisat edustajat myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille yanar multala

arvoisa puhemies me olimme tänään monta tuntia kylmässä säässä osoittamassa mieltä sen puolesta että jokaisella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet käydä lukiota tai ammatillista koulutusta ja kaikkihan osaavat tässä koulutuskeskustelussa puhua kauniita mutta kun tulee tekojen aika silloin alkaa kiemurtelu kokoomus vastasi muun muassa mielenosoituksessa että he eivät kannata maksutonta toista astetta eivät huomisessa äänestyksessä eivätkä ensi kaudella eli on siis selvää että kokoomus ei kannata yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia mitä tulee tähän keskustan kantaan joka on todella outo niin niin se menee seuraavasti keskusta mielenosoituksen vastauksen mukaan ei tule äänestämään tämän puolesta huomenna mutta he kannattavat ensi kaudella

siis kuten mielenosoituksessa huudettiin nuoret haluavat maksuttoman toisen asteen nyt ja jos puolueella on sellainen aikomus että se haluaa tällaisen läpi niin kannattaisi äänestää huomisessa äänestyksessä

arvoisa puhemies tässä on mielestäni käyty ihan ihan hyvääkin keskustelua mutta sitten osittain kyllä myös vähän harhaanjohtavaa keskustelua siitä mistä on kyse ja haluan nyt sanoa sen vielä tähän että ei ole mielestäni oikein sanoa myöskään että me vastustamme tätä mielestäni tämän aloitteen tavoite on erinomainen juuri se että kenenkään mahdollisuudet koulutuksessa etenemiseen eivät saa johtua lompakon paksuudesta mutta kun me tiedämme että yksitoista prosenttia nuorista ei saavuta riittävää luku ja kirjoitustaitoa ja neljätoista prosenttia nuorista ei neljätoista prosenttia nuorista ei saavuta riittäviä matemaattisia taitoja pärjätäkseen toisella asteella tai elämässä ylipäänsä niin me katsomme että on muita keinoja jotka ovat ensisijaisia sen tavoitteen saavuttamiseen että kaikilla nuorilla olisi toisen asteen tutkinto sen vuoksi edustaja puumalan täällä toteamat asiat ovat mielestäni täysin paikkansa pitäviä ja sen sijaan edustaja mikkosen toteama että nyt ei muka sitouduttaisi siihen että maksuttomuus toteutetaan ei pidä paikkaansa sillä niinhän nimenomaisesti tässä lausumassa todetaan että maksullisuuden poistamiseksi ja siihen siinä sitoudutaan silloin

arvoisa puhemies minusta tässä nyt on tullut harvinaisen selväksi tämä tilanne opetusministeri käytti tuossa puheenvuoron jossa kävi ilmi selvästi se että hän mieluummin menee tällä tällä tukilinjalla eikä tue eikä kannata tämän aloitteen sisältöä ja samansuuntaisesti edustaja multala minusta se on sinänsä rehellistä että kokoomus sanoo tämän ääneen se mikä tässä on nyt kysymys on se että onko jälleen kerran tilanne se että vain yksi puolue kokoomus pitää tosiasiassa eduskunnan enemmistöä panttivankina

eikö tässä olisi nyt paikka tehdä päätös tasa arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta sen puolesta että huomenna on aidosti paremmin ja äänestää tämän tavoitteen puolesta silloinhan se on jo valmiiksi rullattu sinne hallitusneuvotteluita varten ketkä tahansa siellä olisivat ministeri

totean kuinka monta puheenvuoroa ryhmittäin on pidetty keskusta kolme kokoomus kaksi sd seitsemän vihreät neljä vasemmisto kolme rkp yksi ja kd kaksi vastauspuheenvuoroa tässä debatissa mitä tässä asiassa on käyty

ei ole aivan yksi yhteen tuon kannan kanssa mikä tuossa kansalaisaloitteessa on siinä esitetään siis maksutonta toista astetta kauttaaltaan kustannukset siellä sadan viiva sadanviidenkymmenen miljoonan euron välissä meidän vaaliohjelmamme jonka tekemisestä olen vastannut lähtee siitä että toisimme oppioikeusmallin kahdeksaantoista ikävuoteen saakka aina ohjaus eteenpäin kansanopistoon pajatoimintaan niin että kahdeksaantoista ikävuoteen asti oppioikeus säilyy ja siihen saakka se olisi maksutonta siis siihen saakka kun täyttää kahdeksantoista vuotta eli se on se kanta jota edistämme vaaleissa ja toivottavasti pääsemme edistämään sitä hallituksessa niiden jälkeen mielestäni tämä nuorten tilanne on kyllä tässä nyt valtavan hyvä harvoin on niin että suoraan kansalaisaloitteen jälkeen päästään kymmenen viikon päästä siihen tilanteeseen että kaikki maan puolueet ottavat kantaa ja tämä kaksikymmentä vuotta enemmänkin valmistelussa ollut asia joko

arvoisa puhemies todettakoon se nyt vielä kerran selvästi eli tämä kansalaisaloite kaatui hallituspuolueiden vastustukseen ei mihinkään muuhun me emme myöskään tarvitse mitään uusia selvityksiä siitä mitä opiskelu toisella asteella maksaa koska sitä on jo selvitetty se mitä me sen sijaan olisimme tarvinneet päätöksenteon pohjaksi on selvityksiä siitä millä tavalla toisen asteen maksuttomuus voidaan toteuttaa aivan kuten kansalaisaloitteen tekijät omassa aloitteessaan esittävät ja toisin kuin täällä on väitetty tämä kansalaisaloite ei tosiaankaan sido mihinkään tiettyyn tapaan toteuttaa toisen asteen maksuttomuus siellä ei puhuta oppivelvollisuusiän pidentämisestä siellä ei puhuta mistään tietystä hankintamenetelmästä siinä ainoastaan pyydetään puolueita sitoutumaan toisen asteen maksuttomuuteen kaikille opiskelijoille ja tämä ei siis kaikille puolueille suomen eduskunnassa selvästikään käy

äskeisessä edustaja multalan puheenvuorossa kuultiin taas kerran puhetta siitä kuinka opiskelu suomessa on maksutonta kaikilla koulutusasteilla no ongelmahan on se että se ei ole sitä juuri siitä syystä tämä kansalaisaloite on tehty eli toisin kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa toisella asteella opiskelijoilta edellytetään sitä että he kustantavat opiskeluvälineet ja materiaalit itse asia joka tulee monelle perheelle yllätyksenä kun huomataan että nämä kustannukset voivat nousta jopa tuhansiin euroihin koko koulutuspolun aikana tämän lisäksi erityisesti lukiopuolella mielestäni on perin outoa että myöskin itse tutkinnon suorittaminen on maksullista eli ylioppilastutkinnon suorittamisesta peritään niin perus kuin koekohtaisia maksuja siitä huolimatta että sanotaan että koulutus suomessa on maksutonta toinen outous on se että kahdeksantoista vuotta myös toisella asteella odotetaan nostavan opintolainaa täysimääräisesti täysimääräisesti ennen kuin he voivat saada toimeentulotukea mikäli siis on kyse pienituloisesta taustasta tulevasta opiskelijasta pitäisi hänen siis yhteiskunnan mielestä nostaa tuhansia euroja velkaa ennen kuin on mahdollista saada sosiaaliturvaa välttämättömiin menoihin ja toisen asteen tutkinnon suorittamiseen minusta tuntuu että tämäkin on asia joka ei ole monen päättäjän tiedossa kun toistuvasti kuulee puheenvuoroja joissa ikään kuin ohjataan nuoria sosiaalitoimen luukulle minun mielestäni ehdottomasti jos haluamme pitää huolta siitä että jokainen nuori suomessa suorittaa toisen asteen tutkinnon pitäisi mahdollistaa että toisella asteella on mahdollista saada sosiaaliturvaa ilman tätä vaatimusta opintolainan nostamisesta kun kyse on pienituloisesta opiskelijasta tai pienituloisesta taustasta tulevasta henkilöstä

tämän päivän keskustelun perusteella on käynyt ilmi näkemyseroja siis on sanoisin itse että keskeisin näkemysero on tämä aika klassinen näkökulmien vastakkainasettelu jossa oikeisto painottaa köyhille erikseen suunnattuja tukitoimia eli kun oikeiston mielestä rahaa käytetään järkevästi niin se käytetään erikseen köyhille suunnatuilla tukitoimilla kun taas vasemmisto erityisesti silloin kun puhutaan koulutuspolitiikasta myöskin historiallisesti on painottanut painottanut universalismin

minkä seurauksena meillä on kaikille maksuton koulutus peruskoulussa enkä minä ymmärrä miksi tämän maksuttomuuden periaatteen laajentaminen toiselle asteelle on niin outo ajatus niin monille kun se toimii aivan hyvin siellä peruskoulussa eikä kukaan siellä valita siitä miksi nämä vuorineuvosten lapset pääsevät maksutta peruskouluun opiskelemaan sitten mitä tulee tähän keskustan malliin niin tavallaan ihmettelen myöskin logiikkaa siinä kohtaa että kuin katkaistaisiin kahdeksaantoista ikävuoteen siis silloin me olisimme tilanteessa jossa koulut siis sama taho joka päättää siitä mitä opiskelumateriaaleja käytetään myöskin olisivat vastuussa niiden hankinnasta sitä pystyttäisiin tekemään huomattavan paljon isommilla volyymeillä kuin mitä perheissä pystytään tekemään jolloin aina

kaikki muut saavat koulun kautta en minä ymmärrä logiikkaa myöskään siinä mallissa

tämän universalismin periaatteen sijaan meille on nytten hallituspuolueiden toimesta tarjottu oppimateriaalilisää yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan no tietenkin voi ajatella niin että joka ikinen lisäeuro mitä saadaan valmiiksi liian matalaan opintotukeen on aina tervetullut ja minä luulen kyllä että tämä ikään kuin hieman helpottaa arkea pienituloisten opiskelijoiden kohdalla koska se tuo kuitenkin tavallaan kuukausittaista lisärahaa näihin arkisiin menoihin mutta ratkaisuksi tähän nyt käsittelyssä olevaan ongelmaan se ei toimi muun muassa sen takia että se on kohdennettu rajatulle joukolle siinä on vain yksi tuloraja eli jos vanhempien tulot ylittyvät muutamilla kympeillä tai satasilla niin lapset menettävät sitten tuen sataprosenttisesti ennen kaikkea nämä kustannukset opiskelumateriaaleista tulevat yleensä kerralla suurina tuki nyt on jaoteltu pienenä jokaiselle kuukaudelle

loppukaneetiksi vielä minun mielestäni tämän ei pitäisi olla mikään mahdoton tehtävä suomen kaltaiselle vauraalle sivistysvaltiolle jossa pidetään opiskelua korkeassa arvossa ja jossa kuitenkin kaikki puolueet sanovat ettei haluta että kenenkään nuoren opinpolku katkeaa jo toisella asteella rahanpuutteen takia

arvoisa puhemies debattipuheenvuorossa mainitsin jo itä suomen lukiolaisilta saamani viestin heidän puheenjohtajansa veera ursin kirjoitti vielä viestissään minulle seuraavasti maksuton toinen aste vahvistaisi koulutuksen tasa arvoa ja olisi selvä viesti yhteiskunnalta että jokaisen nuoren tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto toivomme eduskunnalta löytyvän tahtotilaa edistää koulutustason nostamista tämän aloitteen kautta veera lopettaa viestinsä minulle toteamalla oppimateriaalien maksullisuus eriarvoistaa nuoria ja voi aiheuttaa esimerkiksi syrjäytymistä uupumista ja mielenterveysongelmia tätä ei varmasti kukaan halua arvoisa puhemies olen keskustellut useamman nuoren kanssa tästä asiasta ja pyytänyt heitä itseään kertomaan miksi tämä asia on heille tärkeä nuoret korostavat että oppimateriaalien hinnat aiheuttavat monille nuorille ja ja heidän perheilleen taloudellista ahdinkoa ja stressiä on myös nuoria joiden vanhemmat eivät kustanna toisen asteen opintoja lainkaan tällöin on suuri todennäköisyys että todennäköisyys että halusta huolimatta koulu jää kesken erityisesti pienillä paikkakunnilla asuville haasteena on hyvin usein se että opiskelujen perässä täytyy muuttaa pois kotoa tai yrittää käydä koulussa kotoa käsin useiden kymmenien kilometrien takaa mikä lisää merkittävästi koulupäivän pituutta sekä aiheuttaa lisäkustannuksia ja tekee opiskelusta nopeasti hyvin rankkaa tällä hetkellä nuorten jaksaminen on muutenkin koetuksella ja uupuminen huolestuttaa kun opiskelu sekä aikuistuminen itsessään aiheuttavat stressiä ja huolta on yllättävän paljon nuoria joilta jää esimerkiksi lukiokursseja suorittamatta vain siksi että ei ole varaa kalliisiin oppimateriaaleihin tässä suora lainaus eräältä lukiolaiselta hän kirjoitti menee tosi paljon kirjoihin ja ahdistaa kysyä vanhemmilta rahaa niihin kun tiedän ettei meillä muutenkaan jää ylimääräistä rahaa mihinkään usein pitää kääntyä sukulaisten puoleen kun ei vaan yksinkertaisesti ole varaa tarvittaviin kirjoihin yleensä myös jakson alkuun mennessä en ole saanut kaikkia kirjoja hankittua joten ensimmäiset tunnit pitää pärjätä ilman kirjaa ja moni opettaja ei tästä pidä tällöin tehtävien tekeminen ja opiskelu ylipäänsä on hankalaa ja melko tehotontakin opintotukea saan mutta yli puolet siitä menee bussikorttiin ja sen jälkeen kun ostat vielä yhden niin eipä siitä jää juurikaan mihinkään muuhun ja rahatta ollaan loppukuukausi tähän haluan lukea myös erään lukiolaisen lukiolaisen äidin viestin eli suora lainaus saamastani viestistä minulle ja monelle muullekin vähävaraiselle perheelle nuorten kouluttaminen alkaa olla jo mahdotonta kirjat ovat kalliita ja lukiossa niitä on ostettava jokaisella jaksolla keskimäärin kuusi plus muut opiskeluvälineet lukio maksaa kirjojen osalta noin kaksituhatta euroa ja ja tietokonekin ehdoton hankkia tämän päälle heti ensimmäisessä jaksossa ajattelin että tyttäreni lukion käynti täytyy lopettaa kun raha ei riitä edes välttämättömiin elämisen menoihin on erittäin noloa pyytää sukulaisia avuksi tyttären kirjakustannuksiin mutta ilman heidän apuaan tämä olisi mahdotonta olen onnekas äiti kun lapsellani on mummit ukit ja kummit jotka haluavat ja pystyvät auttamaan monella ei ole sukua auttamassa ja eihän se heidän tehtävä olisikaan aina kun yhden jakson kirjat on haalittua kasaan alkaa stressi jo seuraavasta jaksosta minulla on vielä kaksi nuorempaa lasta ja voi olla että kannustan heitä halvempiin vaihtoehtoihin vaikka heilläkin olisi halua ja kykyä mennä lukioon opiskelemaan en tiedä onko muutkaan vaihtoehdot halvempia mutta kurjaa on että joudun edes ajattelemaan näin kyllä toinen aste saisi olla ilmainen kaikille nuorille pienituloisille opiskelijoille suunnatut tuet eivät poista sitä tosiasiaa että koulutuksen kustannukset vaikuttavat koulutusvalintoihin näin ei saisi olla vähävaraisille suunnatut tuet eivät kuulosta minusta hyvältä näin siis lukiolaisen äiti jolla on kaksi nuorempaa lasta odottamassa sdp kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä kahdeksaantoista vuoteen se olisi erinomainen tulevaisuusinvestointi ja takaisi kaikille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet valita haluamansa koulutuspolku toisaalta oppivelvollisuuden pidentäminen ei tarkoittaisi pelkästään koulun penkillä istumista se voisi olla myös työkokeilua valmentavaa koulutusta työpajatyöskentelyä oppisopimuskoulutusta jopa kuntoutusta pääasia että toiminta olisi oppimista tukevaa ja tavoitteellista kuusitoista vuotiaan jättäminen oman onnensa nojaan on lähes heitteillejättö arvoisa puhemies oppivelvollisuusiän pidentämisen hyödyistä on myös tieteellistä näyttöä talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan oppivelvollisuusiän nosto kahdeksaantoista vuoteen nostaisi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittavien osuutta ikäluokasta ja tämä tuottaisi merkittävää hyötyä kyseessä olevien henkilöiden työllisyydelle ja tuloille tämä näkyy pitkällä aikavälillä myös julkisen talouden tilan paranemisena oppivelvollisuuden nosto olisi suoraviivainen hyvin kohdentuva sekä kustannustehokas tapa parantaa koulutuksen ulkopuolelle jäävien työmarkkina asemaa hyvä että lähes kaikki puolueet kokoomusta lukuun tuntuvat olevan tästä asiasta samaa

arvoisa puhemies on hieno suoritus saada kansalaisaloite tästä tärkeästä asiasta eduskuntakäsittelyyn hatunnostoni kaikille aloitetta tukeneille ja myös sen alullepanijoille suomalaisen koulutus ja koulujärjestelmän vahvuus on perinteisesti ollut tarjota mahdollisuus kouluttautua ja hankkia tutkinto kaikille perhetaustasta huolimatta kansalaisaloitteessa perustellaan toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta muun muassa opintojen keskeyttämisen kautta osalla keskeyttäneistä rahanpuute on vaikuttanut päätökseen se on totta keskeyttämisen taustalla oleva syiden kirjo on kuitenkin hyvin laaja amisbarometrin perusteella opiskelumotivaatio oppimisvaikeudet ja hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat opiskelijoiden itsensä mukaan painavimmat syyt opintojen keskeyttämisen harkintaan

perussuomalaiset olemme kantaneet suurta huolta tämän vuosituhannen aikana tehtyjen mittavien koulutusleikkausten vaikutuksista opiskelijoihin kannatamme oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeista lähtevää kokonaisvaltaista uudistamista koulutukseen aina perusopetuksesta alkaen esimerkiksi toisen asteen opintojen kohdalla peräänkuulutamme riittävää lähiopetusta tukea oppimisvaikeuksista kärsiville riittävän pieniä opetusryhmiä joustavaa koulumatkatukea sekä huolehtimista opiskelijoiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista viime hallituskaudella myös tällä hallituskaudella ja jopa sitä ennen koulutusleikkaukset ovat olleet valtavia valtavia oppositiossa kun

olen miettinyt mikä vastuu meillä ja myös hallituspuolueilla on varsinkin kun vaalien lähestyessä lupaamme monet puolueet kaikille kaikkea on sitten kysymys eläkeläisistä opiskelijoista työttömistä yrittäjistä työssä käyvistä lupaamme helposti kaikkea hyvää muistammeko vaalien jälkeen lupauksemme emme tiedä mitkä puolueet ovat hallituksessa joten näistä lupauksista pitää myös vastata tämä askarruttaa ja toivonkin että vastuuta puheista kannetaan myös vaalien jälkeen perussuomalaiset ovat todella ottaneet tämän kansalaisaloitteen vakavasti ja koska siinä on paljon allekirjoittaneita se tarkoittaa sitä että huoli on suuri ja nämä lukion ja ammattikoulujen maksut ovat niin korkeita että ne voivat vaikuttaa ja varmasti vaikuttavatkin myös keskeyttämisiin siksi perussuomalaiset ehdottavat lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun mennessä selonteon toisen asteen koulutuksen kustannusten kustannusten vaikutuksista opiskeluun ja julkiseen talouteen ja erityisesti vähävaraisten nuorten mahdollisuuteen opiskella toisen asteen tutkinto

arvoisa puhemies

viimeistään ilmi kansalaisaloite ei kaatunut sivistysvaliokunnassa muotoseikkaan se kaatui hallituspuolueiden vastustukseen minusta sivistysvaliokunnan puheenjohtaja keskustan kansanedustaja puumala toi keskustan kannan ihan hyvin esiin keskusta kannattaa hieman erityyppistä mallia ei täysin kansalaisaloitteen sisältöä kokoomuksella on omat perusteensa sinisistä en nyt tiedä tällä hetkellä mutta tahdon tässä yhteydessä antaa valtavan kiitokseni ja kunnioitukseni niille nuorille jotka ovat olleet viemässä tätä kansalaisaloitetta eteenpäin viisikymmentäkolmetuhatta viisikymmentäkolmetuhatta allekirjoitusta ei ole mikään pikkujuttu se vaatii vahvaa sitoutumista ja siksi olikin erittäin valitettavaa että aluksi käytettiin tätä muotoseikkaa niin voimakkaasti jopa tekosyynä ja se antaa aivan väärän signaalin siitä miten eduskunta kuulee kansalaisten ääntä moni nuori oli seuraamassa tänään tätä keskustelua lehtereillä muutama siellä veikkaan että aika moni on myös verkkolähetysten kautta täällä seurana kiitoksia siitä tänään nuoret myös kokoontuivat eduskunnan edessä eduskunnan portailla osoittamaan mieltään koska tämä tärkeä kansalaisaloite hylättiin sivistysvaliokunnan käsittelyssä kuten kävi ilmi aloitetta olisi voinut edistää jos tahtoa olisi ollut ja tahtotilasta todisteena on tämä opposition lähes yhtenäisen opposition perussuomalaiset puuttuvat lausuma jossa yhdytään tämän kansalaisaloitteen keskeisimpään sisältöön maksuttomaan toiseen asteeseen kaikille tämän kansalaisaloitteen tavoite on ehdottoman kannatettava sillä suomalaisista nuorista viisitoista prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen mennessä lisäksi pelastakaa lapset ryn kyselyn mukaan kävi ilmi että toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita lähes kuudellekymmenelle prosentille oppilaista kuten tiedetään myös tilastoista ne kertovat karua kieltään siitä että osa on joutunut keskeyttämään opintonsa tästä syystä eikä ihme sillä esimerkiksi lukion kirjat saattavat maksaa yli kaksituhatta euroa nuorelle ja tähän päälle totta kai tulee kaikki normaali harrastustoiminta sosiaalinen toiminta samaan aikaan ammattikouluissa on jo haasteita sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkauksista ja amisreformin yhteydessä tapahtuneesta työelämävaltaisesta oppimisesta se on vaikeata kun lähiopetusta on vielä leikattu ja nyt tilanne vaikeutuu entisestään kun monia oppimateriaaleja ei ole varaa hankkia minun oikeustajuni lähtee siitä että kenenkään opintojen aloittaminen tai opintojen loppuun saattaminen ei voi jäädä kiinni vanhempien lompakon paksuudesta sivistysyhteiskunnassa kaikilla täytyy olla samat mahdollisuudet päästä täyteen potentiaaliinsa talousvaliokunnassa olemme keskustelleet paljon siitä samasta asiasta mistä olin muun muassa sitran kanssa eilen keskustelemassa edustaja torstikin oli paikan päällä puhuttiin elinikäisestä oppimisesta jatkuvasta oppimisesta fakta on se että tulevaisuuden työmarkkinoilla ei enää pärjää pelkällä peruskoulupohjalla jokaiselle nuorelle on taattava paikka toisen asteen opinnoissa ja näistä opinnoista on tehtävä aidosti maksuttomia ihan jokaiselle nuorelle edustaja gustafsson puhui aikaisemmin täällä salissa siitä että maksuton toinen aste on jopa sijoitus menisin vielä vähän pidemmälle ja sanoisin että maksuton toinen aste on jopa säästötoimenpide koska niin kalliita ovat ne kustannukset jos ihmiset eivät saa valmiuksia työelämään ylipäätään elämään niin suuria ovat ne kustannukset suomella ei näin pienenä kansakuntana ole varaa menettää yhdenkään ihmisen täyttä potentiaalia kaikki mahdollinen on tehtävä jotta osaaminen vahvistuu osaaminen on kaikkein suurin henkinen pääomamme tässä maassa siksi sanon myös että maksuttomuus on sijoitus joka lisää työllisyyttä parantaa nuorten hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä lisäten yhdenvertaisuutta tänään asiaa on käsitelty tänään on käsitelty ja huomenna äänestetään minä vihreä ryhmä ja varmasti suurin osa oppositiosta tulemme äänestämään tämän kansalaisaloitteen puolesta ja aivan loppuun tahdon tuoda esiin sen että aika moni taho joka tähän aloitteeseen ei ole lähtenyt mukaan on tuonut esiin kysymyksen siitä että mistä nuo kustannukset no tänään aikaisemmin aika moni ihminen on seurannut lehtereillä ja odottanut tätä keskustelua tästä kansalaisaloitteesta ja osa saattoi kuulla myös keskustelun muun muassa osakesäästötilistä osakesäästötili tarkoittaa sadankuudenkymmenen miljoonan euron verotuottomenetystä sadankuudenkymmenen miljoonan euron verotuottomenetystä vuodessa tämän takia tahdon korostaa että budjetissa on aina lopulta kysymys arvovalinnoista mihin niitä euroja laitamme

arvoisa puhemies toisen asteen opintojen suorittaminen on erittäin tärkeää sekä nuorten työelämävalmiuksien että jatko opintokelpoisuuden kannalta ellei opiskelemaan ole mahdollista tai toisesta päästä nuorten syrjäytymisriski kasvaa tutkimusten mukaan hyvin merkittävästi tämä koskee tietenkin kaikkia nuoria mutta suurimmassa syrjäytymisvaarassa ovat tilastojen ja käytännön havaintojenkin mukaan suomalaispojat arvoisa puhemies oppimateriaalikustannusten lisäksi kuluja aiheutuu muun muassa koulumatkoista ja asumiskuluista erityisesti silloin jos nuori joutuu muuttamaan opintojen perässä toiselle paikkakunnalle alaikäiselle muuttaminen pois lapsuudenkodista ei ole helppoa muutoinkaan saati silloin jos taloudelliset resurssit ovat niukat ja valitettavan monella ne ovat me perussuomalaiset haluamme panostaa resursseja laadukkaaseen opetukseen jota on saatavissa kaikille halukkaille riittävän lähellä kotia tietenkin tämä edellyttää myös riittävän tiheää lukio ja arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat usein nostaneet esille pienillä paikkakunnilla toimivien lukioiden ja ammattioppilaitosten tärkeyden ja olemme myös esittäneet tähän tarkoitukseen määrärahoja viimeksi olemme tehneet näin syksyn budjettikäsittelyssä tämä kouluverkkoasia tulee ottaa vakavasti esille myös hallitusohjelmassa joka tänä tulevana keväänä laaditaan arvoisa puhemies kuten edustaja elomaa elomaa äsken lausumaehdotuksessaan totesi seuraavan hallituksen on myös varmistettava etteivät toisen asteen koulutuksen kustannukset estä yhtäkään suomalaisnuorta suorittamasta toisen asteen tutkintoa tulevan hallituksen on myös annettava eduskunnalle selonteko tästä aiheesta jo tämän kuluvan vuoden loppuun mennessä arvoisa puhemies näillä sanoin kannatan edustaja elomaan tekemää lausumaehdotusta

arvoisa

rouva puhemies

ja suomalaiset nuoret ovat monin eri tavoin ja monissa eri yhteyksissä vaatineet että suomessa tulee olla aidosti maksuton lukio ja ja ammatillinen koulutus kaikille yhdenvertaisesti tänään saimme puoliltapäivin taas todistaa nuorten upeaa aktiivisuutta heidän osoittaessaan mieltä aloitteen puolesta aloitteessa todetaan että perustuslain kuudennentoista pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varallisuuden sitä estämättä kaikille nuorille tulee siis taata yhdenvertaiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen tänä päivänä tuo oikeus ei toteudu sivistysvaliokunta hylkäsi hallituspuolueiden ja perussuomalaisten toimesta aloitteen vedoten muotovirheeseen en nyt enää käy tätä asiaa tarkemmin läpikäymään tässä salissa puitu todella paljon mutta todettakoon se että tämän edustaja torstin lausuman hyväksyminen ja antaminen olisi ollut täysin mahdollista ja alkaa olla selvää että nyt kyse on lähinnä vastuun pakoilusta sdp on jo pitkään vaatinut oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle ja koulutuksen muuttamista maksuttomaksi ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta on tullut tämän päivän peruskoulu tilastot osoittavat tylysti että vain peruskoulun varassa olevien työura jää alle kahteenkymmeneenviiteen vuoteen kun tänä päivänä se pisimmillään on jopa neljäkymmentäseitsemän vuotta tulevaisuudessa tarve lienee tätäkin suurempi suomessa on tällä hetkellä seitsemänkymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta olen todella huolissani siitä että olemme menettämässä kokonaisen sukupolven samalla kun lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdeongelmat lisääntyvät toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääminen aiheuttaa valtavat inhimilliset ja yhteiskunnalliset kustannukset tutkimukset osoittavat että kesken jäänyt oppipolku on yhteydessä työttömyyteen köyhyyteen mielenterveysongelmiin ja jopa rikollisuuteen talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan oppivelvollisuusiän nosto vuoteen nostaisi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittavien osuutta ikäluokasta onko meillä todella varaa olla panostamatta lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen

koulutukseen kohdistetut leikkaukset ovat olleet kuluneen neljän vuoden aikana käsittämättömän suuret lähes miljardi euroa kaikkein kipeimmin leikkaukset ovat kohdistuneet juuri toisen asteen koulutukseen ammatillinen koulutus leikkauslistan kärjessä tässäkin salissa on usein kuultu todettavan että koulutus on suomessa maksutonta onko todella näin tänä päivänä lukion oppikirjat maksavat tuhansia euroja niiden ympärillä pyörii merkittävä bisnes kirjat vaihtuvat nopealla tahdilla eikä niiden kierrättäminen auta kuin osaa nuorista tilanne ei ole vuosien saatossa muuttunut paremmaksi ammatillisen koulutuksen puolella erilaiset oppivälineet tarvikkeet ja tutkintomaksut voivat nekin nousta tuhansiin euroihin emme todellakaan voi sanoa elävämme sivistysvaltiossa kun monet nuoret joutuvat turvautumaan velkaan ja toimeentulotukeen jotta selviäisivät elämisestä ja oppimisesta aiheutuvista kuluista arvoisa puhemies emme voi ummistaa tosiasialta että poliittisella päätöksenteolla romutetaan tällä hetkellä nuortemme hyvinvoinnin edellytyksiä ja katkaistaan siivet nuorten tulevaisuuden unelmilta ja haaveilta me tarvitsemme kaikki nuoret mukaan rakentamaan tulevaisuuden suomea yhteiskuntamme on tarjottava heille kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet rakentaa oma polku vastuulliseen ja tasapainoiseen aikuisuuteen siksi on varmistettava että kaikki nuoret pääsevät toisen asteen koulutukseen esteenä ei saa olla vanhempien sosioekonominen tausta tämän lisäksi on turvattava oppilaiden riittävä opinto ohjaus ja oppilashuolto jotta mahdollisimman moni nuori saa myös tutkinnon suoritettua toisin kuin hallituspuolueet sdp ei halua jakaa nuoria ja heidän perheitään kahteen kastiin vanhempien varallisuuden mukaan me tarvitsemme koulumaailman uudistuksen toisen asteen oppivelvollisuus ja maksuttomuus on kaikkien oikeus

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin kun käsitellään näitä kansalaisaloitteita ja niiden käsittelyä täällä eduskunnassa niin se on semmoinen demokratian pyhä asia mikä pitäisi hoitaa kunnolla eteenpäin eikä puuttua tämmöisiin muotoseikkoihin muotoseikkoihin tämän aloitteen on minun mielestäni merkitystä myös sille mitenkä nuoret näkevät sen kuinka me käsittelemme täällä asioita jäin miettimään millaisen kuvan se antaa demokratiasta olemmeko me demokratian edustajina täällä tämmöisiä byrokratian orjia että me tartumme jokaiseen muotoseikkaan emmekä voi hyväksyä näitä nuorten vaikutusmahdollisuuksia päinvastoin meidän olisi pitänyt olla joustavia tämä hallitushan on vaatinut joustavia toimenpiteitä ja nyt

kaataminen ja estäminen nimenomaan tällä tavalla tämä käsittely kokonaisuudessaan täällä eduskunnassa ja tässä isossa salissa on minun mielestäni huono tapa näyttää esimerkkiä nuorille kuinka demokratia ja tämmöinen joustava järjestelmä toimii mitä tulee tähän toisen asteen koulutukseen ja sen kalleuteen niin kyllähän me

erittäin paljon eriarvoistunut maa meillä on perheitä jotka hakevat ruokajonosta leipää ja ruokakasseja oman perheensä elatuksen jatkeeksi kun eivät rahat riitä muuten on asuntokuluja ja muita kuluja lisäksi siihen päälle ja kun mietitään lapsien oikeutta päästä kouluun niin jo halvimmillaan lukion käynnin kulut ovat muistaakseni kaksituhattaviisisataa euroa vuodessa

se on aika iso kynnys tämmöiselle perheelle saada koulutettua omat lapsensa hyvään ammattiin kun miettii tätä nykyistä tilannetta niin meillä on tuommoiset

ilman toisen asteen koulutusta se kertoo kuinka paljon meillä on syrjäytyneitä ja yhteiskunnasta sivuun jääviä ihmisiä ilman mahdollisuutta opiskella itselleen toisen asteen tutkintoa ja ammattia millä tulla toimeen ja tehdä sitä hyvää työtä millä tuo sitä tuloa tähän yhteiskuntaan on arvioitu että näiden seitsemänkymmenentuhannen kouluttamattoman nuoren kustannukset noin yksi pilkku neljä miljardia euroa jos miettii sitten opetuskustannuksia mitkä tulevat olemaan niin nehän ovat vain kymmenen prosenttia tästä määrästä ja siihen nähden se opetuksen hinta on minun mielestäni halpa ja kun miettii vielä sitä tuloa mikä tulisi sen koulutuksen kautta kuinka saa ammatin ja ja pystyy tuottamaan tuloa tälle yhteiskunnalle se muuttuukin positiiviseksi asiaksi näin ollen on parempi asia viedä eteenpäin tätä toisen asteen kokonaisuudessaan ilmaista koulutusta se että se sidotaan johonkin ikärajaan ei tunnu minusta järkevältä parempi on se että koulutus toteutetaan sillä tavalla että se oppiaine ja ja tutkinto tulee suoritettua kokonaisuudessaan ja siten saadaan meille ammattilaisia lisää tähän yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

ne korkeat oppimateriaalikustannukset mitä toisella asteella on ja sen takia jokainen nuori tässä maassa ei pysty valitsemaan sitä koulutuspaikkaa mitä haluaisi koska se on liian kallista tiedämme myös että joka neljänteen keskeyttämiseen on vaikuttanut huono rahatilanne suomen menestys on aina perustunut koulutukseen panostamiseen ja me tiedämme että tänä päivänä pelkän peruskoulun varassa ei pärjää toisen asteen tutkinto on käytännössä välttämättömyys sekä nuoren oman tulevaisuuden näkökulmasta että meidän koko kansakuntamme tulevaisuuden näkökulmasta ja siksi maksuton toinen aste on se suunta mihin meidän täytyy mennä siksi vihreät kannattavat toista astetta ja tätä aloitetta tällä hetkellä viisitoista prosenttia

ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen mennessä ja tiedämme että nämä nuoret ovat vaarassa syrjäytyä ja on vaara siitä että he eivät tule saamaan työtä eivätkä pysty omaa ja se on suuri menetys koko yhteiskunnalle

tässä on tänään jo puhuttu siitä miten tätä kansalaisaloitetta on käsitelty pidän kyllä todellakin nolona sitä tapaa miten miten tässä ovat hallituspuolueet halunneet

piiloutua muotoseikkojen taakse ja toivoisinkin että huomenna kun tästä aloitteesta äänestetään ne puolueet jotka aidosti kannattavat maksutonta toista astetta ja ymmärtävät sen universaalisuuden tärkeyden äänestäisivät tämän vastalauseen puolesta minkä oppositiopuolueet sdp vihreät vasemmisto rkp ovat tehneet ja mille myös kd on osoittanut kannatuksensa no on tietysti selvää että pelkkä maksuton toinen aste ei ole vielä riittävä kun puhutaan laadukkaasta koulutuksesta ja siitä että me varmistamme kaikkien suomalaisten osaamisen riittävän korkean koulutustason jotta voimme menestyä globaalisti meidän täytyy ensi kaudella tehdä merkittäviä panostuksia koulutukseen

huolehtia että peruskoulu on laadukas jokainen nuori sen suoritettuaan on kykenevä suorittamaan toisen asteen koulutuksen ja että jokaisella on myös sen jälkeen mahdollisuus jatkaa korkeakoulutukseen meidän täytyy panostaa myös tutkimukseen me tarvitsemme kaiken kaikkiaan miljardiluokan suuruiset panostukset koulutukseen jotta voimme huolehtia suomen osaamistason säilymisestä ja sitä me vihreät haluamme viedä eteenpäin mutta kuten sanottua se että tänä päivänä suorittaa toisen asteen tutkinnon on välttämättömyys ja sen takia me emme voi jättää yhtään nuorta siihen riskiin että he tippuvat sieltä pois tai eivät voi valita valita sitä toista astetta johtuen perheen

me tiedämme että erityisesti itä suomessa on paljon nuoria erityisesti poikia jotka jäävät ilman toisen asteen koulutusta heille yksi kynnys lähteä kotipaikkakunnalta kauemmaksi on ne taloudelliset kustannukset mitä toinen aste aiheuttaa eikä välttämättä kotoakaan siihen kannusteta

aidosti maksuttomaksi myös oppimateriaalien ja muiden kustannusten osalta on vähintä mitä me voimme tässä tehdä tehdä jotta me huolehdimme sekä nuortemme että koko kansakuntamme tulevaisuudesta

arvoisa rouva puhemies suomalainen yhteiskunta on valinnut kansalaisia palvelevaksi yhteiskuntamuodoksi niin sanotun hyvinvointiyhteiskuntamallin tämän hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi on valittu progressiivinen palkkaverotusjärjestelmä ja myös yrityksiä ja yhteisöjä koskeva yhteisöverotus tämän lisäksi muu veropohjamme on erittäin laaja ja kokonaisveroasteemme on yksi maailman korkeimmista tästä syystä että olemme valinneet tämän yhteiskuntamallin tämän korkean verotuksen rahoittamismallin on kansalaisilla myös oikeus odottaa palveluiden saamisen kautta tapahtuvaa veron palautusta peruspalvelut ovat tavallaan veron palautusta jota kansalaisilla on oikeus odottaa yksi on ilmainen koulutus me maksamme sen verotuksellamme ja on oikeus odottaa että saamme sen myös takaisin jollakin tavalla onkin verotuksellisesti ja verotusoikeudellisesti mielenkiintoinen asia se että että myös hyvätuloisilla on yhtäläinen oikeus odottaa maksutonta koulutusta olisihan se hieman kohtuuton tilanne että hyvätuloinen veroillansa maksaa pienituloisen lapsen koulutuksen ja sitten omasta lapsestaan joutuisi maksamaan koulutusmaksun tietysti näinkin voidaan tehdä jos näin sovitaan mutta jos verotusoikeudellisesti katsotaan niin se on aika nurinkurinen tilanne että joutuu naapurin lapsen koulun maksamaan ja sitten oman lapsensa vielä sen päälle arvoisa puhemies koulutus on yhteiskunnan investointi jolla turvataan tulevaisuuden hyvinvointi ja verotulot se ei ole siis hyväntekeväisyyttä että kannattaa maksutonta toista astetta vaan ihan kylmää talousrealismia mitä maksaa yhteiskunnalle se ettei voi hankkia hankkia koulutusta vaikka tahtoisi koska perhe on köyhä vain peruskoulun suorittaneet aiheuttavat julkiselle taloudelle elinaikanaan keskimäärin noin kolmensadanseitsemänkymmenentuhannen euron lisäkustannuksen verrattuna koulutuksen hankkiviin tällä hetkellä talouskasvu on pysähtymässä koska meillä ei ole riittävästi koulutettua työvoimaa nuorisobarometri kaksituhattaseitsemäntoistan mukaan seitsemäntoista prosenttia vastaajista kertoi joutuneensa karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi neljätoista prosenttia valitsemaan koulutuspaikan taloudellisin perustein ja yksitoista prosenttia viivyttämään valmistumistaan koulutuksen keskeyttäneistä kymmenen prosenttia katsoo rahanpuutteen vaikuttaneen erittäin tai melko paljon keskeyttämiseen pelastakaa lapset ryn lapsen ääni kaksituhattakahdeksantoista kyselyssä vähävaraisten perheiden lapsista lähes neljäsosa kaksikymmentäneljä pilkku kaksi prosenttia arvioi taloudellisten tekijöiden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa käydä koulua koulutuksen hinta on halpa verrattuna siihen kouluteta peruskoulun varassa on tällä hetkellä kuusitoista prosenttia kaksikymmentä viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaista he tulevat tarvitsemaan reippaasti sosiaalitukia elämänsä aikana tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat maksuton toinen aste on ehdottomasti se mitä kohti meidän tulee mennä se tulee tehdä tämän selvityksen kautta josta näemme sen todelliset kustannukset ja vaikutukset ja ja siitä kiitän kansalaisaloitteen tehneitä nuoria että he saivat tässä asiassa kyllä koko eduskunnan heräämään ja ottamaan tähän asiaan kantaa ja aivan varmasti tästä tulee myös hallitusohjelmakysymys kiitoksia teille

arvoisa rouva puhemies aivan ensimmäiseksi haluan vielä kiittää nuoria saivat kansalaisaloitteen aikaiseksi se ei todellakaan ole ihan pikkujuttu puhumattakaan siitä että yli viisikymmentäkolmetuhatta ääntä on siihen saatu kerättyä onnittelut siitä niin kuin illasta sanoin minä allekirjoitin kansalaisaloitteen jo hyvin sen alkuvaiheessa ja kannatan ehdottomasti toisen asteen maksuttomuutta siihen tulee pyrkiä haluaisin tässä nostaa alkuun esille joitakin ajatuksia jo parin vuoden takaa nimittäin peruskoulun jälkeen opinnot jättävä nuori ajautuu helposti syrjäytymiskierteeseen senhän olemme tienneet ja tiedämme hyvinkin tämän päivän työelämässä vähintään toisen asteen koulutus on lähes välttämättömyys jos ajattelemme aikaa kaksikymmentä vuotta sitten niin meillä oli paljon enemmän työpaikkoja joihin pelkkä peruskoulukin saattoi riittää mutta tilanne on tänä päivänä aivan toinen toisen asteen koulutus on lähes välttämättömyys siksi jokaisen nuoren on voitava suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto lukio ja ammatillinen koulutus ovat kuitenkin käyneet opiskelijoille yhä kalliimmiksi niin kuin tänäkin iltana monet ovat todenneet ammatillisessa koulutuksessa oppilaalta edellytetään hintavienkin materiaalien koneiden ja välineiden hankkimista lukiolaisille taas kirjat tulevat kalliiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa kahteentuhanteenkuuteensataan euroon ja on sanottu että joidenkin ammatillisten tutkintojen hinta voi mahdollisesti olla vieläkin korkeampi opiskelumateriaalin hankinta on monelle pienituloiselle perheelle todella haastavaa varsinkin jos on useita on huolehdittava siitä ettei vähävaraisten perheiden kuten yksinhuoltaja ja monilapsisten perheiden lasten opiskelu keskeydy tai vaikeudu sen vuoksi etteivät varat riitä opiskeluun tarvittaviin tarvikkeisiin monella nuorella voi olla vaikea sanoa ääneen todellisia syitä ongelmien takana on helpompi vain jättäytyä koulusta pois kuin hakea tukea pakollisen opiskelumateriaalin hankintaan pelastakaa lapset ryn mukaan juuri rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este järjestön mukaan jopa joka neljännellä toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä rahapula on ollut vaikuttamassa siihen että opinnot ovat jääneet kesken alle kahdeksantoista vuotiaista suomalaisista lapsista yli satatuhatta kuuluu pienituloiseen perheeseen näissä ajatuksissa olin todella jo silloin syyskuussa kaksituhattaseitsemäntoista kun esitin kysymystä ministereiden vastattavaksi ja nimenomaan esitin heille kysymystä mihin toimiin hallitus ryhtyy vähentääkseen toisen asteen koulutuksen keskeytyksiä mitä hallitus aikoo tehdä toisen asteen opiskelumateriaalin hankkimisesta oppilaalle koituvien kustannusten alentamiseksi no me tiedämme että hallitus on tuonut tämän oppimateriaalilisän

tulisi voimaan ensimmäinen kahdeksatta mutta tuo vajaa viisikymmentä euroa kuukaudessa ei todellakaan ole vastaus moneen asiaan sillä me tiedämme että usein juuri koulutuksen alussa ja kurssien alussa joutuu tekemään kerralla suurempia hankintoja edelleenkin esitin jo tuolloin pari vuotta sitten aikooko hallitus ryhtyä toimiin jotta suomessa kenenkään ei tarvitse keskeyttää toisen asteen opintoja sen vuoksi ettei ole taloudellisia mahdollisuuksia hankkia tarvittavaa opiskelumateriaalia

siellä lisäksi toisen asteen opintotuki on tasoltaan korkeampaa vähemmän tarveharkintaista eikä opintolainaa myönnetä lainkaan alaikäisille eli tämän toisen asteen maksuttomuuden myötä me vihdoinkin siirtyisimme toisten pohjoismaiden joukkoon

olisi pystynyt hyvinkin tekemään yhteisen lausuman jossa tätä kansalaisaloitetta olisi tuettu jos he olisivat halunneet näin tehdä mutta vastalauseessa on lausumaehdotus eduskunta edellyttää yhtyen kansalaisaloitteen asiasisältöön että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi

arvoisa rouva puhemies

niin monia näkökulmia että me voisimme käydä sitä huomiseen ja ylihuomiseenkin saakka ja se kuvastaa juuri tämän selvityksen tarvetta olen ainakin itse pyrkinyt sitten avaamaan näitä blogeissa ja me olemme myös tehneet helsingissä kokeiluja ja kun niitä myös vastustetaan niin olen myös yrittänyt blogissani avata seikkoja miksi ehkä vastustetaan turhankin takia joitakin kokeiluja mutta ei mennä nyt näihin hyvät kollegat tässä hyvin esiin se lähtökohta että tämä aloitehan olisi juuri avannut vähän lisätietä mahdollisuudelle edetä kohti maksutonta toista astetta jota kaikki jollain tavalla tuntuvat haluavan täällä kannattaa niin kuin edustaja andersson erittäin hyvin eritteli me emme niinkään ehkä kaipaa erilaisia laskelmia kustannuksista niitä on tehty vaan toteutusmalleista koska ne ovat ihan konkreettisesti vielä uupuneet ja niitä me olisimme kaivanneet tukemaan tulevia hallitusohjelmaneuvotteluita kuka ikinä niissä onkaan

varmaan selviää sekin on käynyt selväksi että kokoomus tosiaan kannattaa kohdennettua ja se ei ole mitenkään yllättävää se on ihan johdonmukaista peruskoulusta saakka kokoomuksen koulutuspoliittinen linja on ollut erilainen kuin tämmöinen universaaleihin lähtökohtiin pyrkivä ja siinä mielessä sitä on tässäkin tuotu esiin valitettavasti tästä oppimateriaalilisästä on sanottava että me emme tainneet kuulla yhtään asiantuntijaa valiokunnassa joka olisi sillä lailla oikein suurella sydämellä sitä puoltanut opiskelijajärjestöt eivät nyt suhtaudu siihen kielteisestikään tietenkään koska se parantaa akuutilla tavalla joidenkin tilannetta mutta se tuo näitä kuukausittaisia summaongelmia ja

aloitteen tekijöitä joista monet alaikäiset jotka itse eivät voineet edes allekirjoittaa näkivät valtavan vaivan ja tekivät demokratiateon niin ehkä olisin toivonut keskustalta täällä että enemmän puheenvuoroissa olisi vedottu hallitusyhteistyöhön ryhmässä toimimiseen ja sellaisiin asioihin jotka kuuluvat edustukselliseen demokratiaan ja jotka ehkä paremmin ymmärretään kuin se vähän epämääräinen puhe josta ei oikein saanut välttämättä nyt tolkkua sen suhteen mitä on kannatettu ja mitä sitten ei kannateta

on ehkä viitisen vuotta kun tämä oppivelvollisuuskeskustelu käytiin jo edellisessä hallituksessa silloin sdp sitä ajoi vasemmistoliitto sitä tuki ja muut eivät vielä siinä kohtaa olleet ihan samoilla linjoilla koko tämän kauden on pidetty esillä asiaa ja tuotu tänne lisää asiantuntija ja tutkimustietoa ja asian taakse on pikkuhiljaa tullut niin asiantuntijoita tutkijoita organisaatioita kuin erilaisia puolueita tämähän kuulostaa näin historiantutkijataustaiselle ihmiselle aivan samanlaiselta kuin mitä tapahtui peruskoulun kanssa muutama vuosikymmen sitten

hyvin vaalitempuksi niin se on minusta ollut ehkä kaikkein erikoisin keskustelu tämä on ollut vuosien prosessi ja myöskin aloitteen tekijät ovat tehneet tätä varsin niin sanotusti pitkissä puissa se että käsittely ajoittuu juuri tähän kohtaan on sitten ihan muunkaltainen sattuma ja on siinä se hyvä puoli että se todella nyt tekee tästä vaalikysymyksen sellainen oli aikoinaan peruskoulu ja sekin tuli todeksi laajan valmistelun jälkeen ja loppu on jonkinlaista hienoa suomalaista historiaa näin ollen te olette olleet aloittamassa ja tekemässä tätä historiaa vähän eteenpäin huomenna me

paalun mutta tämä tulee menemään eteenpäin tämäkin keskustelu on oikeastaan vakuuttanut minut itseni siitä jatketaan yhteisessä rintamassa ja otetaan kaikki mukaan pikkuhiljaa

puhemies ihan lyhyesti paikaltani vielä muutama sana täällä joku väitti että väitin että opiskelu olisi maksutonta puhuin opetuksen maksuttomuudesta silloin eli opetus on meillä maksutonta peruskoulusta yliopistoon asti ehkä vielä muutama kommentti tähän saattaa hyvin olla että edustaja torsti on oikeassa että näin tulee tapahtumaan olen täällä aiemminkin moneen kertaan todennut että emme mekään tätä periaatteena vastusta vaan kyse on siitä mitä asioita priorisoidaan seuraavalla hallituskaudella ja missä laajuudessa nyt on tullut aika hyvin ilmi tässä että kovin montakaan sellaista puoluetta jotka puhuisivat kokonaan maksuttomasta toisesta asteesta monen puolueen linja on siihen kahdeksaantoista ikävuoteen asti eli silloin silloin se tarkoittaa siis sitä että osa siitä edelleen jäisi mahdollisesti maksettavaksi tai ainakin tältä mielestäni tämä keskustelu on ainakin joidenkin puolueiden osalta kuulostanut tässä yhteydessä on todettava että eri puolueilta pyydetään nyt monella monella tapaa erilaisia lupauksia paitsi koulutukseen myös muihin asioihin on aika selvää että monet puolueet nyt ovat myös valmiita antamaan niitä lupauksia nyt kun puheita kuuntelee on kuitenkin ehkä se todettava vielä tähän että joka tapauksessa kun me tiedämme sen että nykyisellä työllisyysasteella emme pysty tulevaisuuden menoja vielä kattamaan meidän tulee ensisijaisesti päästä yksimielisyyteen niistä keinoista eli isoista rakennemuutoksista joilla me pystymme nostamaan työllisyyden ensin sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja sen jälkeen jopa yli pitkällä aikavälillä vasta lähes kahdeksankymmenen prosentin työllisyysaste käytännössä tarkoittaa että meillä olisi mahdollisuus suuressa mittakaavassa tehdä myös lisäyksiä meidän nykyisen menokehyksen päälle tämä kannattaa aina muistaa että tämä on se realismi mistä me puhumme kun me siellä hallitusneuvotteluissa toivottavasti ainakin ajattelen näin istumme eli eli tästä joudutaan ensi hallitusneuvotteluissa sitten vääntämään ja ei ole mitenkään selvää että yksikään sellainen menolisäys jota nyt täällä ikään kuin jokainen puolue erikseen vähän lupailee olisi läpihuutojuttu vaan jokaisella on ikään kuin omat prioriteettinsa ja sitten

sivistysvaliokunta vaikka osa jo niitä haukkuikin on kuitenkin yksimielisesti todennut myös sen että edelleen tulee arvioida sitä onko meidän tehtävämme vielä lisätä toimia sen eteen että yhdenkään nuoren koulupolku ei näihin oppimateriaalimaksuihin tulevaisuudessakaan keskeydy

arvoisa puhemies vielä totean sen että tämän hallituksen toimet ovat tuottaneet hyvää tulosta kun työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on laskenut selvästi peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien nuorten osuus on vähenemässä ja nuorten työllisyys paranee lähes kaikki peruskoulun päättävät hakevat koulutukseen ja koulutuspaikkoja on tarjolla koko ikäluokalle mutta totta totta tosiaan toisen asteen tutkintoa vailla olevien kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaitten osuus on yhä huomattava vaikka ollut laskeva mutta samassa yhteydessä voi todeta sen että kaikki niin sanotut neet nuoret nuoret eivät ole syrjäytyneitä osa heistä esimerkiksi odottaa opiskelun tai varusmiespalvelun alkamista tänä iltana meillä on käyty täällä aika hyvää keskustelua näyttää siltä että että tavoite oikeus koulutukseen kuuluu jokaiselle meillä on yhteinen mutta keinot siihen pääsemiseksi hiukan vaihtelevat mietin tässä kovasti aikooko oppositio tosissaan olla mietintöä vastaan kun kansalaisaloitteen vaatimuksen mukainen selvitys kuitenkin tehdään ja siitä jatkotoimenpiteet ihan niin kuin tässä kansalaisaloitteessa vaaditaan

puhemies tuossa jossain kohtaa keskustelua omassa korvassani kävi jonkun puheenvuoron sellainen väite että perussuomalaiset olisivat äänestäneet tässä asiassa hallitusrintaman mukana se ei pidä paikkaansa vaan me jätimme oman kantamme varauksen ja tämä kanta on nyt edustaja elomaan toimesta tässä istunnossa esitetty meillä on tähän oma lausuma ja oma linjamme koulutus on tärkeää ja toisen asteen koulutuksen suhteen on ensisijaista tukea niitä joilla ei siihen opiskeluun ole se on tietysti tärkeintä mutta myös muut asiat täytyy selvittää ja nyt kun toisen asteen koulutuksesta puhutaan itse toisin esille myös sitä että ammattikoulutukseen on saatava lisää resursseja koska nyt tällä hetkellä ammattikouluista ei käytännössä monessakaan tapauksessa valmistu valmiita ammattilaisia itse en ole sivistysvaliokunnan jäsen ja nyt kun näitä valiokunnan mietintöjä ja niiden lausumaehdotuksia vertaan tähän opposition lausumaehdotukseen ne ne erot ovat hyvin pinnallisia tosiasiallisesti ne erot ovat ainoastaan siinä että että vasemmisto oppositio sanoo suoremmin sen että pitäisi siirtyä täyteen maksuttomuuteen selvittämättä mitä se tarkoittaa kun taas valiokunnan sinänsä ilmeisen yksimielisessä lausumaehdotuksessa tuskin oppositiokaan tätä sinänsä vastustaa näitä asioita selvitetään ja se päädytäänkö sitä kautta maksuttomuuteen jää enemmän auki mutta sitäkin kautta voidaan päätyä siihen siinä mielessä ihmettelen hieman tätä keskustelun sävyä koska kysymys on kuitenkin meille kaikille tärkeistä asioista kun varmasti jokainen on sitä mieltä että koulutus on tärkeää niin miksi tästä asiasta täytyy tavallaan tehdä tällainen puoluepoliittinen hallitus oppositio asetelma sitä en oikein ymmärrä

pyysin vielä puheenvuoron kun edustaja torsti mainitsi nimeni tuossa puheenvuorossaan todella toisen asteen koulutuksen edistämisen puolesta olen toiminut ja puhunut jo paljon aiemmin mutta mutta se miksi vasta vajaa pari vuotta sitten esitin ministerille näitä kysymyksiä johtuu tietenkin siitä että että olen nyt ensimmäistä kautta kansanedustajana ja oli mahdollista vasta sitten tämän kauden aikana tarttua tällaiseen elementtiin ja hyödyntää hyödyntää sitä mutta halusin nostaa tässä vielä esiin sen että paitsi toisen asteen maksuttomuus ja sen edistäminen yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille on erittäin tärkeä asia toisaalta tietysti meidän täytyy myös tehdä työtä riittävien resurssien ja hyvien opiskeluolosuhteiden eteen siis myös sen eteen että siellä on riittävästi opettajia ja riittävästi riittävästi ohjausta myös

meillä on nimenmaan aivan liikaa oppilaita aivan liikaa lapsia ja nuoria jotka eivät saa riittäviä perustaitoja eli nimenomaan hyvää lasku luku ja kirjoitustaitoa ja se on ollut minusta hyvin hyvin hälyttävää todeta kun suomessa ovat olleet pisa tulokset erittäin hyviä ja kautta linjan peruskoulu uudistus on ollut erinomainen tulevaisuusvaliokunnan kanssa kun olimme etelä amerikan matkalla kerroimme meidän peruskoulusysteemistä valtavasti meillä on tällaista ja vientimahdollisuuksia myös mutta mitä meidän kouluissa on tapahtunut kun meillä tulee merkittävä määrä peruskoulun päättäviä jotka eivät osaa kunnolla lukea laskea ja kirjoittaa tämän vetoomuksen olen esittänyt myös opetusministerille että mielestäni nimenomaan paitsi opettajien myös vanhempien meidän aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä että joka ikinen peruskoulun päättävä nuori suomessa osaa hyvin tai vähintäänkin kohtalaisen hyvin sekä laskea lukea että kirjoittaa koska ilman näitä perustaitoja ei pysty etenemään opinnoissa eikä työelämässä eteenpäin tietysti ovat tärkeitä monet muutkin taidot tärkeitä ovat digitaidot ja niin edelleen mutta näihin peruselementteihin meidän pitää

arvoisa puhemies ehkä vielä pari selventävää kommenttia näihin edeltäviin puheenvuoroihin ei oppositio ole mietintöä mietintöä vastaan vaan oppositio tuo sinne siitä puuttuneen lausumaehdotuksen ja tosiaan jos täällä on edustajia jotka eivät olleet sivistysvaliokunnassa sivistysvaliokunnassa mukana olleet tietävät että valiokunnan aika yhtenäinen näkemys oli että tämä aloite olisi ansainnut yksimielisen käsittelyn loppuun saakka ja kerroin sen ensimmäisessä puheenvuorossani että itselleni on kaikkein suurin surun aihe että näin ei tapahtunut koska se olisi ollut oikea demokratiaviesti ja se olisi myöskin sopinut koska tämä aloite oli taiten muotoiltu siinä ei esitetty välitöntä siirtymistä maksuttomaan toiseen asteeseen vaan nimenomaan huolellista selvitystä ja sen pohjalta tehtäviä harkittuja esityksiä koska näin oli että tämä oli se aloitteen eksplisiittinen sisältö niin oli tarkoituksenmukaista että nimenomaan ihan samoilla sanamuodoilla se sitten myöskin hyväksytään jos kerran sitä mieltä ollaan ja tähän ei ollut hallituspuolueilla valmiutta minulla sitä mahdollisuutta arvioida mikä se sisäinen keskustelu oli mutta ehkä täällä salissakin moni on voinut päätellä minkätyyppistä se on ollut ja että siellä on nimenomaan ollut näkemyseroja ja se tietysti kuuluu politiikkaan mutta tämä on tavallaan se tausta siinä että vastataan johdonmukaisesti aloitteen tekijöille ja jos kerran ollaan jonkin puolella niin ollaan myöskin sitten juurikin niillä sanamuodoilla

mitkä toimet ovat olleet vaikuttavia edellisellä hallituskaudella pitkän suomessa tehdyn analyysin pohjalta tehtiin ensimmäiset askeleet nuorisotakuuseen jossa yksi ehkä onnistuneimpia asioita oli nimenomaan koulutuspaikkojen siirtäminen sieltä missä nuoria ei ole sinne missä heitä on sitäkään kaikki eivät kyllä kannattaneet mutta se näyttää toimineen elikkä kun koulutuspaikkojen saatavuus parani varsinkin kaupunkiseuduilla niin koulutuksen ulkopuolelle jäävien määrä oikeasti väheni muutakin ja yhdyn ainakin tällä hetkellä sillä tiedolla mitä itselläni on kun olen tätä aihepiiriä kymmenisen vuotta seurannut me säätiön ulla nordin arvioon että noin kymmenen vuotta me olemme tehneet nuorten syrjäytymisproblematiikan kanssa aika laajasti töitä ja nyt me rupeamme näkemään joitakin vaikuttavuuksia hyvä niin ja jotta me nyt löydämme tarkalleen ottaen että mitkä ne ovat olleet sitä jatketaan mutta mielenkiintoista on että näyttäisi siltä että esimerkiksi tällä koulutustakuulla joka nimenomaan ei ollut täsmätoimi jollekin yhdelle ryhmälle vaan koko ikäluokkaa koskeva oli merkittävää vaikuttavuutta mutta tämä tarvitsee lisätietoja ja vaikka me menemme

arvoisa puhemies oikeastaan edustaja torsti tuossa sanoikin sen minkä takia varasin vielä puheenvuoron korjatakseni sen väärinkäsityksen että että ne oppositiopuolueet jotka ovat esittäneet tämän oman lausumaehdotuksensa jossa yhdytään tähän kansalaisaloitteen asiasisältöön nyt olisivat jotenkin vastaan tätä mietintöä niin ole se on vain lisäys sinne sinne lausumaksi että mentäisiin sen mukaan ja sitten toisekseen itsekään siis en ole sivistysvaliokunnassa mutta kuitenkin toisin kuin edustaja mäkelä tässä sanoi kyllä minusta näissä ehdotuksissa on aika vissi ero kun toisessa selvitetään kustannuksia toisaalta

äärimmäisen arvokkaana koska kuten tässä on tullut tänäkin iltana hyvin esille tämä on kuitenkin keskustelu joka jatkuu sen takia mitä nopeammin meillä on niitä selkeitä vaihtoehtoja miten tässä voisi edetä sitä helpompi on myös päätöksentekijöiden ja puolueiden arvioida millaisella mallilla sitten mennään eteenpäin jos halutaan mennä eteenpäin ja kuten tässä nyt on tullut selväksi ilmeisesti

kokoomus ei ei halua mennä mitenkään eteenpäin ja joillain puolueilla on omia malleja mutta ilmeisesti ei ole vielä perusteellisia selvityksiä tehty niiden kustannuksista ja vaikuttavuudesta ja ja muusta ja sen takia juuri tämän tämän kansalaisaloitteen sisällön mukaisesti olisi syytä tehdä nyt niitä selvityksiä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

illan myöhäisessä vaiheessa sitten seuraavaan ja hyvin myönteiseen lakiasiaan eli

on korkeakouluopiskelijoille varsin iloinen päivä kun pitkään odotettu yths laki on viimein täällä

pitkään odottaneet takavuosina kun sote

valmisteluihin lähdettiin tässä yhteydessä pohdittiin ythsn eli korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämistä miten tämä tulisi järjestää sitten sote kuvion yhteydessä yhteydessä keskustelun kuluessa pikku hiljaa selkeni että kun sote on valtavan suuri kuten tiedämme ja vuosikausien uudistus opiskelijajärjestöjen ja monen asiantuntijan kanta oli että ythsn tulisi jatkaa hyvää työtään suunnilleen nykymuodossaan yths on erittäin hyvin toimiva kokonaisuus ja perusterveydenhuollon kannalta jopa erinomainen esimerkki soten perusterveydenhuollolle se on

kuin amerikkalaiset tapaavat sanoa ythsllä on erinomainen potilastietojärjestelmä sen toimipisteet ovat yleensä lähellä yliopistoja mutta samalla se on valtakunnallinen palvelu yths panostaa paljon ennalta ehkäisevään sekä terveyttä ja opiskeluvireyttä edistävään toimintaan yths on myös perusterveydenhuollon ohi satsannut opiskelijoille tärkeään mielenterveystyöhön mikä on todella tärkeää opintojen hyvän sujumisen kannalta näissä pohdinnoissa tuli sitten ythsn säilyttämisen lisäksi esille vahva tarve saada myös ammattikorkeakouluopiskelijat ythsn piiriin tämä merkitsi lisäresurssien tarvetta hidasti valmistelua nyt on hienosti päädytty tähän tavoitteena olleeseen ratkaisuun että myös ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat ythsn palveluihin mukaan ja on hienoa että tähän tarvittavat varat löydettiin esitetty ythsn järjestämisratkaisu on selkeä ja hyvä eli kela toimii järjestäjänä ja yths valtakunnallisena tuottajana kansaneläkelaitoksellahan on jo nykyään hyvin keskeinen rooli ythsn toimintojen rahoittajana tämän uuden lain mukaan rahoitus tapahtuu siis toisaalta kelan eli valtion rahoitusosuudella ja toisaalta opiskelijoiden osuudella vuotuisen terveydenhoitomaksun muodossa käyntimaksuja ei ole ja myös nykyiset kaupunkien rahoitusmaksut jäävät pois ythsn piirissä olevat korkeakouluopiskelijat voivat siis muilta osin olla täysin normaalisti myös maakunnan sote palvelujen siis julkisten muiden sote palveluiden piirissä mikä koskee muuta palvelujärjestelmää kuten muuta erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluja ythsn peruspalveluihin kuuluvat nyt ehkäisevä työ ja sairaanhoito mukaan lukien mielenterveys ja päihdetyö seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto kun mielenterveyden edistäminen ja tukeminen kuten jo sanoin ovat eräs opiskeluterveydenhuollon painopisteitä on hienoa että tässä laissa peruspalvelujen lisäksi on ythsn terveydenhuoltoon voitu sisällyttää myöskin opiskelijoiden erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito

ythsn toiminnan muuttuminen tämän lain mukana merkitsee siis huomattavaa laajennusta sen toimintaan toimipisteitä tulee paljon ja paljon lisää asiakkaita tosiaan uusia paikkakuntia ja opiskelijoita tulee paljon ythsn palvelujen piiriin sen vuoksi yths tarvitsee jatkossuunnittelussa ja toimeenpanossa kaiken mahdollisen tuen on hyvä että liitännäislaeissa todetaan myöskin kuinka ylioppilaskuntien ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien tulee tarpeen mukaan osallistua säädettyjen opiskeluterveydenhuollon tehtävien toteuttamiseen

tänään on käsittelyssä muutamiakin sellaisia lakiesityksiä jotka edustavat sitä positiivista puolta asioista joiden edistämistä hallitusajoilta voi muistella tämä on sellainen esitys mukava asia koulutuspolitiikasta kerrankin tässä salissa nyt kun ammattikorkeakouluopiskelijatkin pääsevät samanlaisten palvelujen piiriin kuin korkeakouluopiskelijat se on edistysaskel ja siinä mielessä hyvin luonteva edistysaskel että kun näitä oppilaitoksiakin on yhdistelty ne toimivat toimivat muutenkin yhteistyössä niin nyt myös terveydenhoidon osalta tähän liittyy sellainen asia että kun viime vaalien alla tehtiin näitä koulutuslupauksia monet poliitikot ovat myöhemmin päätyneet niiden kuvien kanssa julkisuuteen kenties hieman negatiivisessa valossa niin oma koulutuslupauskuvani nyt tässä ainakin viisikymmentä prosenttisesti toteutuu eli toinen niistä tavoitteista on nyt sitten toteutumassa tämän ythsn myötä jatkon kannalta haastaisin valtiovallan ja tulevan hallituksen pohdiskelemaan miten myös ammattioppilaitosten opiskelijoille saataisiin terveydenhuoltopalveluja parannettua

puhemies todellakin tämä on ilon ja onnen päivä että tähän nyt nyt edetään että korkea asteen opiskelijat pääsevät saman saman terveydenhuollon piiriin tämähän tarkoittaa sitä että palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrä yli kaksinkertaistuu ja tämä tarkoittaa ythslle huomattavaa toiminnan laajentamisen tarvetta tähän palvelujen tarpeeseen voi opiskelijamäärän kasvun lisäksi vaikuttaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden kasaantunut piilevä hoidon tarve joka voi lisätä palvelujen kysyntää ainakin uudistuksen alkuvaiheessa tuolla valiokuntakuulemisissa saimme tietää että tätä piilevää hoidon tarvetta on oletettavasti erityisesti hammashoidon osalta palvelutuotannon kasvattaminen kasvattaminen edellyttää ammattihenkilöstön saatavuutta opiskelupaikkakunnilla sekä toiminnan riittävää resursointia tähän tähän me sivistysvaliokunnassa teimme lausumaesityksen joka ei nyt sitten kuitenkaan edennyt tuohon lopulliseen mietintöön eli ehdotimme sitä että tätä uudistusta ja sen vaikutuksia alueellisen tasa arvon toteutumiseen ja resurssien riittävyyteen tulisi seurata ja antaa niistä selvitys eduskunnalle seuraavan vaalikauden loppuun mennessä mutta tätä on syytä edustajien kuitenkin seuraavalla kaudella sitten valvoa että resurssit ovat riittävät koska nyt tässä alkuvaiheessa todellakin se patoutunut hoidon tarve voi olla siellä palvelujen lisääjänä

arvoisa puhemies täytyy myös yhtyä tässä muun muassa edustaja mäkelän tavoin edellä esitettyihin huomioihin siitä että tämä lakiuudistus jossa ammattikorkeakoulun opiskelijat tulevat jatkossa pääsemään ythsn varsin kattavien palveluiden piiriin on erittäin myönteinen ja kannatettava uudistus ja onnittelut myös edustaja mäkelälle siitä että ennen viime vaaleja antamistanne koulutuslupauksista nyt tämä tärkeä lupaus näyttää toteutuvan en usko että kukaan sitä täällä eduskunnassa haluaa vastustaa tällainen pieni pieni mutta sitäkin tärkeämpi uudistus on esimerkki siitä tavasta jolla jolla myös esimerkiksi sote uudistusta joka on nyt vahvasti kriisissä olisi olisi tullut viedä eteenpäin pienillä askelilla ei valtavilla isoilla suurilla harppauksilla niin kuin nyt ollaan yrittämässä

päättäjien jotka tänne eduskuntaan valitaan tehtävänä varmasti tulee olemaan ellei sote uudistus ole heidän edessään ainakin sotu uudistus niin toivon että yritetään syödä se elefantti pieninä palasina totean vielä tähän loppuun että nämä ythsn palvelut ovat tosiaan opiskelijoille räätälöityjä ja että kun tämän palvelun käyttäjien määrä nyt yli kaksinkertaistuu se on tietysti myös kustannustehokas tapa toimia muun muassa opiskelijoiden mielenterveyspalvelut joita yths tarjoaa ovat niin hyvin opiskelijoille räätälöityjä että niistä on varmasti monelle suuri hyöty ja apu elämässä eteenpäin

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenestoinen toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa

puhemies tämähän on ollut odotettu lakiesitys johon jo otin lähetekeskustelussa sellaisen linjan että tämä on kaikilta muilta osin kannatettava paitsi että se on hieman suppea sisällöltään ja vastaa lähinnä tuohon turvallisuuspoliittiseen tarpeeseen eikä niinkään maaperän tai vesistöjen tai muun kansallisomaisuuden suojelemisen tarpeeseen sekä tietysti se että tämä tuli varsin myöhään hallituskauden loppuvaiheessa ja oli ehkä epäilyksiä että nyt kuitenkin se on valiokunnissa käsitelty mietintö on valmis ja asia etenee sinänsä mietinnön kanssa voi kaikilta muilta osin olla samaa mieltä paitsi siltä osin kun huomasin tuossa ympäristövaliokunnan lausunnossa sellaisen kummallisen kommentin että valiokunta pitää hyvänä että hallituksen esityksessä tunnistetaan kansainvälisten investointien merkitys kansantaloudelle ja jatkuu tavoitteena on myös että lainmuutos ei tarpeettomasti heikennä ulkomaalaisten yksityishenkilöiden tai yhteisöjen halukkuutta ja mahdollisuuksia investoida suomeen tai hankkia loma asuntoja erityisen paljon ihmettelen tätä viimeistä lausetta ja sitä kuka sen tuonne on saanut koska kyllähän tämä keskustelu on liikkeelle myös siitä että tuolla meillä päin kaakkois ja itä suomessa näitä mökkikauppoja aikanaan tehtiin ja sen takia tämä keskustelu pääasiassa pinnalle tulikin ja niiden mökkikauppojen varjolla on hankittu myöskin näitä puolustuksellisesti tärkeitä kiinteistöjä ainakin joissain tapauksissa tai ainakin yritetty hankkia eli kummastelen minkä takia tällaista pidettäisiin suorastaan hyvänä että niitä loma asuntoja hankittaisiin vaikka se keskustelu ei olekaan meillä tällä hetkellä päivänpoliittisesti pinnalla niin

puhemies melko pitkälti samanlainen lakiesitys kuin on muutama aiempikin elikkä sellainen jota on pitkään odotettu jonka edistyminen on on sinällään hyvä asia ja jonka huonona puolena on se että se sisällöltään vaikkakin vie asiaa parempaan suuntaan on siitäkin huolimatta kohtuullisen riittämätön ja tulee kohtuullisen myöhään mutta nythän se tässä on etenemässä on täysin oikeustajun mukainen esitys sinänsä että tämä ensikertalaisuus ei uusiudu niin nopeasti kuin aikaisemmin mutta tietysti sekin että se ylipäänsä uusiutuu viidenkään vuoden aikavälillä on varsin käsittämätöntä tavallisen ihmisen oikeustajun kannalta miten vankilassa tuomionsa kärsinyt rikollinen voi olla ensikertalainen viidenkään vuoden kuluttua tässäkin olisi seuraavalla hallituksella parantamisen